ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on on valtiovarainvaliokunnan mietintö kuusi asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa etukäteen varatut puheenvuorot saavat kesää enintään viisi minuuttia muiden puheenvuorojen pituus on enintään kolme minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja ja kuten todettu debatin esittelyn jälkeen asiaan liittyvät äänestykset ovat tänään heti yleiskeskustelun päätyttyä siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena ja näin yleiskeskusteluun esittely edustaja koskinen
herra puhemies vuoden kaksituhattakaksikymmentä lisätalousarvioesityksessä osoitetaan isoja määrärahoja finnair oyjn ja ravitsemusyrittäjien rahoitustilanteen helpottamiseen sekä koronaviruksen hallinnan ja torjunnan aiheuttamiin kustannuksiin hallituksen esitykseen sisältyy myös merkittäviä takauksia työllisyysrahastolle ehdotetaan enintään kahdeksansadankahdeksankymmenen miljoonan euron valtiontakausta jolla varmistetaan rahaston mahdollisuudet rahoituksen saamiseen kaikissa markkinatilanteissa lisäksi ehdotetaan neljänsadankolmenkymmenenkahden miljoonan euron valtiontakausta eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen elikkä suren puitteissa myönnettävien lainojen vakuudeksi euroopan investointipankin yhteyteen perustettavasta eu yhdeksäntoista takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalle ehdotetaan enintään kolmensadanseitsemänkymmenenkahden miljoonan euron suuruista valtiontakuuta hallitus on luvannut arvioida vuoden kaksikymmentä myöhemmissä lisätalousarvioesityksissä tarvetta muihin koronaviruksesta aiheutuviin määrärahalisäyksiin sekä laajemmin taloutta tukeviin toimenpiteisiin seuraavaan kesäkuun alussa annettavaan lisätalousarvioesitykseen on tarkoitus sisältyä myös taloutta elvyttäviä toimia valtiovarainvaliokunta viittaa myös vuoden ensimmäisestä ja lisätalousarvioesityksestä antamiinsa mietintöihin ja korostaa muun muassa kuntien tuen tarvetta sekä sairaanhoitopiirien maksuvalmiuden parantamista suoralla tuella lisäksi valiokunta painottaa että valtiovarainvaliokunta tulee pitää informoituna erityisesti arvioimattomien menojen kahdensadan miljoonan euron momentin käytöstä finnair oyjn osakemerkintä on saanut laajaa tukea itse asiassa yksimielisesti hyväksytty koronakriisistä johtuen osakemarkkinan kehitys voi olla epävakaata minkä johdosta valtio vastuullisena omistajana haluaa varautua tarvittaessa osallistumaan osakeantiin nykyistä omistusosuuttaan suuremmallakin osuudella eun valtiontukisäännösten puitteissa valtio varautuu myös tarvittaessa osallistumaan mahdollisiin myöhemmin ilmeneviin finnair oyjn omaa pääomaa vahvistaviin rahoitustarpeisiin valiokunta pitää määrärahan myöntämistä finnairin pääomitusjärjestelyihin perusteltuna koska yhtiön toiminnan turvaaminen on välttämätöntä sen strategisen tärkeyden kuten esimerkiksi huoltovarmuuden vuoksi valiokunta toteaa nimenomaisesti että alueellisen saavutettavuuden elinkeinoelämän ja matkailun turvaaminen edellyttää kattavia kotimaan ja ulkomaan lentoyhteyksiä valiokunta pitää siksi tärkeänä että koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti lakkautetut lentoyhteydet palautetaan lentomatkustamisen alkaessa elpyä näin edistetään muun muassa alueiden elinvoimaisuutta ja parannetaan kansainvälisten yritysten toimintaedellytyksiä valiokunta pitää myös myönteisenä on julkaissut oman erittäin kunnianhimoisen vastuullisuussuunnitelman jonka perusteella se aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden kaksikymmentäviisi loppuun mennessä vuoden yhdeksäntoista tasosta ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna neljäkymmentäviisi valiokunta korostaa myös vastuullisen työnantajapolitiikan merkitystä finnairin vastuullisuusstrategian mukaisesti näistä eun jäsenyyteen ja euroopan investointipankkiin liittyvistä takauksista ja takuista valtiovarainvaliokunta viitaten suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan lausuntoihin puoltaa hallituksen esitystä ja takuun ja takauksen hyväksymistä valiokunta kuitenkin painottaa että lopullisissa sopimuksissa suomen takaus ja takuuvastuut rajataan tarkasti ja yksiselitteisesti valiokunta pitää myös tärkeänä että perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston selvityksiin sisältyy jatkossa koronakriisiin liittyvistä uusista ja ennakoitavissa olevista taloudellisista vastuista kumulatiivinen arvio jossa otetaan huomioon jo päätetyt ja lähiaikoina ennakoitavat päätettäväksi tulevat asiat perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että koronakriisiin liittyvien taloudellisten vastuiden kokonaisarvio vaikuttaa viime kädessä siihen voidaanko korokriisiin liittyviä järjestelyjä pitää perustuslain mukaisina kumulatiivisen arvion myötä vastuiden kokonaismäärästä on näin jatkuvasti ajantasainen tieto valtiovarainvaliokunta on tyytyväinen siihen että suomen akatemian myöntövaltuutta korotetaan kymmenellä miljoonalla eurolla rokote ja lääkekehitystutkimuksen tukemiseen sekä uusien rokotteiden ja lääkkeiden tehon turvallisuuden ja vaikutusten tutkimiseen kilpailu koronarokotetutkimuksessa ja myöhemmin mahdollisen rokotteen saatavuudesta on kova rokotteen saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan siksi sekä kansallista että kansainvälistä tutkimusta kehittämistä ja yhteistyötä on näin ollen perusteltua osoittaa panostuksia lupaavien kansallisten rokotetutkimushankkeiden edistämiseen ja valmistautua samalla rokotteen valmistamiseen lisenssisopimuksen avulla sellaisen rokotevalmistajan kanssa joka on saanut kehitettyä turvallisen ja tehokkaan rokotteen covid yhdeksäntoista tautiin on niin ikään tärkeää varmistaa että esimerkiksi kansainvälisen sopimuksen avulla turvataan rokotteen globaali saatavuus ja oikeudenmukaiset hankintamenettelyt ravintolatuessa eduskunta on jo lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä hyväksynyt täydennetyn tukimallin talousvaliokunnan mietinnön mukaisena valtiovarainvaliokunta on näin ollen lisännyt momentille neljäkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa ja totean samalla että ravitsemisyrittäjät voivat edelleen hakea myös business finlandin ja ely keskusten kautta myönnettäviä tukia tämän lisäksi valtioneuvosto valmistelee pikaisella aikataululla toimialaneutraalia tukivälinettä valiokunta viittaa talousvaliokunnan mietintöön ja korostaa tukijärjestelmän johdonmukaisuutta sekä tukien yhteensovituksen toteuttamista siten että ravitsemisyrityksen saama hyvitys otetaan huomioon business finlandin ja ely keskusten myöntämissä tuissa siltä osin kuin tosiasiallista päällekkäisyyttä ilmenee valiokunta pitää tärkeänä että business finlandin ja ely keskusten ohjeistuksella varmistetaan että yhteensovitus toteutetaan yhdenmukaisin perustein valiokunta painottaa hakemusten käsittelyn ja maksatusten joutuisuutta ja viittaa myös toisen lisätalousarvion yhteydessä lausuttuun eli eduskunta edellytti yritystukien kohdentamista siten että ne kompensoivat pandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia parantavat mahdollisuuksia jatkaa ja kehittää yritystoimintaa sekä edistävät työllisyyttä

sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle on on määrärahalisäys kuusi miljoonaa euroa covid yhdeksäntoista tartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta hankinnasta ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin valiokunta pitää tärkeänä että tarvittavat säädösmuutokset valmistellaan samanaikaisesti sovelluksen teknisen toteutuksen kanssa jotta sovellus voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti pilottikäyttöön mahdollisesti jo kesällä kaksituhattakaksikymmentä kaikkinensa tuo ravintolatukeen tullut lisäys merkitsee sitä että kokonaismenojen lisäys muodostuu kahdeksaksisadaksikahdeksaksikymmeneksi miljoonaksi euroksi ja vastaavasti on myös lainanottoa lisätty valtiovarainvaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän ehdotuksen vuoden kaksituhattakaksikymmentä kolmanneksi lisätalousarvioksi edellä todetuin muutoksin hylkää lisätalousarvioaloitteet ja toimenpidealoitteen ja päättää että vuoden kaksituhattakaksikymmentä kolmatta lisätalousarviota sovelletaan kahdeskymmenesseitsemäs toukokuuta

debattivaiheeseen jossa käytetään enintään minuutin mittaisia puheenvuoroja voitte pyytää puheenvuoroja painamalla viides painiketta

puhemies kiitoksia valtiovarainvaliokunnalle tästä lisätalousarviosta varsinkin itse olen erittäin tyytyväinen tähän yksimieliseen päätökseen finnairin rahoittamisesta meillä on hyviä ja huonoja esimerkkejä euroopassakin kun lentofirmat voivat huonosti esimerkiksi lufthansa jota saksa on lähtenyt rahoittamaan mutta jos sitten otetaan norwegian niin täällä on äkkiä sitten kiinalaisiakin omistajia

rahoittamaan toinen nosto nosto tässä on tämä ravintolatuki ja kiitos siitä myös valtiovaroille että talousvaliokunta sai toiveensa lävitse ja lähdettiin näitä muutoksia rahoittamaan muutoksethan johtuivat juurikin siitä että laajennettiin hieman tätä tarkastelujaksoa ja saatiin sinne enemmän yrityksiä joukkoon samoiten sitten toinen toinen kohta oli se että saimme myös vuokratyövoiman

arvoisa herra puhemies entinen pääministeri stubb sanoi joskus että eu on jokaisen kriisin jälkeen vahvempi tämä on täysin totta mutta valitettavasti eri tavalla kuin hän tarkoitti talouden integraatio luo luonnottoman kohtalonyhteyden hyvin erilaisten kansantalouksien välille kun yksi maa ajautuu kriisiin tulee kaikkien kriisi ratkaisuksi tarjotaan lisää integraatiota ja yhteisvastuuta eli vahvempaa unionia tämä vahvistuminen tapahtuu jäsenmaiden lainsäädännöllisen suvereniteetin ja budjettisuvereniteetin kustannuksella on vaikea nähdä miten tämä kehitys voisi olla suomen etujen mukaista etenkin kun tiedetään että yhteisvastuujärjestelyissä suomi kuuluu pysyvästi yhä harvenevaan maksajien joukkoon kiitos

arvoisa puhemies voi todeta että tämä esitys on pääperusteiltaan hyvä ja perusteltu ongelmat liittyvät kuitenkin lähinnä työpaikkojen pelastamiseen erityisesti ravintola ja kahvila alan tukeen se on valitettavasti edelleen riittämätön ja myös hidas akuuttiin kriisiin ja jopa lokakuulle jatkuvat ravintoloiden rajoitustoimet ovat kyllä jopa perustuslain näkökulmasta ongelmaisia isossa osassa suomea mutta sitten arvoisa puhemies tämä finnairin pelastaminen olemme samaa mieltä että finnair pitää pelastaa tulee pääomittaminen siitä olemme yksimielisiä mutta me olemme sitä mieltä että maakuntalentokenttien vuorot myös koronakriisin aikana pitää taata arvon keskusta edustaja kurvinen edustaja lohi oletteko te valmiita jopa ostopalveluin varmistamaan maakuntalentokenttien vuorot koronakriisin aikana syksystä eteenpäin siellä on joensuu jyväskylä kajaani kemi tornio kokkola pietarsaari ne lennot ovat nyt uhattuina ja nyt on kysymys siitä oletteko te keskustassa valmiit antamaan tuen tälle kokoomuksen

kokoomuksen esitys on ihan hyvä ja sitä täytyy kysyä vielä omistajaohjauksen puolelta onko tämä mahdollista mainittiin kajaani kyllä ilman muuta tämä on erittäin hyvä mutta minä puhun nyt tästä kolmannesta lisätalousarviosta tässä on potti menossa tänne finnairin pääomittamiseen ja ja sitten tämä toiminta kumminkin täällä kotimaassa on pikkuisen kyseenalaista juuri näihin edellä mainittuihin seikkoihin viitaten minä ainakin näen sillä tavalla että meillä on tiettyjä valtionyhtiötä perustettu sen takia että pystytään liikuttamaan kansalaisia ja ja palvelemaan kansalaisia siihen liittyy vr ja ja posti ynnä muut ja minun mielestäni finnair ei tee tätä tehtävää sillä tavalla heille on bisnes tärkeämpää on ymmärrettävää tietenkin sekin että on suuret volyymit ja ja pyritään sinne aasian suuntaan ja sieltä hakemaan lentoja mutta minä toivoisin kyllä ihan vahvasti että

arvoisa puhemies minusta on äärimmäisen tärkeää että tästä salista lähtisi nytten täysin yksituumainen viesti omistajapolitiikasta finnairille välittömästi kun lentoliikenne elpyy pitää palauttaa maakuntien reitit kaikki olemassa olevat reitit nyt tämä kokoomuksen vastalause sisältää sellaisen poliittisen koukun johon ehkä pienet kalat voivat tarttua mutta lohi ei tartu sitä olisi helppo kannattaa jos voisin uskoa että se on tehty vilpittömässä mielessä ja jaloin pyrkimyksin mutta kumpaankaan näistä en usko itse asiassa te tiedätte itsekin että ei

ole ollenkaan mahdollista että on tämmöinen piikki auki ostoliikenteelle se vaatii eun luvan se vaatii pitkän valmistelun avoimen kilpailutuksen nyt kannattaisi tehdä kotiläksyt ennen kuin esittää tämmöisiä esityksiä meillä on asiasta se yhtenäinen näkemys että ne lennot pitää turvata mutta ne pitää turvata oikeassa järjestyksessä ja oikealla tavalla ei tämmöisillä poliittisilla manöövereillä

arvoisa puhemies pidän kyllä erikoisena ehdotuksia joissa lentoja turvattaisiin ilman arviota siitä onko edes realistista odottaa lennoille matkustajia kansainvälinen lentoliikenne jumissa ja iso argumentti näille maakuntalennoille on se että kansainväliset matkustajat liikemiehet ja naiset pääsevät sitten maakuntakentille mutta jos ei suomeen pääse niin pitää kyllä vakavasti arvioida onko näissä maakuntalennoissakaan siinä vaiheessa vielä järkeä ja tämä on se valiokunnan mietinnön pohja arvioidaan missä vaiheessa voisi olla niitä matkustajia realistisesti ja siinä vaiheessa palautetaan tyhjien lentokoneiden lennättäminen ei kyllä ole ilmastokestävää eikä tue eikä auta yhtään ketään hieman ihmettelen että sen jälkeen kun on ensin julkaistu ilmastokestävän elvytyksen avaus niin halutaan lennättää tyhjiä lentokoneita tätä ei ei voida kyllä pitää millään tavalla perusteltuna kannattaa ne rahat säästää siihen vaiheeseen kun ihmisiä olisi realistisesti lentämässä niillä koneilla

finnairin pääomittaminen osakeannin kautta on tämän lisätalousarvion isoin kysymys ja se on se toimi millä tavalla pitääkin toimia jos yrityksiä tuetaan niin vastaavasti tulee yrityksen omistusta valtion suuntaan sen sijaan ihmetyttää kokoomuksen linja veronmaksajien rahoilla puuttua markkinoiden toimintaan ja halutaan ohjata pörssiyhtiötä lennättää tyhjiä koneita kyllä tähän asti nimenomaan kokoomus on ollut se joka on täällä huutanut aina että veronmaksajien rahoista pitää pitää hyvää huolta ja annetaan markkinoiden hoitaa asiat me olemme painottaneet sitä että oleellisilla aloilla esimerkiksi vr posti tämmöisillä yhteiskunnan kannalta oleellisilla pitää olla vahva yhteiskunnan omistus tätä kokoomus on tähän asti vastustanut ja nyt te yhtäkkiä alatte yhden pörssiyhtiön osalta

arhinmäelle on pakko vastata että hän ei ilmeisesti ole huomannut että aikana esimerkiksi yritystukiin suhtaudutaan vähän eri tavalla kuin yleensä vaikka tässä ei sellaisesta yritystuesta olekaan kyse tässä on kyse siitä että finnair järkytti näiden monen tärkeän maakunnan ihmiset kertomalla että kesällä ei lennetä eikä ehkä myöskään myöhemminkään ja tämähän johti siihen että muun muassa ministeri kulmuni ryhmäpuheenjohtaja kurvinen ja edustaja vehviläinen julmistelivat tuolla somessa että tämähän ei sovi no kokoomus ei tyytynyt julmistelemaan somessa vaan meillä on täällä konkreettinen ponsi josta te pääsette vielä tänään äänestämään jolla turvataan näiden maakuntien lentoyhteydet pitää sanoa että nyt kun on kuullut

arvoisa puhemies en tiedä oliko kokoomuksella esitetty joku rahasumma tähän ja huomaan kyllä että korona aika on tuonut muutoksia nyt kun edustaja zyskowicz on täällä niin huomaan että tänne on tullut vähän takaisin oppositiopolitiikkaa siinäkin mielessä että että aikaisemmin tarkka taloudenpitäjä kokoomus esittää lisämenoja mutta olisi kiva kuulla mikä teidän arvio on nyt näistä lisämenoista joita te esitätte ja mikä on se kohta mihin te näitä olette esittäneet arvoisa puhemies mielestäni se linja jonka valtiovarainvaliokunta oli hyvä ja on tärkeätä että koko eduskunta lähettää selkeän viestin nämä maakuntakenttien lennot finnairin yhteydet sinne ovat äärimmäisen tärkeitä sekä huoltovarmuuden että elinkeinoelämän toimivuuden kannalta ja on äärimmäisen tärkeätä että eduskunnan yhteinen viesti on se että heti kun kysyntä palautuu nämä lennot on palautettava koska tämä on maakuntien elinvoiman kannalta tärkeä

puhemies seuraavissa vaaleissa kannattaa kaikkien muistaa ketkä eivät ole maakuntakenttien liikenteen kehittämisen kannalla näin julisti edustaja kärnä kuusi päivää sitten olen samaa mieltä kannattaa muistaa että tänään keskusta jo äänesti valtiovarainvaliokunnassa ja kohta täällä täysistunnossa tätä kehitystä vastaan maakunnat eivät saa keskustalta edes kylmää kättä vaan tukimiehen kylmää lihapiirakkaa viekää viestiä maakuntiin lopuksi vielä muistutan tästä eu asiasta eli jälleen meille on tulossa lisää vastuita ja olemme pelastamassa saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja tästä asiasta puhutaan täällä aivan liian vähän

herra puhemies tässä suomen sisäisessä lentoliikenteessähän on kysymys viime kädessä yrityksistä ja työpaikoista ja siitä että on jotenkin tasa arvoiset elämisen edellytykset koko maassa on tosi myönteistä että oppositiopuolue kokoomus on pienen empimisen ja ehkä horjahtelun jälkeen tullut samalle kannalle että me tarvitsemme pitkin suomea näitä sisäisiä lentoyhteyksiä pidän tosi kauniina ajatuksena tätä ajatusta suorasta tuesta tai tai ostoliikenteestä näille maakuntakentille mutta on pakko todeta että tämä kaunis ajatus ei ole toteuttamiskelpoinen epäilen että te ette ole joko ottaneet faktoista selvää tai sitten tämä on vähän tällainen pieni heittotasoinen juttu jos lähdetään ostoliikenteeseen ne pitää kilpailuttaa silloin ne reitit voivat mennä jollekin muulle kuin finnairille haluatteko te suomen veronmaksajien rahat jollekin muullekin kuin sinivalkoisille siiville ja kuinka kauan te odotatte että eu komissio hyväksyy jokaisen reitin jota tuetaan veronmaksajien rahoilla

arvoisa puhemies olen kyllä täysin varma siitä että eduskunnan yhtenäinen viesti minkä olemme kirjanneet valtiovarainvaliokunnan mietintöön on tehokkaampi kuin tämä

on taas vastalauseessanne yhdeksäntoista lausumaa joissa lisämenoja esitetään ja matkan varrella niitä on esitetty hyvin paljon haluaisin sitten tietenkin syksyyn kurkistaa ja katsoa mikä teidän näkymänne sinne on kun kokoomuksen politiikan mukaan yleensä heikoilta ruvetaan leikkaamaan mutta silloin tätä rahaa riittää vaikka mihin mutta puhemies siitä olen hyvin iloinen että tämä hallitus on nyt saanut ripeästi nopeasti jo kolmannen lisätalousarvion ja neljättä odotamme sitten kesäkuun alussa siellä on toimia elvytykseen työpaikkoihin työllisyyden kasvun tukemiseen ja kaiken kaikkiaan tämä toiminta on

äkkiseltään tässä lisäbudjetissa on kolme valuvikaa nyt kun meidän pitäisi vahvistaa maakuntien elinvoimaa palauttamalla matkustajaliikenne kaikille lentoasemille me kyllä annamme seitsemänsataa miljoonaa sinne omistajaohjausyksikölle josta he pääomittavat osallistuvat uusantiin kaksisataakahdeksankymmentä miljoonaa sinne jää neljäsataakaksikymmentä miljoonaa mihin tätä tullaan käyttämään miksei tätä voida käyttää vaikka siihen ostoliikenteen ostamiseen edes pikku siivu sitten hallitus lähtee näihin eu tukimekanismeihin mukaan sinne menee kahdeksansadan miljoonan takaukset se on vain pieni osa eun työttömyyskassastakin neljänsadankolmenkymmenen miljoonan takaukset on vain neljäsosa koko potista sitten tulevat monivuotisen kehyksen kautta vielä lisävastuut tuhatkolmesataa miljoonaa aivan lopuksi totean että hallitusohjelma on vanhentunut se täytyisi tehdä uusiksi me huomaamme sen siitä että meillä on tänä keväänä neljä lisäbudjettia käsittelyssä täällä meidän täytyisi saada uudet kehykset uusi ohjelma ja uusi budjetti nopeasti emme voi jatkaa

puhemies finnairin pääomittaminen seitsemälläsadalla miljoonalla on todella hyvä asia mutta se miten se tehdään on myöskin tärkeää täällä muun muassa edustajat lohi kurvinen arhinmäki ja niin edelleen toteavat että että tietyt kotimaankohteet eivät saa sisämaan lentoja kunnes vasta sitten kun kysyntä elpyy mutta arvatkaa mitä kysyntä ei elvy jos sitä vain odotetaan tumput suorina sille asialle pitää myöskin tehdä jotain ja se jotain mitä kokoomus on ehdottanut on se että

haluan uskoa että tässä salissa on kyllä ihan yhteinen tahtotila sen suhteen että alueellisen elinvoiman tulevaisuus halutaan varmistaa myöskin lentoliikenteen kautta täällä ovat edustajat kurvinen lohi ja myöskin lindtman toivoneet että tästä salista lähtee yhteinen viesti ja yhteinen viesti löytyy kristillisdemokraattien vastalauseessa

kulmunilta kysyä tässä yhteydessä kun perustuslakivaliokunta liittyen tähän covid yhdeksäntoista takuurahastoon lausui että suomen ei ole välttämätöntä lähteä mukaan ensimmäisellä kierroksella tähän rahastoon ja niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtajakin on tuonut esille näitten kokonaisvastuitten määrä on

viime kuussa hallitus teki valtion omistajaohjauksen hyvän periaatepäätöksen ja siinä muun muassa linjataan että valtionyhtiöiden tulee huomioida pariisin ilmastosopimus ja kansalliset ilmastotavoitteet finnairin strategiseksi intressiksi mainitaan suomen aseman edelleenkehittäminen kv liikenteen keskuksena näiden puitteissa luotan fiksusti sen mukaan minne lennetään ja kuka maksaa ja finnairilla varmasti itselläänkin on tästä hyvä näkemys kun täällä on suuri huoli huoli alueista ja yhteyksistä sinne niin toisin myös sen huolen esiin että siinäkin pitää pitää sitten mielessä se että kaupunkien sisäinen joukkoliikenne on hyvin tärkeätä koko elinkeinoelämälle ja yhteiskunnan toimimiselle sitä on syytä pitää myös mielessä kun koronarahoitusta tehdään noin muuten tästä lisätalousarviosta nostaisin tämän koronasovelluksen on hienoa että siihen löytyy rahoitus ja on tärkeää että että meillä on jäljityksen työkalut parhaassa mahdollisessa kunnossa kun rajoituksia puretaan toivon että tämä hankinta saadaan maaliin ja mahdollisimman hyvin

pidän erittäin vakavana sitä että näyttää siltä että

sanoa että suomen kansalta hallitus pimittää sitä tietoa kuinka paljon euromaiden ja jopa eu maiden yhteinen velanotto tässä kasvaa nimittäin kun näitä yhteensä kahdeksansadankahdeksankymmenen miljoonan euron takausvastuita tässä esitetään niin hallitushan jättää tässä kertomatta että suomen vastuu tähän sure rahastoon eun kautta on itse asiassa yksi pilkku seitsemän miljardia

suomi ei osallistu tähän sure nimellä kulkevaan rahastoon eikä tähän covid nimellä kulkevaan

puhemies ensinnäkin edustaja taviolle takauksella ja rahan jakamisella määrärahana on iso ero niin että todennäköisyydet joilla näitä jouduttaisiin maksamaan ovat kuitenkin prosenttien tai promillien luokassa sen sijaan jos suoraa määrärahaa esitetään niin se menee heti toisekseen tästä finnairin lentoliikenteen palauttamisesta kotimaahan se on tavallaan nyt tämmöinen kolmivaiheinen asia ensinnä pitää saada yleinen luottamus lentämiseen palaamaan matkustuskiellot poistettua ja niin edelleen toisekseen näitä voidaan tukea sillä tavalla että alueet kaupungit elinkeinoelämä ovat yhteistyössä ja parantavat lentoliikenteen toimivuutta jotta se kysyntä elpyy nopeammin ja vasta kolmantena vaiheena jos nämä toimet eivät auta kannattavan ja järkevän lentoliikenteen käynnistämiseen silloin voitaisiin harkita tämmöisiä tukitoimia tai ostotoimia ennen kokoomuksessa on ollut tätä urheiluväkeä niin että he tietävät että kolmiloikkaa ei aloiteta sieltä kuopasta vaan pitää ensiksi tehdä ne edeltävät toimet

puhemies kyllä nyt pitää olla tarkkana että korona ei vie mukanaan isoja vientialan yrityksiä saavutettavuus on menestyvän vientiteollisuuden elinehto se vaikuttaa kansainvälisen kaupan toimivuuteen liiketoiminnan varmuuteen sekä alueen imagoon kansainvälisessä liiketoiminnassa sujuvat yhteydet vaikuttavat niin ikään yritysten sijoittumis ja investointipäätöksiin ja sitä kautta alueen ja suomen talouden nousuun tulevaisuudessa nyt neljä maakuntakenttää on hankalassa tilanteessa kokoomus on esittänyt että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla turvataan myös poikkeusaikana mainituille kentille riittävät yrityselämää ja asukkaita palvelevat lentovuorot tarvittaessa ostopalvelusopimuksella minusta tämä on hyvä ehdotus ja tästä hallitus oppositio akselilla löytää yhteisymmärrystä että hoidetaan tämä asia äkkiseltään ajateltuna kyllä kyllä valtiovaltaa ja hallitusta pitäisi kiinnostaa miltä asiat

kokoomuksen ostopalveluliikennettä koskeva ehdotus on mielestäni ennenaikainen vaikea juridisesti toteuttaa kallis voisi sanoa melkein että se on vähän väsynyt ehdotus sen sijaan valiokuntahan varsin selkeästi toteaa että se pitää tärkeänä että koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti lakkautetut palautetaan lentomatkustamisen alkaessa elpyä uskon että minkä tahansa yhtiön operatiivinen johto ottaa huomioon näin selkeän enemmistöomistajan perustellun näkemyksen ja uskon että suomen kansainvälisten yritysten toimintaedellytysten kannalta tärkeät lennot edelleen hoidetaan sinivalkoisin siivin

arvoisa puhemies ensimmäisessä lisätalousarviokäsittelyssä toivoin että tämä finnairin pääomittaminen tehdään valtion meidän kaikkien suomalaisten omistusta lisäämällä ja näin toimitaan nyt siitä suuri kiitos linjan pitäisi ulottua kaikkien isompien yritysten pääomittamiseen eli ei anneta tukea osakkeenomistajille vaan hankitaan omistusta rahaa vastaan silloin meidän velkakin voi jopa vähentyä ja työpaikat samalla säästyvät valtiovarainvaliokunnassa me edellytimme että yhteydet turvataan kun kysyntä alkaa palata kokoomus esittää nyt että lennetään koneita kokonaan ilman matkustajia tämä on kyllä niin pähkähullu esitys että fiksumpaa olisi toimia jopa niin kuin breznev vanhassa neukkuvitsissä että vedetään verhot eteen ja teeskennellään että

puhemies finnairin pääomittaminen sinänsä on aika yhteisesti täällä hyväksytty mutta jos edustaja arhinmäki kuuntelee itse olen sitä mieltä että on vähän erikoista että finnair osallistuu pörssiyhtiönä julkiseen keskusteluun siitä mitä se meinaa lakkauttaa samanaikaisesti kun se on saamassa tästä talosta rahoitusta

niin typerää hommaa että lähdetään julkisuudessa samanaikaisesti keskustelemaan nyt on poikkeusolot korona aika ja jos täällä jotakin tehdään niin sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa minkälaisia linjauksia tullaan maakuntalentokenttien kanssa kanssa tekemään sitten kun aika on normaali mutta tänä päivänä äänestetään katsotaan ollaanko ostopalvelun kannalla koska eu sen sallii

puhemies tässä lisätalousarviossa isot asiat ovat tietenkin tämä finnairin pääomittaminen ja sitten myös ravintoloiden tuki puutun näistä asioista nyt siihen kaikkein pienimpään eli siihen kuuden miljoonan euron sosiaali ja terveydenhuollon määrärahaan joka liittyy tähän

kun me avaamme tämän yhteiskunnan me emme toki nyt tiedä aivan tarkkaan miten tämä koronaepidemia kehittyy me tarvitsemme aivan uudentyyppisen tavan jäljittää ja testata jossa on tämä tietotekniikka ja myös kokonaan uudentyyppiset testit ei sellaiset kuin nyt jotka maksavat kaksisataa euroa kappale vaan kenties jotkut uudet testit joihin voi suoraan mennä joiden yksikköhinta on viisi viiva kymmenen euroa joilla me voimme jos nyt vertauskuvallisesti visioin vaikka jokainen joka aamu tai kerran viikossa testauttaa itsemme ja katsoa olemmeko me työ ja ja yhteisökelpoisia olemaan toisiimme kontaktissa tällaisilla visioilla meidän täytyy lähteä nyt rohkeasti liikkeelle ja tämä on pieni osa sitä

arvoisa puhemies kaikki meistä tietävät että vientiteollisuus on yksi suomen kivijaloista ja siksi onkin huomionarvoista huomata että nimenomaan maailmantalouden elpyminen ja erityisesti eun talouden on keskeistä suomalaisen viennin kannalta tätä ovat valtiovarainvaliokunnassa korostaneet niin suomen pankki kuin käytännössä kaikki kuulemamme taloustieteilijät suomalaisten viennistä kuusikymmentä prosenttia suuntautuu eu alueelle ja siksi on aivan keskeistä yrittää saada eu alueen kysyntä vetämään jotta suomalaisille vientiyrityksille riittää markkinoita joille myydä ja sen tähden on irrallista tarkastella tätä eu politiikkaa ikään kuin meillä ei olisi näitä suomalaisia tärkeitä vientiyrityksiä siksi on tärkeää huomioida tämä kokonaisuus kun puhutaan näistä eu talouspaketeista

arvoisa puhemies kun katsoo tätä vientiteollisuuden ja tätä maakuntakenttien tarvetta niin ihan oikein täällä on puhuttu että niitä kenttiä tarvitaan nimenomaan vientiteollisuuden matkailun ja muun semmoisen toiminnan kannalta mikä tuo lisää pääomaa ja rahaa tänne alueelle mutta eihän se että koneet lentäisivät tyhjiltään koko ajan ole oikein hyvä ratkaisu ilmastonkaan kannalta ja siksi minusta on tärkeätä se että valtiovarainvaliokunta on lausunut siitä asiasta että välittömästi kun on mahdollista ja kauppa ja rajat aukeavat meille ja teollisuuden kauppa rupeaa enemmän käymään otetaan käyttöön nämä maakuntakentät ja hoidetaan asiat sitä kautta
nyt palataan puhujalistalle mutta ensin ministeri olkaa hyvä
arvoisa puhemies kiitoksia tästä palautekeskustelusta edustajille ehkä muutamiin kysymyksiin koetan tuoda vastauksia omalta osaltani ja kiitos valtiovarainvaliokunnalle tästä hyvästä mietinnöstä ehkäpä ensin tähän eurooppalaiseen tasoon aivan kuten eduskunta on antanut mandaatin ja aivan kuten perustuslakivaliokunta on vaatinut asianmukaista ehdollisuutta niin niiden puitteissa etenemme suomi ei ole hakemassa itse euroopan vakausmekanismista lainaa koska meidän kaltaisellemme maalle rahoitusmarkkinat ovat houkuttelevampia toisaalla sitten mitä tulee vaikkapa näihin takausvastuisiin tässä salissa esiin nostettiin niin on totta että suomella on kumulatiivisesti ajatellen varsin merkittävät takausvastuut niin kansallisista toimista liittyen telakkateollisuuteen kuin myös eurooppalaisista toimista eurooppalaisissa toimissa ne ovat aivan samankaltaiset kuin kaikilla muillakin euroalueen jäsenmailla ja mitä tulee työllisyysrahastoon ja euroopan investointipankin uuteen mekanismiin niin niissähän ovat mukana kaikki eu maat eivät ainoastaan euroalueen maat

on valtavasti työtä sen suhteen että rakenteellisia uudistuksia velkaantumista saadaan taitettua jos vaadimme sitä muilta niin meidän kannattaa myös vaatia sitä itseltämme ja mitä tulee vieläpä tähän työllisyysrahastoon niin ne ovat aina seurausta siitä että jos joku maa ajautuisi maksukyvyttömyyteen niin suomi pystyisi karhuamaan sieltä sitten takaisin niitä rahoja siitä on kysymys että mikään maa ei tietenkään ajautuisi maksukyvyttömyyteen ja siksi on tärkeää että he hoitavat vastuullisesti omaa talouspolitiikkaansa ehkä vielä lopuksi haluan todeta aivan kuten valiokunta tämän suurimman asian minkä takia lisätalousarvio eduskuntaan tuotiin finnairin pääomittaminen on tärkeä asia ja kun täällä on puhuttu myös laajemmin lentoyhteyksistä niin on tietenkin nyt kysyttävä että halutaanko tukea finnairia tukea muutenkin laajasti lentoyhteyksiä totta kai siinä vaiheessa jos kävisi niin että meillä ei olisi yhteyksiä ympäri suomen maakuntiin niin silloin mennään vaikkapa tämän kaltaiseen vaihtoehtoon kuin te olette esittäneet mutta se ei ole enää tukea finnairille se on ihan yleinen ostopalvelusopimus mikä menee sitten budjetista ja siihen on oma prosessinsa mutta nyt me haluamme tukea finnairia niin että suomalaiset sinivalkoiset siivet lentävät myös jatkossa syksyllä ympäri suomen eri maakuntakentille

herra puhemies aloitan sillä että teen kokoomuksen vastalauseen mukaiset lausumaehdotukset joita on yhteensä niistä viimeinen kuuluu ja on erittäin tärkeä kuunnelkaa arvon valtiovarainministeri kulmuni hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin joilla turvataan myös poikkeusaikana riittävät asukkaita kuin kuin myös yrityselämää palvelevat lentovuorot joensuuhun jyväskylään kajaaniin kemi tornioon ja kokkola pietarsaareen tarvittaessa ostopalvelusopimuksella finnair on asettanut erityisesti kyseisten lentokenttien lentovuorojen jatkon kyseenalaiseksi tästä tulemme tänään äänestämään eduskunnassa ja silloin näemme millä tavalla maakuntien puolueena ainakin tähän asti itseään pitänyt keskusta tulee toimimaan kokoomus pitää välttämättömän tärkeänä että nämä vuorot taataan ja varmistetaan ja valtiovarainministeri kulmuni se ei riitä että te käytätte puheenvuoron ja toteatte että kyllä ne syksyllä palaavat te varsin voimakkaasti keskustan riveistä toitte esille jopa vaadetta tämän pääomittamisen kytkemiseksi näihin lentovuoroihin mutta miten kävikään aikamoinen tussahdus valtiovarainvaliokunnassa kun teidän johtamanne puolueen edustajat siellä istuivat hiljaa ja hyväksyivät tuon

ravintoloita yli vaikean tilanteen ja toivottavasti eduskunnassa löytyy vielä yhteistä tahtoa ja näkemystä siihen että nämä rajoitustoimet eivät olisi sellaisia että ne ulottuvat koko maahan myös niille alueille joissa koronavirusta ei ole me myös esitämme että eduskunta ryhtyisi tai edellyttäisi hallitusta ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin joilla ravintolat voitaisiin alueellisesti eriaikaisesti avata epidemiatilanteen niin salliessa myös keskustan riveistä monet varsinkin sosiaalisessa mediassa esillä pitäneet ja me tietysti uskomme että keskustalaiset ainakin asettuvat kokoomuksen tueksi tänään kun tästä äänestetään me myös esitämme että hallitus ryhtyy välittömästi valmistelemaan ravintoloiden ja anniskelun arvonlisäveron laskemista väliaikaisesti myös tämä olisi keino jolla me auttaisimme yrityksiä ravintoloita nyt tämän vaikean tilanteen

että eduskunnalle tuodaan viipymättä esitys pienpanimoiden etämyynnin sallimiseksi tästä myös tänään pääsemme äänestämään arvoisa puhemies kokoomuksen vastalauseissa isossa osassa toteamme näistä ravintola alan tuista jotka ovat jäämässä edelleen riittämättömiksi alalle aiheutuneisiin ongelmiin ongelmiin nähden meidän ja asiantuntijoiden arvioiden mukaan tulemme näkemään arvoisa valtiovarainministeri valtavasti konkursseja matkailu ja ravintola alalla tällä teidän osoittamallanne tuella joka on täysin riittämätön varsinkin kun vielä

koko maahan tämä pääomittaminen on oma asiansa ja kun keskusta varsin tömäkästi siellä sosiaalisessa mediassa on pitänyt esillä lentovuorojen varmistamista niin toivottavasti siihen löytyy myös tosiasiallista tahtoa eduskunnan niistä tänään äänestäessä

tai keskusta halusi antaa ymmärtää että eu ei sallisi tällaisia lentojen ostopalveluita niin eihän se edustaja kurvinen pidä paikkaansa eusta eusta on nimenomaan kerrottu että valtiontukisäännöksiä voidaan tässä tilanteessa tulkita väljemmin ja tämäntyyppisiä toimenpiteitä on tehty muuallakin euroopassa eli eu on sallinut poikkeukselliset toimenpiteet poikkeuksellisena aikana ja ymmärrän että teitä arvon keskustalaiset nyt ahdistaa se kun te ette aidosti aiokaan olla maaseudun ja maakuntien puolella
arvoisa puhemies hallituksen kolmannessa lisätalousarviossa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä merkittävimmät esitykset liittyvät finnairin pääomittamiseen suomen osallistumiseen eu tukivälineisiin sekä ravitsemusyrittäjien tukemiseen kristillisdemokraatit ovat omissa esityksissään pitäytyneet niissä momenttikohteissa ja niihin liittyvissä lausumissa jotka ovat auki ja teenkin tässä vastalauseen kolme mukaiset lausumaesitykset yksi kaksi kolme neljä ja viisi ja äänestyksessä tulemme sitten esittämään kahteen momenttikohtaan myöskin lisää rahoitusta

kotiläksyt on tehty jossa edellytetään että hallitus varmistaa omistajaohjauksen keinoin kattavat lentoyhteydet koko maassa mukaan lukien koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti lakkautetut yhteydet tämä on muotoiltu niin että tähän pystytään koko eduskunnan voimalla yhtymään ja silloin tästä salista lähtee se vahva viesti jota täällä on peräänkuulutettu

nämä järjestelyt jotka liittyvät näihin eu takauksiin myöskin nämä suomen omat takaukset jotka osin johtuen meidän laivanrakennusteollisuuden suuresta koosta suhteessa kansantalouteen ovat jo mittavat niin

minkä suuruinen tämä kokonaisuus on elikkä eduskunnan pitää koko ajan olla kärryillä siitä missä mennään takausten kokonaisuuden kanssa ja perustuslakivaliokunta on muistuttanut siitä että että on mahdollista että mikäli tällaista kokonaiskuvaa ei ole niin silloin ei olla perustuslain mukaisissa järjestelyissä ja myöskin valiokunta huomautti niin kuin tässä valtiovarainministeri kulmunilta yritin kysyä että suomen ei olisi välttämätöntä osallistua tähän ensimmäiseen kierrokseen kun lähdetään tätä covid takausrahastoa laittamaan pystyyn se rahasto laitetaan joka tapauksessa pystyyn kun kuusikymmentä prosenttia jäsenvaltioista on siihen

sitten haluaisin myöskin vielä muistuttaa siitä että perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että näitten valtiontakausten antaminen eu asetuksen toteuttamiseen ei ole sellainen asia josta voidaan oikeudellisesti sitovasti unionin oikeudessa määrätä eli hyvin tämmöinen voisiko sanoa periaatteellinen näkemys tähän asiaan ja kristillisdemokraatit täällä omassa lausumaesityksessään esittävät sitä että näihin emme olisi lähtemässä mukaan

sitten perustuslakivaliokunnan tuella tarkastettiin ja ja sillä tavoin saatiin paremmin huomioitua erityyppiset ravitsemusalan yritykset ja toisaalta myöskin tämä vertailuajankohta mihin tätä liikevaihtoa verrataan katsotaan sitten minkä suuruinen tämän tuen sitten tulisi olla arvoisa puhemies vielä nostaisin esille kristillisdemokraattien lausuman jota ei ole varsinaisesti sidottu mihinkään voisiko sanoa yksittäiseen momenttikohtaan vaan joka on voisiko sanoa kaikenkattava tämmöinen ikään kuin tulevaisuuteen suuntaava siitä että koronaviruksen leviämisen estämisen vastaisia rajoituksia lähdettäisiin purkamaan purkamaan tautitilanteen alueelliset eroavaisuudet huomioiden tämä on tullut aika monissa asioissa esille jos nyt katsotaan vaikka tätä koulutilannetta niin nehän alueet missä näitä koronaryöpsähdyksiä on tapahtunut ovat olleet täällä etelä suomessa kun taas sitten sellaisilla alueilla joissa näitä tartuntoja on tällä hetkellä hyvin vähän tai uusia tartuntoja ei ollenkaan myöskään näiden koulujen aukaiseminen ei ole aiheuttanut

yksityiskohtaisessa käsittelyssä tulemme tekemään yhdeksän lausumaehdotusta mitkä löytyvät vastalauseesta yksi jos noin yleisesti katsotaan vielä taloustilannetta mikä meillä oli tuossa vuodenvaihteessa jo niin eun alueella me olimme hidastuvan kasvun vaiheessa nyt kun meille tuli tämä tilanne päälle meillä oli vielä nämä työllisyystoimetkin vähän vaiheessa meiltä yhtäkkiä se maali katosi jonnekin aivan paljon kauemmaksi siitä missä me oikeasti olimme minä olen sitä asiaa miettinyt ja pohtinut ja todennut sen että kai se on se tuottavuuskasvu millä tästä voitaisiin päästä jotenkin ulos jos yhteiskuntaan tehdään vähemmän työtunteja niin niitä täytyy tehdä tuottavammin nyt pitäisi tehdä se valtava digiloikka mitä onkin tehty huomattavasti meidän pitäisi mitä me olemme ottaneet kaikkialla yhteiskunnassa käyttöön ylläpitää ja edistää ja sillä saada ennen kaikkea tuottavuutta nostettua mahdollistaa että kaikki yhteisöt pystyvät sitä omaa tuottavuuttaan jotenkin nostamaan sitten meidän täytyy saada luottamus palautumaan meidän täytyy saada se kuluttajien pelko poistumaan jotta luottamus palautuu ja ihmiset tohtivat käyttää palveluita ja lähtevät kuluttamaan sitä kautta se sitten lähtee tuomaan toivottavasti työpaikkoja ja estää sitä että

enää lomautettaisi ja he pääsisivät takaisin töihin mennään takaisin tähän lisäbudjettiin katsotaan se tilanne että eu alueella ne ne maat jotka olivat jo valmiiksi huonossa taloudellisessa tilanteessa ovat ajautuneet vieläkin vaikeampaan tilanteeseen nyt nyt sitten eun laajuisesti koitetaan saada läpi niitä hankkeita ja ohjelmia joilla lisätään yhteisvastuuta tämä on ongelmallinen tilanne toki meidän puolueemme kannalta koska me vastustamme yhteisvastuuta totta kai mutta se laaja kysymys kuuluu mikä on suomen visio jos sitä suomen visiota ei ole niin hallitus päätyy myöntymään muitten maitten ajamaan etupolitiikkaan ja suomi on siinä maksumiehenä siis keskeisiä kysymyksiä minkälainen valuuttaliitosta halutaan minkälaisiin muutoksiin suomi on valmis suostumaan ja mikä ei missään nimessä käy ja se pohdinta täytyy tiivistää kysymykseen mikä on suomen visio tätä on kai pikkasen haettukin mutta sitä vielä pitää miettiä ja pohtia koska se suomen visio meidän täytyisi löytää mikä on suomen paikka eussa olemmeko me sisällä vai olemmeko ulkona missä kohtaa syntyy se piste että enää ei voida yhteisvastuuta kannattaa että me sanomme että tämä on liikaa tähänkin hallituksen esitykseen liittyy takausvastuita kahdeksansadan miljoonan edestä

sieltä työttömyyskassastahan tulee sitten vielä lisäksi monivuotisen kehyksen kautta tuhatkolmesataa miljoonaa lisävastuita nämäkin täytyisi laskea mukaan näin ollen kun me näemme että suomen vastuut kasvavat jatkuvasti me esitämme lausumana että ne eivät saa kasvaa kohtuuttomasti ja hallitsemattomasti edes siten että askel askelelta useilla pienillä päätöksillä ne kasvavat meidän täytyy pitää huolta siitä että näin ei käy me emme myöskään kannata sitä näissä lausumissa mukaan näihin uusiin tukivälineisiin ja esitämme että hallitus antaa eduskunnalle kesäkuun kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä tiedonannon suomen valtion kotimaisista eu ja muista takaus ja lainavastuista tämä on se keskeinen asia ja siinä samassa yhteydessä voisi myöskin pohtia sitä mikä se suomen visio eussa oikein on sitten vielä lopuksi tästä lentoliikenteen palauttamisesta esitämme luonnollisesti sitä että kotimaan maakuntien elinvoimaa vahvistetaan palauttamalla matkustajaliikenne helsinki vantaalta niille kaikille asemille missä sitä oli tämä tulee jollain aikavälillä toivottavasti kun katsotaan sitä että meillä on kemiin noin neljätuhatta matkustajaa kuukaudessa kajaaniin suunnilleen seitsemäntuhatta joensuuhun taisi olla sitä luokkaa kanssa ja jyväskylään viisituhatta matkustajaa kuukaudessa niin toivottavasti sitten jossain kohtaa se kysyntä kysyntä palautuu kenties se välivaihe on siinä se yhden kahden kuukauden aika milloin sitä täytyy tukea valtionkin puolelta samalla ehdotamme myöskin sitä että eduskunnalle annetaan selonteko näistä tuista ja vaikutuksesta lentoyhtiön toimintaan siitä miten tuki on oikein vaikuttanut lisäksi totean sen että tässä annetaan seitsemänsataa miljoonaa omistajaohjausyksikölle mutta

saada selvyys vielä
kiitoksia selvyyden vuoksi totean kuten edustaja vähämäki että yksityiskohtaisen käsittelyn yhteydessä tehdään vastalauseeseen liittyvät ehdotukset ja kannatukset ei tässä

on erinomainen asia että suomeen on aikanaan ymmärretty perustaa oma lentoyhtiö finnair se on erittäin strateginen yhtiö ja on myös hieno asia että kaikki olemme yksimielisiä tämän yhtiön pääomitusjärjestelystä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa mitä sitten tulee tuohon finnairin ilmoitukseen väliaikaisesti lakkauttaa nämä tietyt kotimaan lentoliikenneyhteydet niin se tarkoittaa siis sitä että eivät ne yhteydet pysyvästi kannattavuudeltaan ole miksikään muuttuneet tilanne on nyt poikkeuksellinen koronan takia mutta saattaa hyvin jo tuossa heti keskikesän jälkeen tilanne on toisenlainen ja kuten valiokunta tässä mietinnössään pitää tärkeänä ne lentoyhteydet heti palautetaan kun lentomatkustaminen alkaa elpyä siinä mielessä tämä kokoomuksen ehdotus ostoliikennepalveluista voi olla jopa ongelmallinen kun se todennäköisesti jos tällaiseen mentäisiin viivästyttäisi näitten lentoyhteyksien normaaliksi palautumista jos tämmöinen kilpailuttaminen olisi mahdollista ostoliikennesopimuksin siihen kuitenkin menisi vähintään puoli vuotta ja se olisi hyvin epävarma tilanne kaiken kaikkiaan näitten lentoyhteyksien kannalta tärkeää on että finnair omaehtoisesti palauttaa nämä omaehtoisesti palauttaa nämä lentoyhteydet sitten toinen iso asia tässä mietinnössä on tämä ravintolatuki ja siinä talousvaliokunta teki erittäin tärkeät muutokset eduskunnallehan annettiin tässä varsin suuret vapaudet tehdä noita muutoksia ja oli tietysti erittäin tärkeää että nimenomaan tätä vertailuajankohtaa muutettiin osumaan täsmällisemmin siihen vuodenaikaan johon rajoitustoiminnat ovat kohdistuneet eli eli vertailuajankohtamahdollisuudeksi tuli vuoden kaksituhattayhdeksäntoista huhti toukokuu tammi helmikuun rinnalle ja näistä sitten viranomainen joka tekee päätöksen

toiminnan rajoituksen hyvittämisestä valitsee sen joka on ravintolatuen saajalle parempi tämän kustannusvaikutus on neljäkymmentä miljoonaa euroa mutta se on hyvin perusteltu tärkeää oli ottaa huomioon myöskin vuokratyöntekijöitten asema eli niitten yritysten asema jotka käyttävät työvoimanhankinnassaan henkilöstöpalveluyrityksiä ja tämän kustannusvaikutushan on noin kahdeksan miljoonaa euroa eli loppusumma nousi sadastakahdestakymmenestäkolmesta miljoonasta sataanseitsemäänkymmeneenyhteen miljoonaan euroon varsin perusteltujen muutosten jälkeen

arvoisa puhemies edustaja heinonen käytti tuossa edellä hyvän puheenvuoron jossa hän kuvasi tätä kokoomuksen perusteellista vastalausetta lisätalousarviomietintöön liittyen ja kannatan sekä tässä tarvittaessa sitten yksityiskohtaisessa keskustelussa kaikkia näitä edustaja heinosen tekemiä lausumaehdotuksia jotka ovat tämän vastalauseen mukaisia arvoisa puhemies aivan lyhyesti haluan vielä palata tuohon edellä käytyyn debattikeskusteluun ja tähän finnairin pääomitukseen sekä lentojen turvaamiseen joka puolelle suomea tässähän on kysymys kahdesta hieman eri asiasta pääomituksen osalta on laaja yhteisymmärrys siitä että haluamme turvata finnairin toiminnan ja olemme valmiita tekemään poikkeusjärjestelyjä arvoisa puhemies olisin kyllä toivonut tietysti sitä että meillä olisi myös yhteinen tahto turvata nämä maakuntien lentoyhteydet mutta tässä keskustelun aikana tuli hieman jopa ilkeämielisiä heittoja hallituspuolueiden edustajilta siitä paljonko esimerkiksi tämä toteuttamisehdotus maksaa no paljonko se maksaa jos jätämme nämä alueet ilman näitä yhteyksiä kemi tornio alue tuottaa viisi miljardia euroa meidän tavaraviennin arvosta kokkola pietarsaari alue tuottaa neljä miljardia euroa meidän ulkomaan tavaraviennin arvosta kajaanin lentokentän vaikutusalueelta tulevat monet niistä raaka aineista jotka siellä kokkola pietarsaari alueella edelleen jalostetaan vientituotteiksemme jyväskylä ja joensuu nämä ovat esimerkiksi aivan keskeisiä

pitää huolta koko suomen hyvästä saavutettavuudesta ja elinkeinoistamme äänestävät tämän kokoomuksen ratkaisuehdotuksen puolesta olen ymmärtänyt arvoisa puhemies että se on sinänsä myös täysin toteuttamiskelpoinen koska nimenomaan eun suunnaltahan on viestitetty että tällainen poikkeustilanne vaatii poikkeustoimia ja tässä mielessä myös valtion tukisääntöjä voidaan soveltaa totta kai voidaan myös ajatella niin että tällä kilpailutuksella voidaan saada senkaltaisia hyötyjä myös siihen että finnair tarkastaa omia laskelmiaan esimerkiksi lapin matkailu joka on ollut viime vuosina huomattava koko suomen matkailun veturi on saanut kyllä hyvää lisävauhtia nimenomaan siitä kirityksestä jota myös kansainväliset lentoyhtiöt ovat suorilla yhteyksillään antaneet finnairille olemme erittäin iloisia ja ylpeitä siitä että finnair on voinut kehittyä menestyvänä lentoyhtiönä joka yhdistää euroopan ja aasian ja siten turvaa suomalaisille myös aivan valtavan hyvät kansainvälisten lentojen reitit reitit mutta kyllä finnairin täytyy pystyä tarjoamaan myös suomalaisille kotimaassa ne yhteydet joita tarvitsemme sekä liikkuessamme kotimaassa että pitäessämme yhteyttä maailmalle tässä mielessä tietysti arvoisa puhemies olisi hienoa että tämä edelläkin käyty keskustelu olisi ollut vielä ratkaisuhakuisempaa mutta uskon että tästä päästään pikkuhiljaa kohti sitä ja olen aivan varma siitä mitä esimerkiksi valtiovarainministeri kulmuni on eri yhteyksissä sanonut kun tätä kriisiä ja sen kaikkia talousvaikutuksia on käsitelty että jos meillä on tahtoa niin keinot kyllä varmasti löytyvät ja aivan sama on kyseessä tässä maakuntien lentoliikenteessä kokoomus haluaa nyt lisätä meille työkalupakkiin keinoja joilla varmistetaan että nämä yhteydet saadaan auki ja toivottavasti koko eduskunta on tässä nyt tämän esityksen tukena

arvoisa puhemies aina pitäisi nähdä kokonaisuus kun keskustellaan nyt tämä keskustelu menee maakuntakenttien lakkauttamiseen ja minusta se ei ole oikein koska euroopan unionilta me olemme saaneet luvan että tätä meidän lentokenttäverkostoa käsitellään ikään kuin yhtenä me olemme miljardin investoinnit laittaneet helsinki vantaan lentoasemalle sen takia että se on kilpailukykyinen äärimmäisen hyvä palvelu jolla me saamme sieltä kiinasta ja muualta ihmisiä pysähtymään suomessa ja helsingissä ja strategia on aivan oikein ja sen takia kun siinä miljardi investoinnit tehdään on täysin oikeutettua että tämä maakuntaverkosto nähdään osana tätä suurta kokonaisuutta ja jos sieltä parikymmentä miljoonaa vuodessa helsinki vantaan voitosta investoidaan maakuntakentille niin se on aivan oikein eli ihmettelen edelleen sitä että kun me puhumme finnairin pääomittamisesta joka on pörssiyhtiö niin varsinkin kun se tuodaan finnairin taholta että samanaikaisesti ruvetaan lahtaamaan näitä maakuntakenttiä jotka kuuluvat siihen strategiaan että sieltä ihmisiä tulee merkittävissä määrin eri puolilta suomea niin kuin pitääkin jatkossakin ja sen jälkeen finnair pystyy tarjoamaan hyvät yhteydet maailmalle niin miksi tämmöistä erinomaisesti toimivaa kokonaisuutta pitäisi lähteä eduskunnan salikeskustelussa edes kyseenalaistamaan mitä tulee tämmöisen instrumentin käyttöön että alle seitsemän kuukauden ostopalveluun mentäisiin kuten kokoomuksen esityksessä on että mikäli tarvitaan

te menette eun puolelle heti että eu ei salli tätä eu kieltää kertokaa se ihan oikeasti jyväskylässä kertokaa se kajaanissa joensuussa kemissä kokkolassa ja jyväskylässä että eu kieltää kun se ei sitä oikeasti kiellä ja kun meillä on korona aika niin pitäisi vähät välittää eusta ja pyrkiä vain tekemään kansallisesti järkeviä ratkaisuja eli minä puolustan maakuntalentoja koska se on teollisuuden ja suomen kilpailukyvyn kannalta ehdottoman tärkeää ja kun me palaamme normaaliin päiväjärjestykseen minä luotan finnairin hallitus finnairin toimitusjohtaja ja meidän hallitus eli omistajaohjaus hoitavat tämän asian niin että tässä salissa ei tarvitse enää ruveta keskustelemaan maakuntakenttien tulevaisuudesta ja siitä ajetaanko kenties investointeja alas ja lopetetaanko lennot kun näin ei voi menetellä koska se loukkaa niin paljon ja heikentää suomen kilpailukykyä ja yhdenvertaisuutta ja liikkumisen oikeutta suomalaisille toinen juttu mikä on iso kuva joka meidän pitäisi nähdä helsingin sanomissa oli hyvä juttu näistä suomen talousvastuista ja kun me katsomme nyt tätä elvytysrahastoa meillä on evmn hätälainoja kaksisataaneljäkymmentä miljardia sure rahastosta sata miljardia euroopan investointipankin kaksisataa miljardia ja euroopan keskuspankin osto ohjelman seitsemänsataa miljardia ja noin äkkiä lukien tästä tulee tuhatkahdeksansataa miljardia niin on oikeutettua kysyä ottamatta kantaa siihen mikä suomen tavallaan linja tulee olemaan mikäli tämä elvytysrahasto menee eteenpäin ja se hyväksytään avataanko tässä moral hazard jälleen niin kuin se viime vuosikymmenen alussa ja sitä ennen oli avattu eli täytyy todella vakavasti varmistua eu tasolla tästä yhteisvastuusta tapahtuupa se valtion tasolla tai tapahtuupa se eun jäsenmaksuja vakuutena käyttäen niin ne ovat yhtä turmiollisia ja viime kädessä maksaja on sama eli jäsenvaltio ja nyt me joudumme kyllä miettimään täällä missä kelkassa me olemme minun mielestäni hallitukselle täytyy sen verran antaa positiivista palautetta että aivan oikein on suhtauduttu vielä ei ole sanottu kantaa vaan katsotaan mitä sitten tulee mitkä ovat nämä sopimuksen yksityiskohdat mutta kyllä meidän vakavasti täytyy pienenä kansakuntana miettiä kuinka paljon me pystymme antamaan siimaa ja olemaan mukana järjestelyissä joissa meidän omat vastuut kasvavat vuosi vuodelta ja joka viikko tai joka kuukausi alkaa tuolla uusi rahasto jolla paisutetaan eun budjettia

kun ekpn osto ohjelmaa laajennetaan ja se on nyt seitsemänsataaviisikymmentä miljardia uutta ja entistäkin on jäljellä niin meidän pitää varmistua suomessa että se raha oikeasti ohjautuu yksityisiin investointeihin julkisiin investointeihin varsinkin yksityiset investoinnit laahaavat liian matalalla tasolla pitkäaikaisesti siihen nähden jotta me varmistaisimme suomen tulevaisuuden kilpailukyvyn ja jos se rahan korko finnveran tai muiden takauksien kautta ei ole riittävän matala yrityksille niin on olemassa ilmeinen vaara että jälleen kerran tämä raha ohjautuu kiinteistöihin ja pörssiin ja se ei hyödytä suomen kilpailukykyä ja itse asiassa pahentaa meidän velkaongelmaa

arvoisa herra puhemies osaltani myös palaan vielä tuohon finnair keskusteluun sen verran että totean että täällä on kehuttu tätä valtiovarainvaliokunnan lausumaa aiheesta tai itse asiassa valtiovarainvaliokunnan lisäbudjettimietinnössä olevaa kappaletta ja annettu ymmärtää että tämä riittää turvaamaan näiden maakuntien lennot no valiokunnan mietinnössä sanotaan että eduskunta pitää tärkeänä ja niin kun minä nyt olen ollut täällä neljäkymmentä vuotta niin voin nuoremmille edustajille kertoa että tällainen valiokunta pitää tärkeänä on juuri semmoinen voi nyt vähän ankarasti sanoa liirumlaarum teksti kaikkea hyvää kaikille teksti joita pitävät sisällään useimmat

jossa eduskunta edellyttää ja niin edelleen niin sillä olisi huomattava poliittinen painoarvo ja se pakottaisi hallituksen turvaamaan näiden maakuntakenttien lentomahdollisuudet täällä hallituspuolueiden edustajat ovat antaneet vaihtelevia ja toisistaan poikkeavia vähän ristiriitaisiakin selityksiä siitä miksi kokoomuksen ponsi ei käy jos ongelmana teille todellakin ovat nämä ostopalvelut niin täällä kristillisdemokraattien sari essayah on tehnyt myös omalta osaltaan lausuman jossa tätä ostopalveluproblematiikkaa ei ole niin että ilmeisesti edustajat kurvinen ja lohi ja kumppanit äänestävät sitten sen puolesta oli muuten mielenkiintoista että kun tässä tätä keskustelua käytiin esimerkiksi edustaja auton puheenvuoron johdosta ja aikana niin mainitut edustajat kurvinen ja lohi monta kertaa huusivat väliin että mitä se maksaa pakko sanoa vähän niin kuin edustaja eestilä että menkää sinne joensuuhun ja tornioon ja kokkolaan ja jyväskylään kertomaan että heidän kenttiensä ja heidän lentovuorojensa turvaaminen tulee liian kalliiksi mutta arvoisa puhemies yleisemmin edustaja linden piti tänään täällä hyvän puheenvuoron mutta samaa ei voi sanoa hänen puheenvuorostaan istunnossa yhdeksästoista viidettä jossa hän sanoi ja tämä on suora sitaatti että kokoomuksen mielestä marinin hallitus ei ole osannut tehdä yhtään mitään oikein tämän epidemian aikana tämähän on aivan höpö höpö puheenvuoro on päinvastoin on tietysti ymmärrettävää että nämä tietyt virheet lentokentän osalta maskien osalta ja niin edelleen jotka ovat olleet esillä ja joista hallitus on itsekin todennut että niissä epäonnistuttiin olleet keskustelussa esillä ja olen itsekin bentvssä näitä epäkohtia tuonut esiin mutta isossa kuvassa marinin hallitus on toiminut erinomaisesti tämän epidemian torjumiseksi jos katsotaan sairaalassa olevien potilaiden määrää jos katsotaan tehohoidossa olevien potilaiden määrä määrä ja vaikka katsottaisiin valitettavasti kuolleiden määrää niin suomihan on ollut tässä menestystarina tällä hetkellä arvioituna meistähän ei kukaan tiedä mitä syksyllä tapahtuu ja voidaan keskustella siitä oliko alkuun hallituksen eli thln ja stmn tarkoituksena tällainen hallinta missä sanoisiko säästöliekillä tämä epidemia kävisi läpi suomen vai oliko alusta saakka tarkoitus nitistää mahdollisimman pitkälle tämä

tämä hallituksen tavoite on selvä se on sama kuin kokoomuksen eli pyritään mahdollisimman pitkälle nitistämään jos ei haluta käyttää sanaa tukahduttamaan tämä epidemia ottaen kuitenkin samalla huomioon tarve avata suomalaista yhteiskuntaa ei kai kukaan tässä salissa ole sitä mieltä että hinnalla millä hyvänsä pyritään tukahduttamaan eli suomi on ollut menestystarina ja ja annan siitä kiitosta hallitukselle ja totta kai koko eduskunnalle joka on yhdessä ollut näitä ratkaisuja tekemässä ja tukemassa näitä voi verrata tämän hetken tilanteeseen ruotsissa ja taas on pakko sanoa näillä näkymin minusta näyttää siltä että koko ruotsalainen yhteiskunta pelaa shakkia kuoleman kanssa eikä pelkästään yksi ritari niin kuin siinä elokuvassa pitää vain toivoa että ruotsi selviää hyvin ja ja nykyistä paremmin tässä asiassa eteenpäin mutta tähän saakka näillä näkymin tällä hetkellä katsottuna minun mielestäni marinin hallituksen toiminta on on ollut hyvää ja suomi on ollut menestystarina tämän epidemian torjumisessa

arvoisa herra puhemies toivon että ennen yksityiskohtaista käsittelyä ja äänestyksiä edustajat tutustuisivat huolellisesti kristillisdemokraattien vastalauseeseen joka on tähän mietintöön liitetty ja siihen kirjattuihin lausumaehdotuksiin joita joita kannatan nyt ja tulen sitten kannattamaan yksityiskohtaisessa käsittelyssä täällä on paljon käyty keskustelua näistä lentoyhteyksistä ja erityisesti tässä yhteydessä haluan nostaa esiin sen että mielestäni tämä lausumaehdotus yksi vastalauseessamme erittäin hyvin varmistaisi sen yhteisen tahtotilan joka täällä on esitetty lentoliikenteeseen liittyen eli eduskunta edellyttäisi että hallitus varmistaa omistajaohjauksen keinoin kattavat lentoyhteydet koko maassa mukaan lukien koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti lakkautetut yhteydet maakuntien lentoyhteydet ovat olleet poliittisesti uhanalaisia jo ennen korona aikaa ja nyt on kyllä vaarana että koronan varjolla näitä hankkeita viedään maaliin siksi kannustaisin nyt erityisesti keskustaa hallituksessa nykyistä ponnekkaammin puolustamaan näitä lentoyhteyksiä toinen suuri huoli tässä esityksessä liittyy keskusteluun valtiontakauksista eu tukiin joita tässä yhteydessä ollaan esittämässä kahdeksansadan miljoonan euron edestä itse asiassa oma huoleni vielä syveni kun pääministeri marin näissä kultaranta keskusteluissa totesi että jokaisen euroopan maan pitää tulla omista poteroistaan vähän vastaan kun hän kommentoi ja ranskan esitystä viidensadan miljardin euron yhteisvastuulliseksi elvytysrahastoksi tässä kyllä on ihmetyttänyt se miksi suomi ei ole ollut niiden maiden joukossa jotka ovat

kannustaneet siihen että että emme ikään kuin solidaarisuuden varjolla etenisi liikaa tähän yhteisvastuullisuuden suuntaan eli itävallan hollannin tanskan ja ruotsin suomeen ei ole tässä yhteydessä otettu yhteyttä ja se herättää huolen siitä mihin mihin hallitus on vielä tässä etenemässä ja kun valtiovarainministeri kulmuni nyt saapuu paikalle niin toivon että te kommentoisitte ja ja vastaisitte mitä nyt tämän viidensadan miljardin euron elvytysrahan kohdalla tarkoittaa tämä hallituksen pääministerin ajatus että jokaisen maan pitäisi tulla omista poteroistaan vähän vastaan eikö tässä ole jo todella paljon tultu vastaan kristillisdemokraattien mielestä esimerkiksi nyt nämä tähän

lisätalousarvioehdotukseen ehdotetut valtiontakuut

ovat jo edenneet liikaa liikaa tähän suuntaan eli tulisi palata siihen että jokainen maa pitää huolta omasta taloudestaan ja muistutan vielä siitä että myös tasavallan presidentti noissa kultaranta keskusteluissa totesi että euroalueella pitäisi siirtyä siihen alkuperäiseen sopimukseen ja alkuperäisiin tarkoituksiin

arvoisa puhemies hallituksen kolmanteen lisätalousarvioon sisältyy sekä hyviä että vähemmän kannatettavia kokonaisuuksia on esimerkiksi äärimmäisen tärkeää että tässä tilanteessa jossa lomautukset ja myös työttömyys lisääntyvät hallitus vastaa tällä esityksellä työllisyysrahaston kasvaviin menopaineisiin myös rokotetutkimukseen ja koronajäljityssovelluksen kehittämiseen osoitetut varat ovat tässä tilanteessa oikeansuuntaisia toki arvoisa puhemies korjattavaakin hallituksen esityksestä löytyy näistä erityisesti kahden suhteen toivoisin hallitukselta uudelleenharkintaa ja ne ovat ravintoloille kaavailtu tuki sekä maakuntien lentoliikenteen turvaaminen ravintolatuen osalta on ikävä kyllä todettava se että marinin hallituksen tekemä tukimalli ei tarjoa ratkaisuja ongelmiin joita alalle on aiheutunut hallituksen päätöksien vuoksi pahimmillaan hallituksen esittämällä tukitasolla odotettavissa jopa kymmeniätuhansia uusia työttömiä siksi lisätalousarvioon liittämässämme vastalauseessa kokoomus esittää tukimallin muuttamista sekä kompensaation nostamista tasolle joka kohtuullisesti kattaa ravintoloiden kiinteät kustannukset kokonaistuen määräksi muodostuu noin kolmesataa miljoonaa euroa toivottavasti hallituksen kantti riittää tähän todelliseen työllisyyskeinoon tarttumiseen toinen asia arvoisa puhemies johon toivoisin hallitukselta ratkaisua on maakuntien lentoliikenteen tulevaisuus taustalla tässä on kansallisen lentoyhtiömme finnairin ilmoitus siitä ettei se lennä joensuuhun jyväskylään kajaaniin kemiin ja kokkolaan kesän kaksituhattakaksikymmentä aikana ja että yhteyksien palaaminen tämän jälkeenkään ei ole varmaa päätökset näiden kohteiden osalta tehdään yhtiön tiedotteen mukaan myöhemmin ymmärrän finnairin päätöstä ollut ratkaisussaan pakkoraossa sillä lentoliikenne on talouden alana kärsinyt koronapandemiasta valtavasti silti edellä mainittujen maakuntakeskusten maakuntien kannalta päätös on meille katastrofi esimerkiksi jyväskylästä lennettävällä reittilentoliikenteellä on elintärkeä merkitys niin keski suomen saavutettavuuden jatkolentoyhteyksien kansainvälistymisten aluetalouden matkailun työmarkkinoiden oppilaitosten kuin elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta

maakuntien työpaikkoja tässä vaikeassa tilanteessa

arvoisa puhemies toimiva lentoliikenne paitsi suomen sisällä myös suomesta eurooppaan ja muualle maailmaan on äärimmäisen tärkeä meidän maamme menestymiselle tämä on tärkeää tietenkin matkailun kannalta mutta se on tärkeää erityisesti meidän elinkeinoelämän kannalta meillä on satoja ja taas satoja erittäin merkittäviä yrityksiä ympäri suomea eri puolilla suomea jotka harjoittavat ulkomaankauppaa ja joille on täysin välttämätöntä että meillä on toimivat yhteydet sieltä maakunnasta suoraan maailmalle ja sen takia finnairin omistaminen on valtiolle strategisesti tärkeää ja merkittävää nimenomaan näitten yhteyksien turvaamiseksi on selvää että jos finnairin lentoliikenne sisällä lakkaisi niin varmasti joillekin reiteille tulisi muita lentoyhtiöitä mutta silloin menetettäisiin nimenomaan nämä toimivat yhteydet sieltä maakunnasta suoraan maailmalle ja takaisin siksi on tärkeää että valtiovarainvaliokunta mietinnössään lausuu että valiokunta pitää tärkeänä että koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti lakkautetut lentoyhteydet palautetaan lentomatkustamisen alkaessa elpyä ei siis kysynnän alkaessa elpyä vaan lentomatkustamisen alkaessa elpyä jos meillä ei ole nyt olemassa jotakin reittiä niin eihän siihen kysyntä elvy ennen kuin se reitti ihmiset pääsevät varaamaan niitä lentoja

yhtään euroa näitten lentojen ostamiseen ja joku voisi kysyäkin että miten sie ostat ko ei oo rahhaa no kokoomus pystyy ostamaan ilman rahaakin ilman rahaakin pystytään ostamaan ilmeisesti mutta tämä kertoo siitä että tässä ei olla vilpittömällä mielellä edes liikkeellä tarkoitus ei olekaan turvata maakunnan lentoliikennettä vaan tarkoitus on saada eduskunnassa tästä aiheesta jonkunlainen vastakkainasettelu sen pitäisi olla kansallinen yhteinen etu että me täällä

sijaan meidän pitää nyt kertoa että valtio omistajalla on yksiselitteinen tahtotila että kun lentoliikenne alkaa elpymään nämä reitit jotka on nyt keskeytetty väliaikaisesti pitää avata ja piste esitän arvoisa puhemies kolme kysymystä uskooko joku että voisimme nopealla aikataululla käynnistää kilpailutusmenettelyn näille ostopalveluille ei usko ei varmasti kokoomuskaan toinen kysymys uskooko joku että markkinaehtoinen lentäminen näille paikkakunnille maakunnan tärkeille lentokentille alkaisi sen jälkeen kun valtio on ekana kokoomuksen esityksen mukaan vuodeksi ostanut sieltä palveluita ei usko kukaan ei edes kokoomus uskooko joku että kokoomus kannattaisi maakuntalentojen tukemista heidän esityksensä vuoden määräajan jälkeen ei varmasti usko eikä kokoomuskaan usko sitä että he tukisivat enää sitten etenkin jos vaalit olisivat välissä arvoisa puhemies nyt pitäisi täällä yhdistää voimat ja lähteä yhteisrintamassa antamaan vahva viesti ja on harmi että kokoomuksen esitys sotkee tätä vahvaa viestiä siitä

arvoisa puhemies täällä myös kristillisdemokraatit ovat lausumaesityksen joka lähtisi siitä että valtio omistusohjauksen keinoin varmistaisi nämä lentoyhteydet maakuntien kentille minusta tässä ajatus on paljon vilpittömämpi mutta pitää muistaa että silloin kannattaisi tuoda esille myös keskustelu siitä mitkä ovat tosiasiassa ne omistusohjauksen keinot joilla pörssiyhtiötä pystytään ohjaamaan eduskunnan kautta ovat muodollisesti aika vähissä toki enemmistöomistaja voi vaihtaa hallituksen pörssiyhtiöstä jos ei linja miellytä mutta minun lähtökohtani on on se että kun annamme täältä vahvan viestin niin viisas yhtiön johto kuuntelee kyllä herkällä korvalla enemmistöomistajan näkökulmia mutta jos se viesti on epäselvä kuten kokoomus haluaa se hankaloittaa tätä tilannetta

arvoisa puhemies haluan kyllä aloittaa tämän puheenvuoron korostamalla myönteisesti sitä mitä sanoin tuossa debatissakin minusta on hyvin tärkeää se että näissä olosuhteissa hallitus on kyennyt nopeaan päätöksentekoon olemme todella parissa kuukaudessa saaneet kolme lisätalousarviota ja odotan kovasti jo sitä neljättä kun tiedän että myös siinä tulee niin ikään hyvin tärkeitä toimia muun muassa kuntien tukemiseksi että palveluja voidaan tuottaa ihmisten terveyttä ja

muun muassa edustaja zyskowiczilta aiemmin ja se on aivan totta että suomi on hyvin tässä yhteisvoimin ponnistellut ja sitä yhteistä mieltä tässä varmasti on tarvittu ja paljon yhteistyötä myös tämän talon suhteen tietenkin voi olla että se analyysi on oikea että nyt kun sitten ruvetaan puhumaan tästä talouspolitiikasta sen suunnasta

kumppanit minäkin olen ollut tässä talossa pitkään että jos tämä talo lähettää arvostetun valtiovarainvaliokunnan yhtenäisenä kirjauksena hallitukselle viestin siitä että on hoidettava tämä asia sitten kun luonnollisesti lentoliikenteelle jälleen on kysyntää niin kylläpä minä uskon että hallitus tulee minulla ei ole mitään syytä olla uskomatta etteikö hallitus näin toimisi ja tosiasia varmasti on se jonka tekin myönnätte että mikäli me nyt täällä äänestämme kumoon ponsia joissa vaaditaan tätä niin ei se ainakaan tämän yhtenäisen viestin kannalta edesauta asiaa lainkaan ja sitten puhemies täytyy nyt tähän jos maltatte kuunnella arvoisat ystäväni siellä kokoomuksessa sanoa vielä että että sittenkin tämä on ehkä vähän outoa koska ettehän te oikeasti

todellakin todellakin kokoomus varmasti sitten syksyllä viimeistään heidän yhtälönsä siitä että veroja kevennetään merkittävästi menoja lisätään merkittävästi mutta samaan aikaan kannetaan huolta velasta ja hallitus ei ilmeisesti kokoomuksen mielestä saisi toteuttaa vanhustenhoivan parannuksia ja muita ehkä tälle yhtälölle löytyy sitten syksyllä teiltäkin selitys puhemies tämä on tärkeä lisätalousarvio niin ikään tässä on muun muassa tämä ravintola alan tukemisen rahoitus mikä on tärkeä pidän tärkeänä myös eduskunnan tekemiä lisäyksiä lisäyksiä tähän pidän myös sitä tärkeänä kuten olemme ennenkin täällä todenneet että tämän kriisin hoidossa tullaan terveys edellä kun nyt tässä ja nyt tehdään toimia joilla ihmisten turvallisuutta ja terveyttä suojataan on tärkeää että tässä on sitten myös lisämäärärahoja muun muassa tähän rokotteen kehittämiseen

rahasta tule jäämään kiinni ettemmekö itseämme varustelisi sille tasolle millä tulee ollakin kansalaisten terveyden suojelemiseksi käytännössä täällä on jonkin verran tullut puhetta myös näistä eun yhteisistä tukiasioista koronaan liittyen näen tärkeänä sen valtiovarainvaliokunnan viestin ja perinteisen hyvin perinteisen linjan nimenomaan valtiovarainvaliokunnassa että tässä korostetaan sitä että vastuiden tulee olla rajatut olemme useaan otteeseen jo nyt korostaneet sitä viestiä että me emme tule haluamaan suomessa mitään yhteisvastuuta vaan periaatteen täytyy olla tulevaisuudessakin jokainen jäsenmaa sinänsä on vastuussa omista veloistaan tämä on iso haaste vaikea kysymys mutta kyllä minä pidän sitä valtiovarainvaliokunnan nytkin kirjaamaa linjaa tärkeänä siellähän on myös korostettu puhemies hyvin pitkälti eduskunnan

itse ensimmäiseksi melkeinpä ensimmäiseksi tekivät kreikan tukipaketin eli siinä mielessä tietenkin tämä herättää kysymyksiä
arvoisa herra puhemies pitkään olen itsekin tässä talossa ollut ja ja täytyy sanoa että tämmöistä selittelyn määrää en ole kuullut jos olisin pääministeri marin niin sanoisin varmasti että eikö teitä hävetä niin vetelästi keskustan eduskuntaryhmä maakuntien kenttiä puolustaa ja ja edustaja viitanen te varsin hyvin tiedätte että kokoomuksen eduskuntaryhmä on tehnyt kaiken mitä työjärjestyksen mukaan tässä voi tehdä momentti ei ollut auki me teimme lausuman jos te olisitte sitä mieltä että tämä on välttämätön se olisi varmasti kirjoitettu valtiovarainvaliokunnan mietintöön mutta lukee vain että pidätte tärkeänä ette edellytä jos olette sitä mieltä voitte äänestää opposition ponsien kautta totta on se mitä edustaja zyskowicz totesi me olemme onnistuneet terveysnäkökulmasta hyvin koronaepidemian taittamisessa ja ja kyllä iso kiitos siitä kuuluu suomalaisille jotka ovat

kiinnittänyt huomiota juuri siihen miten me estämme massatyöttömyyden ja konkurssien aallon ja ja toivon tukea kokoomuksen lausumille ja ja vastalauseille me emme todellakaan kannata sitä marinin hallituksen esittämää riittämätöntä sekavaa tukimallia ravintoloiden ja kahviloiden tukemiseksi se ei vastaa perustuslakivaliokunnan edellyttämää riittävää korvausta elinkeinon harjoittamisen rajoittamisesta ja ja me esitämme tukimallin muuttamista me haluamme toimia niin kuin eduskunta on yhdessä ja yksimielisesti edellyttänyt toivon että myös hallituspuolueet yhtyvät tähän kokoomuksen vastalauseeseen ja miksi me olemme tehneet sen juuri juuri siksi että hallituksen esityksellä olisi odotettavissa tuhansia konkursseja kymmeniätuhansia työttömiä muutenkin hallituksen olisi pitänyt armahtaa yrittäjiä aika monessa esityksessä en nyt sano tätä vain omana tai ryhmäni mielipiteenä vaan asiantuntijoiden mielipiteenä

hallitus on mennyt terveysviranomaisten taakse tai sen taakse että on ollut välttämätöntä toimia ja erityisen vakavaa se on ollut näissä yrittäjyysasioissa kysynkin miksi ravintoloiden sääntelytaakkaa ei voitu lieventää edes väliaikaisesti jotta alan toimintaedellytykset olisivat helpottuneet se että yrittäjät pääsevät turvallisesti yrittämään on paras tapa ehkäistä konkursseja miksi ette salli viinin ja oluen ulosmyyntiä miksi kotimaisille pienpanimoille ei anneta etämyyntioikeuksia

ja ja normeja pitää todellakin keventää useat tahot järjestöt yritykset yliopistot kaupungit kunnat ja opettajat esimerkiksi ovat olleet huolissaan siitä että hallitus hoitaa tätä kriisiä kovin valtiokeskeisesti ja avoimuus ei todellakaan ole ollut valttia monet virheet ovat tulleet siitä että tietoa ei olla jaettu erityisesti toivon sitä että hallitus ottaisi käyttöön käyttämättömän voimavaran kaupunkipolitiikan ja ottaisi isot kaupungit kumppaneiksi ja erityisesti helsingin helsinkiähän tämä korona on kurittanut kaikkein eniten neljäkymmentä prosenttia tartunnoista osuu ja pääkaupunkiseutua uskon että kun valjastamme kaupunkipolitiikan osaavan kuntapolitiikan voimavaraksi vain siten me nousemme tästä koronan aiheuttamasta alhosta erityisesti maan kasvun veturi helsinki ja pääkaupunkiseutu pitäisi ottaa kumppaniksi arvoisa puhemies totean että kokoomus on lausumassaan edellyttänyt että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin uskottavan pelastuspaketin luomiseksi kunnille peruspalveluiden turvaamiseksi me edellytämme että tuki ohjataan kunnille koronan aiheuttamien kustannusten sekä verotulonmenetysten suhteessa ja totean että erityisen vakava tilanne on uudellamaalla täällä kuntien verotulot romahtavat maltillisemmassakin skenaariossa kuusisataaviisikymmentä miljoonaa euroa ja esimerkiksi helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri on arvioinut että tämän ja ensi vuoden kustannukset ovat kaksisataa miljoonaa nämä luvut viimeistään kertovat sen että että ensin on turvattava hyvinvointipalvelut ja sitten vasta tuotava kunnille uusia velvoitteita ja lopuksi puhemies sanon sen että on aivan selvää että marinin hallituksen hyvin hutera pohja on täysin pudonnut pois ja on selvää hallituksen täytyy kirjoittaa oma hallitusohjelma uudestaan kaikki muu olisi vastuutonta
arvoisa puhemies tässä lisätalousarviossa oli kolme suurta asiaa finnairin pääomittaminen seitsemälläsadalla miljoonalla ravintoloiden ravintoloiden tukeminen alun perin sadallakahdellakymmenelläkolmella miljoonalla eurolla ja sitten nämä eu rahastot joihin tulisi valtiontakauksia jos ajatellaan tuota finnairia niin täällä on käyty hyvää keskustelua siitä miten tärkeää on on säilyttää kaikki tärkeät yhteydet maakuntakaupunkeihin jo siksikin että meillä on paljon vientiyrityksiä jotka ovat riippuvaisia hyvistä kulkuyhteyksistä pitää muistaa että suomi sijaitsee eurooppaan nähden kaukana saarella ja ja sen takia me emme voi missään vaiheessa ajatella että jäädään odottelemaan niitä hyviä yhteyksiä niiden pitää olla sujuvat aivan koko ajan

finnairista on viisikymmentäviisi pilkku kahdeksan prosenttia ja tätä omistusosuuttahan ei olla hankittu pelkästään osinkojen takia vaan myöskin sen takia että meillä on intressi me haluamme pitää yllä hyvät kulkuyhteydet suomeen ei pelkästään helsinki vantaalta vaan myöskin muualta mutta tietysti samaan hengenvetoon on todettava että kun kyseessä on pörssiyhtiö niin täytyy miettiä tarkasti millä tavalla sitä ohjataan jotta pysytään lain ja säädösten puitteissa kokoomus on tehnyt ehdotuksen että siihen saakka kunnes kysyntä ja elpyminen tapahtuu nämä yhteydet viiteen eri maakuntakaupunkiin voitaisiin hoitaa ostopalvelusopimuksella ja se syy minkä takia siihen nyt ei rahaa varattu oli se että tässä vaiheessa tämä prosessi ei sitä mahdollista momentti ei ollut siihen auki mutta toivomme todella että tämä valtiovarainvaliokunnan tekemä mietintö luetaan tarkasti siellä finnairissa jotta ymmärretään mikä tahtotila sitten on ellei sitten käy niin hyvin että tämä kokoomuksen ponsi sinällään tulee hyväksyttyä täällä sitten arvoisa puhemies ravintolatuet satakaksikymmentäkolme miljoonaa euroa alun perin viime viikollahan me käsittelimme talousvaliokunnassa huolellisesti tämän mietinnön ja se nousi nyt sataanseitsemäänkymmeneenyhteen miljoonaan euroon mikä tosin on edelleen aika vähän verrattuna siihen kolmeensataanviiteenkymmeneen miljoonaan mitä mitä ala itse oli toivonut että saataisiin jotta konkursseilta vältyttäisiin mutta tämä sataseitsemänkymmentäyksi miljoonaa on hyvä kompromissiesitys siitä mitä mitä alun perin oli tulossa täytyy kuitenkin muistaa että meillä on edelleen sellaisia toimialoja matkailuala matkatoimistoala suuret kesätapahtumat viihdepalveluala esiintyvät taiteilijat ja niin edelleen joilla ei edelleenkään ole mitään erityistä tukea kysyisin teiltä valtiovarainministeri oletteko vielä miettineet erityistukea näille toimijoille vai jääkö tämä täysin yleistuen varaan joka on nyt ilmeisesti tulossa eduskuntaan ja jolla on ajatus tukea sitten kustannuksia joita on koitunut tähän saakka se ei tietenkään korvaa sitä

lisäksi esittänyt sitä että saisimme viinien ja vahvojen oluiden ulosmyyntioikeuden ravintoloille sekä sitä että ravintoloissa anniskelun alvia alennettaisiin nämä ovat meidän näkemyksemme mukaan niitä toimenpiteitä jotka ala tarvitsee jotta se elpyminen sitten ensimmäinen kuudetta lähtien tapahtuu

esimerkiksi ilmastonmuutoksen turvallisuuden ja kauppasopimusten osalta olemme taas tässä rahoituskeskustelussa tietenkin nyt kun keskusteluissa on elpymisrahasto jota saksa ja ranska ovat tuoneet esiin viidensadan miljardin euron pakettina joka annettaisiin

arvoisa puhemies ensinnä hallituspuolueiden kansanedustajille jos pidätte kotimaista lentoliikennettä arvossa niin kuin puheenvuoroistanne voisi päätellä äänestätte kokoomuksen tekemän lausuman puolesta tämä äänestystuloshan sitten kertoo meille hyvin selväsanaisesti pöytäkirjaote löytyy mitä tästä asiasta eduskunnassa ajatellaan selkeä viesti kotimaisen lentoliikenteen ja saavutettavuuden puolesta eduskunnasta olisi nyt maakuntakaupungeille tärkeä toivottavasti mielenne vielä muuttuu tämän päivän puheista ja lähdette tähän lausumaan mukaan lisätalousarvio sisältää monia tärkeitä ja välttämättömiä elementtejä ja niin kuin on tarpeen sanoa hallitus yhdessä vastuullisen opposition kanssa

tämän kriisin epidemiologisessa puolessa eli siinä että olemme saaneet koronakriisin suomessa ainakin toistaiseksi hallintaan ja ja virus ei enää leviä niin kuin vielä joitakin viikkoja sitten vaan vaan on pikemminkin hiipumassa se on iso onnistuminen kaikilta suomalaisilta

vain yksi sektori mutta hyvin tärkeä siksikin että se on niitä ainoita jotka valtio on kokonaan valtion päätöksellä laittanut kiinni täysin poikkeuksellista ja tietysti sotii perustuslain elinkeinovapauden pykäliä vastaan jotta näin voidaan ylipäätään tehdä niin se edellyttää niin kuin eduskunta on todennut painavasanaisesti tukea ravintoloille toivon että hallitus seuraavissa vaiheissa tämän epidemian hoidossa tukeutuu alueellisiin ratkaisuihin se on ihan välttämätöntä koska jos ihan katsoo perustuslainkin näkökulmasta miten on esimerkiksi pohjois karjalassa tai vaikka omalla kotiseudullanikin hämeessä jossa ei ole juurikaan tartuntoja nyt tällä hetkellä eikä ole ollut oikeastaan enää viikkoihin niin onko se oikein että siellä

pidetään ravintolat suljettuina ymmärtäisin tietysti paljon paremmin sen että alueellisesti esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla missä on epidemia jyllännyt olisi vahvemmat rajoitukset ja sitten aina sen mukaan toimittaisiin mikä kulloinkin on se epidemiatilanne maassamme tämä olisi oikeudenmukaisempaa ja kannustamme vahvasti alueellisiin ratkaisuihin kokoomus esittää ravintoloiden tuen korottamista kolmeensataan miljoonaan euroon sen lisäksi meillä on ehdotuksissamme lukuisia toimia jotka eivät maksa mitään jotka ovat tällaisia norminpurkuhenkisiä eli voisimme tämän kriisin ajaksi esimerkiksi vapauttaa alkoholin ulosmyyntiä ja etämyyntiä tällekin on ollut eduskunnassa paljon tukea mutta toimia ole vielä nähty joten toivon että kiirehditte näissäkin haluan sanoa kiitosta siitä että rokotteiden kehittämiseen ja suomen akatemian tärkeään tutkimustyöhön kanavoidaan tässä lisätalousarviossa rahaa me olisimme valmiita panostamaan siihen enemmänkin koska suomi nousee tästä kriisistä vain tutkimuksella ja tieteen voimalla lisäksi pidämme erittäin tärkeänä että tämän nyt tehtävän kerta täsmäpanostuksen rinnalla rakennetaan uskottavaa polkua jolla suomen tutkimus ja

nousee neljään prosenttiin bktstä tämä tavoite naulattiin jo viime hallituskaudella ja tämä nykyinen hallitus on ottanut sen omaan ohjelmaansa me emme vain ole vielä nähneet siitä konkretiaa eli puuttuu rahoitus puuttuu uskottava polku joka meillä olisi näköpiirissä siihen että suomen tutkimus ja innovaatiorahoitus voisi nousta se on tärkeää siksi että kun tästä kriisistä yritetään ponnistaa ja pyritään ponnistamaan ylös niin se pitää tehdä uusiin teknologioihin ja uuteen tutkimustietoon nojaten uudistamalla tätä maata talouskriisit kaikessa karuudessaan ovat aina mahdollisuus siihen että voidaan luoda jotain uutta ja toivon että tämä olisi myös sellaisia painopisteitä jotka aidosti näkyisivät myös hallituksen toiminnassa viimeisenä huomiona nostaisin vielä korkeakoulujen aloituspaikat tulevana viikonloppuna ei vietetä lakkiaisia kuin hyvin pienimuotoisesti meidän nuoret ylioppilaat ja ammattiin valmistuvat olisivat juhlansa totta kai ansainneet ja toivottavasti sen syksymmällä myöskin saavat mutta heille tämä on ollut painajaismainen täysin poikkeuksellinen kevät ja moni paitsi että teki poikkeusaikataulussa tutkintonsa myöskin ponnisteli muuttuvissa olosuhteissa mitä tulee opiskelijavalintaan korkeakouluissa olisi kohtuullista näiden nuorten kannalta ja myös suomen tulevaisuuden kannalta että hallitus pikapuolin lisärahoittasi korkeakouluja jotta aloituspaikkamäärien kasvattaminen olisi mahdollista jo tulevana syksynä eli oletteko valmiita arvoisa ministeri lisäämään korkeakoulujen aloituspaikkoja yhteistyössä korkeakoulujen kanssa jo ensi syksynä näin saadaan rakennettua entistä osaavampaa suomea ja nostettua meidän osaamis ja koulutustasoamme mikä on erittäin fiksua politiikkaa kaikissa olosuhteissa

nyt sekä tuolla somessa että täällä salissa on tuotu esille että kokoomus olisi ollut joskus jotain toista mieltä ja nyt se yhtäkkiä käänsikin sen kun se on oppositiossa minäpäs haluan nyt todistaa teille että aikoinansa kun olin liikenneministerinä kaksituhattaneljätoista niin silloin minulle tuotiin esitys siitä että

rasti päälle jolloinka minä sanoin ettei missään nimessä ja olen edelleen sitä mieltä että alueelliset lentoasemat ovat hyvin merkityksellisiä tässähän on kysymys lennoista mutta minä näen että tämä on ensimmäinen vaihe siinä että toteutetaan se iso kuva mitä on ajettu vuosikausia juuri niin eli tämä on nyt ensimmäinen askel siihen ja sen tähden tämä pitää nimenomaan estää miksi kannatan alueellisia lentoasemia globaali saavutettavuus on välttämättömyys elinkeinoelämälle mahdollisuus toimia globaaleissa toimittajaverkoissa täytyy olla kaikkialla suomessa hyvät lentoyhteydet ovat avaintekijä globaalin liiketoiminnan mahdollistajana ja siihen tarvitaan alueelliset lentoasemat

jotta teollisen tuotannon toimintaympäristö pysyy hyvänä lentoyhteyksien pitää olla kunnossa hyvä saavutettavuus on tärkeää kansainvälisille asiakkaille sekä yritysten vienti ja huoltotoiminnoille mikäli teollisuuden elintila kapenee suomella on riskinä että tuotanto sijoittuu johonkin muuhun maahan teollisuusyritysten omistus on yhä enemmän ulkomailla ja meidän pitäisi kynsin hampain pitää kiinni suomalaisesta omistuksesta tutkimus ja kehitys on kolmas se on nimenomaan suomen kansainvälinen menestystekijä yliopistot korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä yritysten tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminta sijaitsevat eri puolilla suomea ne tarvitsevat kansainvälisiä yhteyksiä ja sen takia alueelliset lentoyhteydet tarvitaan riippumatta siitä missä päin suomea toiminta sijaitsee

että tämä ei ole viimeinen virus puhumattakaan niistä muista poikkeusoloista mihin suomi saattaa joutua ilmastonmuutoksen tai jonkun muun asian suhteen me tarvitsemme nimenomaan näitä alueellisia lentokenttiä toinen asia mihin haluan kiinnittää huomiota on nämä korkeakoulujen aloituspaikat joihin jo edeltävä puheenvuorokin viittasi edustaja sanni grahn laasonen käytti tästä hyvän puheenvuoron mehän olemme nyt sivistysvaliokunnassa tästä muistuttaneet että olisi erinomaisen hyvä että korkeakoulut voisivat oikeasti nostaa niitä sisäänottomääriä mutta siihen pitää tulla rahat muutenhan se vedetään sitten siitä koulutuksen laadusta ja nimenomaan sieltä opettajien selkänahasta

korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio kaksituhattakolmekymmentä edellyttää että vähintään puolet ikäluokasta saisi korkeakoulututkinnon ei se sillä metodilla tule että niitä niitä aloituspaikkoja ei ole nythän ammattikorkeakouluille on annettu mahdollisuus nostaa aloituspaikkoja mutta se on hirvittävän vaikeaa jos siihen ei tule rahaa sitten puhuisin vielä myöskin siitä että on hienoa että suomen akatemia saa rahaa rokotetutkimukseen sitä itsekin kannatan ja se voisi todella olla enemmänkin meillähän on vaihtoehtona se että me teemme kahdenvälisiä sopimuksia saadaksemme rokotetta sitten toinen vaihtoehto on eun yhteishankintamekanismi ja kolmas on se että meillä olisi omaa tuotantoa mutta se ei tähän hätään ehdi ja sitten meillä pitää olla vielä yksi vaihtoehto tarjolla meillä kehitystyö mutta sitten jossain muualla tuotanto se olisi varmasti yksi

vaikuttava työkalu ja kannattaa sekin huomioida sitten vielä puhuisin näistä suomalaisista peruspalveluista kyllä niille pitäisi rahaa nyt nopeasti saada minä odotan aivan rakot kynsissä että saataisiin kesäkuun alussa se kuntapaketti ja se lasten ja nuorten palvelupaketti koska kyllä se sellainen juttu on että kuntien talous korreloi nimenomaan lasten ja nuorten palveluihin ja haluan korostaa myöskin kulttuuri ja liikunta alan tosi vaikeuksia tällä hetkellä niillä on nyt vaikeuksia ja samoin peruspalveluiden toimivuudella kiitos

tosiaan käsittelemme tätä lisätalousarviota ja tässä on käyty perusteellista keskustelua muun muassa tästä hyvästä työstä jota hallitus nyt on tehnyt meille kaikille tärkeän suomalaisen sinivalkoisen lentoyhtiön finnairin aseman ja tilanteen turvaamiseksi nythän maailmassa meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne että globaalisti lentoyhteydet ovat oikeastaan seis tai huomattavasti normaalitilanteesta hiljentyneet kun matkustusta eri suuntiin ei juurikaan ole ja tietyissä maissa sitä on jopa jopa rajoitettu pienelle suomelle kansainvälisesti menestyvä lentoyhtiö finnair tietenkin strateginen omistus ja ennen kaikkea tärkeä kumppani erilaisten tavoitteiden toteuttamisessa suomi on saari olemme täällä pohjoisessa meidän saavutettavuuden turvaaminen on tärkeää ja siksi on erittäin hyvä että hallitus on tähän tarttunut ja valtiovarainministeri kulmuni on tässä toiminut erittäin erittäin tomerasti jotta finnairin asemaa turvataan näillä näillä mekanismeilla nyt on myös puhuttu tästä maakuntien lentoyhteyksien turvaamisesta nyt tietysti poikkeusaikana finnair on näitä yhteyksiä väliaikaisesti lopettanut itse asiassa onhan niin että normaaliaikoinakin kesäksi näiden hiljaisempien reittien vuoroja jonkun verran vähennetään ja nyt sitten tietysti osa näistä reiteistä on lopetettu väliaikaisesti kokonaan

tämän koronan ajaksi nyt valtiovarainvaliokunta mietintöä käsitellessään tänään otti hyvin vahvan kannan tässä mietinnössä siitä että eduskunnan tahto on selvä omistajan eli valtion tahto on selvä maakuntien elinkeinoelämälle yrityksille ja teollisuudelle tärkeiden reittien liikenteen on palauduttava heti kun koronatilanteen jälkeen lentoliikenne normalisoituu tämä on hyvin vahva ilmaus omassa maakunnassani keski suomessa teollisuus vientiteollisuus ennen kaikkea jyväskylän tapahtumaklusteri konferenssivieraat ynnä muut tarvitsevat näitä lentoyhteyksiä jyväskylän kentältä helsinkiin ja maailmalle ja on tärkeää että finnair huolehtii niistä nyt tässä on tullut erikoisia erikoisia esityksiä muun muassa oppositiopuolue kokoomus on esittänyt että pitäisi rakentaa tällainen ostopalvelusopimus tämä on kyllä yrittäjä ja liiketoimintaa tuntevaksi puolueeksi profiloituneelta kokoomukselta hieman erikoinen esitys hyvä että kuitenkin teiltäkin tuen ilmaus näille maakuntien kentille tuli sitä viime viikolla odoteltiin sitä odoteltiin tähän viikonloppuun saakka nyt se kuitenkin sitten tuli siitä iloitsen iloitsemme siitä yhdessä mutta täytyy kyllä ihmetellä nyt teitä yrittäjyyttä tuntevana puolueena mikä tämä tarkoitusperä tässä on jos tehtäisiin tällainen väliaikainen ostopalvelusopimus onko tarkoituksena se että sitten vuoden päästä se on ikään kuin ok että todetaan että no ei näille reiteille ollutkaan käyttöä ja sitten ei enää tehdäkään uutta ostopalvelusopimusta tämä vaara siinä on olemassa todella iso vaara toinen iso vaara ja riski tässä ostopalveluliikenteessä jota te nyt siellä oikealla tarjoatte on se että mehän joudumme joka tapauksessa eu lainsäädännön mukaan kilpailuttamaan nämä lentoyhteydet sehän tarkoittaa sitä että mikä tahansa yhtiö vaikka johonkin veroparatiisiin rekisteröity lentoyhtiö tuolla maailmalla saattaa voittaa sen kilpailutuksen no ei se mitään kyllä sinne jyväskylään voi lentää veroparatiisiyhtiönkin omistamalla lentokoneella mutta mieluummin kuitenkin sinivalkoisin siivin finnairin siivin niin kuin tähänkin asti tämä on meidän linjamme arvoisa herra puhemies finnair on tärkeä strateginen omistus valtiolle ja tärkeä kumppani tähänkin saakka finnairin kanssa nämä maakuntien elintärkeät ei välttämättä niin kauhean kannattavat lentoyhteydet on pystytty yhteisymmärryksessä hoitamaan omistajan tahto on selvä uskon että myös muut finnairin omistajat keva varma suomalaiset eläketoimijat ajattelevat näin että nämä yhteydet on syytä hoitaa ja uskon että tämä hyvä kumppanuus myös jatkuu ja finnair nämä lentoyhteydet hoitaa jos koronakriisin ohi mentyä näin ei tapahdu sitten olen kyllä valmis harkitsemaan tällaista ostopalveluliikennettä mutta nyt ei todellakaan ole sille oikea hetki

arvoisa puhemies

täällä on nyt puhuttanut ja on nyt kyllä hienoa että finnairille annettua pääomitusta ja osakepääomaa kasvatetaan ja kuten tuossa aluksikin totesin juurikin se että kun monessa kansallisessa yhtiössä on tällä hetkellä taloudellisia ongelmia niin siihen on erilaisia ratkaisuja kotimainen ratkaisu eikä kiinalainen pääomittaja niin kuin meidän norjalaisella lentoyhtiöllä tämä on vahva lause minkä täällä valtiovarainvaliokunta on laittanut ihmettelinkin tässä kokenutta kansanedustaja zyskowicziä kun hän kehui että tämä on vähän liirumlaarumia täällä mutta mielestäni tämä on puristettu lause ja tässä on hyvinkin otettu esille juuri se mitä maakunnalliset kentät merkitsevät elinkeinoelämän matkailun alueen saavutettavuuden osalta ja sen eteen on tehty tässäkin eduskunnassa varmaan moni kansanedustaja paljon työtä yhdessä ja erikseen eri kokoonpanoilla täällä nyt tänään on todistanut yksi toisensa jälkeen paljonko sitä työtä on tehty ja toivottavasti näin on jatkossakin tietenkin tässä on ollut eri malleja esimerkiksi lappeenrannan kenttä on ollut yksi missä on tehty tämä maakunnallistaminen ja niin edelleen tässä vuosien saatossa esimerkiksi pirkanmaan tampereen kentän eteenkin on tehty paljon töitä ja meillä on tämmöinen airrport hanke ja muuta tämä lausehan ei pidä sisällään pelkästään finnairia sitovaa näkökulmaa vaan minä näen että tässä air baltic sas tai norwegian millä pääomalla lentääkin yhtä lailla velvoitteet kun tämä väliaikainen lakkautus loppuu niin sen jälkeen myös näille annetaan velvoite tässä lentää lentää eteenpäin tämä kokoomuksen esitys en tiedä voiko käyttää näitä zyskowiczin sanoja liirumlaarum ja höpö höpö sanoja mutta kokoomukseltahan lähestulkoon puuttuu tästä esityksestä rahoitus uskottava polku siihen miten tämä asia saavutettaisiin seitsemännestätoista kohdasta kokoomuksen lisätalousarviossa puuttuvat luvut täysin siellä ei ole muuta kuin sivunumeroita ja vuosilukuja niin että kyllä talouspuolueen kannattaisi näihin lukuihinkin perehtyä paremmin

näen itse että on todellakin finnairilta törkeää jos he käyttävät tätä

siihen että lakkautetaan maakuntien kentät kyllä tähän on pakko vaikuttaa tämän valtiovarain lausunnon mukaan omistajaohjauksen mukaan ja kaikin mahdollisin keinoin että meidän maakuntien kentät tulevat säilymään arvoisa puhemies lisätalousarvio pitää sisällään myös

ja on hienoa että se on saatu nyt valmiiksi ja todellakin talousvaliokunta puristi vajaassa viikossa tämän asian asian valmiiksi ja sinne tehtiin uudistuksia muun muassa tämän seuranta ajanjakson osalta että saatiin siihen mukaan enemmän yrityksiä myös kausiravintolat tässä käsiteltiin asiaa hartaastikin ja vähän useammankin poliittisen ryhmän toimesta ja saatiin hyvä lopputulos siinä kuinka saatiin tähän mukaan myös vuokratyövoima täytyy siitä kiittää vielä kertaalleenkin ministeriöittenkin virkamiehiä ja meidän hallituksen hyvää poliittista yhteistyötä että saatiin tämä matkaan mukaan se merkitsee noin kahdeksantuhannen ihmisen mukaanottoa siihen ja lisäeuroa mikä saatiin valtiovarainministeriön myötäsukaisen vaikuttamisen kautta tähän budjettiin lisäksi se neljäkymmentä miljoonaa tulee juuri tästä ajan muutoksesta mutta todellakin huolia tässä ympäristössä on edelleen niin ravintolatoimijoiden osalta kuin monen muunkin osalta ja toivon että me saamme sen kustannustuen eduskuntaan hyvinkin pian päätettäväksi itse näen ainakin ravintoloitten osalta kun tänäänkin käsiteltiin näitä aukioloaikoja ja varsinkin tartuntalain puitteissa ja toivottavasti siitä saadaan jo huomenna asia tänne käsittelyyn että siltä osin mitä tapahtuu ravintoloille ensimmäinen kuudetta jälkeen minkänäköisiä tukitarpeita siellä edelleen on muun muassa yöaikaan auki olevilla ravintoloilla ja paljonko tämä vaikuttaa sitten kun

täällä vielä käsittelyyn mahdollisesti tällä viikolla senkin vielä käsittelyyn eli hyvin moninaisia asioita paikataan tällä lisätalousarviolla nytkin muun muassa juuri akatemian rahoitusta lisätään ja näen myös niin että sitä kautta kun lähdetään tekemään niin sanottua exitiä tästä koronasta me tarvitsemme siihen vahvasti juurikin erilaisia toimenpiteitä mitkä ohjaavat sinne koulutukseen tutkimukseen ja kehittämiseen ja kuten täällä aikaisemminkin on mainittu minäkin näen tärkeänä sen hallituksen tavoitteen että ne rahat pitää saada nostettua sinne neljään prosenttiin

arvoisa herra puhemies tämän lisätalousarvion numero kolmelle vuodelle kaksituhattakaksikymmentä osalta otan nyt kantaa omassa puheenvuorossani vain tähän finnairin pääomitukseen osallistumiseen osakeantiin ja takausjärjestelyihin osallistumiseen ja ennen kaikkea nyt keskusteluun liittyen siihen miten turvaamme kattavat kotimaan lentoyhteydet maakuntakentiltä kansallinen kokoomus on tainnut olla kaksitoista vuotta jos en väärin muista putkeen hallituksessa ennen tätä nyt alkanutta vaalikautta ja ja olen oppinut tuntemaan kokoomuksen hallituskumppaninakin varsin vastuullisena puolueena ja puolueena joka menee asioihin talous edellä ja ennen kaikkea valtiontalous edellä ja ja hyvin realistisesti ja käytännönläheisesti pragmaattisesti mutta näyttää siltä että oppositio tekee jopa tällaiselle

molemmissa on erittäin voimakasta vientiteollisuutta siellä on tuhansia työpaikkoja kemin tornion alueen raskas raskas teollisuus metallinjalostukseen liittyvä raskas teollisuus kokkolan alueella on vahva kemianteollisuuden keskittymä venebisnestä joka on ihan tyypillisesti sellaista että sen ostajat tulevat kaukaa ja tarvitsevat suorat yhteydet sinne paikan päälle arvoisa puhemies täällä on tosiaan kokoomus esittänyt tällaista lausumaa jolle ei ole mitään euromäärää he eivät ole kertoneet paljonko valtion pitäisi laittaa siihen että ostettaisiin yhteyksiä finnairilta kokoomus on tehnyt tämmöisen esityksen ja se on kuulemma ihan ok no se ei ole ok miksi se ei ole ok se olisi kaunis ajatus ja kuulostaisi äkkiseltään mukavalta mutta ongelma siinä on se että me emme voi mennä valtiona finnairille niin kuin lähikauppaan ja ostaa sieltä näin ja näin monta vuoroa joensuuhun näin ja näin monta vuoroa kajaaniin vaan eu oikeuden mukaan kilpailuoikeuden valtiontukisääntöjen mukaan nämä välit pitää kilpailuttaa jos niihin ruvetaan ostoliikennettä tekemään lisäksi kun otin asiasta selvää kun tämän kokoomuksen esityksen näin

reittiliikennettä ei tälläkään hetkellä tällä kokoomuksen esittämällä tavalla tueta missään euroopassa no täällähän ovat eestilä ja autto ja monet muut kokoomuksen edustajat esittäneet että kyllä voi korona aikana tehdä mitä vaan ostaa lentoja niin kuin lähikaupasta mutta mielelläni kuulisin mistä he ovat kuulleet sen keneltä eun virkamiehiltä tai mitä direktiiviä asetusta he tällä tavalla tulkitsevat lisäksi puhemies tässä on se ongelma että kun kilpailutettaisiin nämä välit tällä kokoomuksen mallilla se tarkoittaisi sitä että sitä ei välttämättä voittaisi finnair vaan sen voisi voittaa kuten edustaja honkonen täällä hyvin totesi vaikkapa joku veroparatiisissa toimiva aika aika heikkotasoinen yhtiö kiinalainen yhtiö ties mistä maasta oleva yhtiö no mikä siinä olisi sitten ongelma ongelma siinä olisi se että esimerkiksi kemin ja kokkolan osalta olennaista ei ole helsinkiin pääseminen nopeasti vaan oleellista

teollisuuden edustajien ja heidän ja oleellista on myös että ne asiakkaat pääsevät sinne paikan päälle mikäli tulee jokin muu lentoyhtiö kuin finnair sinne liikennöimään nämä liityntäyhteydet ja ja nämä yhteydet maailmalle katkeavat ja menevät sekaisin arvoisa puhemies tuossa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on mielestäni erinomainen ponsi siitä että finnairin on kannettava yhteiskuntavastuunsa ja moraalinenkin vastuu kun sadoilla miljoonilla tuetaan lentoyhtiötä yli viisikymmentä prosenttisesti valtion omistamaa yhtiötä että nämä yhteydet pitää palauttaa pian puhemies jos tulevaisuudessa näille kentille ei finnair pysty liikennöimään sitten tätä tukea kannattaa harkita mutta sitten ollaan kyllä vaikeuksissa muutenkin
arvoisa puhemies nyt aletaan siirtyä pikkuhiljaa vaiheeseen jossa samalla toki ratkotaan akuuttia koronakriisiä mutta katsotaan myös kriisin yli ja pohditaan millaista suomea haluamme rakentaa sen jälkeen onkin hyvä aloittaa ajoissa tämä ajatustyö ja keskustelu sillä todellakin edessä on kova haaste joka varmasti vaatii harkintaa

hyvinvointia on alettava rakentaa määrätietoisesti uudelleen lopulta suomi ei nouse ilman että ihmiset voivat hyvin pystyvät tekemään töitä ja että heillä on riittävä osaaminen työelämässä ja maailmassa pärjäämiseen siksi tässä uudelleenrakennusvaiheessa onkin keskeistä varmistaa että me kestämme myös tulevat kriisit entistä paremmin hyvinvointiin ja koulutukseen panostamisen lisäksi tämä vaatii ilmastonmuutoksen torjuntaan panostamista sillä tiedämme hyvin että ilmastonmuutos aiheuttaa jo nyt valtavia katastrofeja maailmalla ne vaikuttavat epäsuorasti globaalissa markkinataloudessa moninkertaisesti laajemmin kuin vain siellä yhdessä paikassa

lähemmäs suomenkin rajoja sen tähden nyt onkin syytä välittömästi kääntää katseet kohti ilmastonmuutoksen ratkaisua varsinkin kun tiedämme hyvin että tätä työtä voidaan tehdä samalla kun panostetaan työllisyyteen ja osaamiseen ja nostetaan myös taloutta eteenpäin esimerkiksi vihriälän työryhmän raportissa on tähän monia hyviä suosituksia

varsinkin monelle vähävaraiselle joukkoliikenne on aivan täysin välttämätöntä jotta he pääsevät esimerkiksi töihin mutta myös vierailemaan läheisten luona hoitamaan asioita ja muuten elämään sujuvaa arkea nyt monessa paikassa joukkoliikennettä on karsittu ja siksi onkin tärkeää että pyrimme joukkoliikenteen nostamaan mahdollisimman pian sujuvaksi jotta ihmiset pystyvät jälleen arkeaan elämään vaikka ei sitä omaa autoa sattuisi olemaan ja pääsevät jatkamaan työntekoa ja arkea mahdollisimman normaalin malliin ja myös ilmastokestävästi samalla pitää tietysti suunnitella koko liikennejärjestelmää pidemmälle tulevaisuuteen tätähän tehdään kaksitoista vuotisen liikennesuunnitelman yhteydessä on hyvä että nyt on nimenomaan päädytty tällaiseen pitkäjänteiseen parlamentaariseen ratkaisuun jossa ilmastonmuutoksen torjuminen ja saavutettavuus ovat molemmat lähtökohtina

irti sellaisesta poliittisesta poukkoilusta mitä valitettavasti menneinä vuosikymmeninä on suomessakin nähty saadaan tehtyä kestäviä yhteen suuntaan strategisesti tätä maata vetäviä investointeja joilla nimenomaan turvataan saavutettavuus niin taloudellisesti kuin ekologisesti kestävällä tavalla siksi onkin onkin nyt keskeistä pohtia mikä on se pidempi suunta mihin liikennepolitiikkaa viedään samalla kun puhutaan nyt näistä kriisivaiheen toimista ja todella ne yhteydet voivat olla muutakin kuin niitä perinteisiä ratkaisuja nythän on panostaa vaikkapa uusien nopeiden raideyhteyksien kehittämiseen jotka ovat tutkitustikin todella hyvä kilpailukykyinen aluetaloutta kohentava vaihtoehto muille liikennemuodoille samalla on tietysti tärkeää huolehtia että ihmiset pystyvät tekemään töitä ja elämään arkeaan jatkossakin nyt monen mielenterveys ja muutenkin terveys on kärsinyt koronakriisistä ja siksi onkin keskeistä että tämän jälkeen saadaan nostettua sote palvelut mahdollisimman nopeasti takaisin jaloilleen ja turvattua ihmisille kaikki se apu ja huolenpito mitä he tarvitsevat on valtavan huolestuttavaa että jonot

on taloudenkin kestävyyden kannalta järkevää että ihmisten työkyvystä näin huolehditaan ja uudistetaan samalla meidän sote järjestelmämme sote uudistuksen kautta jotta tuodaan tämä järjestelmä kestävälle pohjalle viimeisenä tahdon kiinnittää huomiota koulutukseen me tiedämme että koulutus on yksi kustannustehokkaimmista tavoista parantaa talouden kestävyyttä tulevaisuuteen katsoen samalla tiedämme että tämä kevät ja kriisi on koetellut erityisesti monen nuoren ja opiskelijan elämää ja opintoja siksi onkin nyt tärkeää todella tehdä se lasten ja nuorten tukipaketti joka onkin pian tulossa ja lisätä aloituspaikkoja korkeakouluissa jo heti tästä syksystä alkaen tiedämme että nyt tilanne on ollut korkeakouluhakijoille ja toiselta asteelta valmistuville valtavan epäreilu tiedämme että tämä kevät on ollut todella raskas

siksi olisikin loogista että jo tästä syksystä lähtien aloituspaikkoja tulisi lisää ja sitten kaksituhattakaksikymmentäyksi vielä enemmän uusien sopimusten myötä ja tätä kautta saisimme suomea nostettua nousuun

arvoisa puhemies vuoden kaksituhattakaksikymmentä kolmannessa lisätalousarviossa on monia tärkeitä kohtia kuten tämän päivän keskustelussa on voitu havaita lentoliikenne tässä nyt on aika paljon noussut pintaan ja ajattelin että siitäkin muutaman sanan vielä kerron siis kaikki nämä viisi maakuntakenttää ovat tärkeitä niillä on merkitystä puhun tässä puheenvuorossa vähän tuon kokkolan kentän puolesta kuitenkin nimittäin keski pohjanmaalla on seurattu huolestuneena tietoja siitä että finnair ei lentäisi kesän kaksituhattakaksikymmentä aikana lentokentälle lainkaan siis kokkola lentotauko voi venyä alueen monien vientiyritysten näkökulmasta kohtalokkaan pitkäksi kokkolan pietarsaaren alue on yksi suomen merkittävimmistä vientiteollisuuden keskittymistä ja lentoyhteys on kriittisen tärkeä alueella toimii suomen ja euroopan johtavia teollisia toimijoita esimerkiksi vaikka kokkola industrial park joka on epäorgaanisen kemian merkittävä klusteri pohjois euroopassa toimijoina ovat muun muassa boliden kokkola ja freeport cobalt pietarsaaressa upm kymmene mirka baltic yachts ja niin edelleen isoja vientiyrityksiä joiden viennin osuus on siis yli yhdeksänkymmentä prosenttia ja vientitulot kolme viiva neljä miljardia euroa vuodessa kolme viiva neljä miljardia euroa vuodessa kokoomus on esittänyt tässä keskustelussa ja esittää että poikkeusaikana mainituille kentille tarjottaisiin riittävät yrityselämää ja asukkaita palvelevat palvelevat lentovuorot tarvittaessa ostopalvelusopimuksilla tässä on nyt perätty kokoomuksen tarkoitusperiä sen vain voin tässä todeta että kokoomus on vilpittömin mielin liikkeellä hakemassa ratkaisuja joilla elinkeinoelämän ja merkittävien yritysten toiminta saadaan turvattua ettei näitä meidän kruununjalokiviä todellakaan seuraavien kuukausien aikana laitettaisi

suomen liikenneverkko johon lentoliikenne osaltaan kuuluu on kokonaisuus liikenneverkon muita osia nopeita raiteita ja vaikkapa valtatieverkkoa on kehitettävä ensin jotta kotimaan lentoliikenteestä olisi järkevää luopua

globaalisti siinä asiassa niillä toimenpiteillä mitä nyt nopeasti tehdään on merkitystä arvoisa puhemies sitten ihan lopuksi vielä muutama sana ruoantuotantoon liittyvistä kysymyksistä joihin myös kokoomus ottaa kantaa tässä lisäbudjetissa siis maatiloillahan on tällä hetkellä kylvöt käynnissä osittain jo valmiina taimet on istutettu ja asioita on viety eteenpäin me tästä kausityövoimasta kuinka se on ollut riittämätöntä no nyt on myöhäistä huutaa kun maito on maassa ne työt on tehty mitä on pystytty tekemään mutta toivoisin että nyt kun sadonkorjuun aika alkaa eli tulee ikään kuin kausityövoiman toinen aalto se tulee siellä heinäkuussa kun alkaa mansikat kypsymään ja sato kypsymään niin hallitus jatkaisi ponnisteluja kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi tässä vielä ehditään kyllä näitä ratkaisuja tekemään koska akuutti tilanne on päällä maatiloilla on muutenkin akuutti tilanne päällä täytyy täytyy myös tarkastella maatilojen kannattavuustilannetta kokoomus tässä lisäbudjetissa tuo esille myös kasvukausitukimahdollisuuden jonka ajatuksena olisi siis se että vuonna kaksituhattayhdeksäntoista myyntituloja saaneet maatilat voisivat tämän kriisin lievittämiseksi saada myös kansallista tukea niitten koronasta aiheutuvien kustannusten kompensoimiseksi mitä myös maatiloille aiheutuu ja tätä kautta suomalaisille kuluttajille riittäisi suomalaisia elintarvikkeita myös ensi syksynä ja tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies kolmannen lisätalousarvion mukainen määrärahojen lisäys on yhteensä kahdeksansataakahdeksankymmentä miljoonaa euroa kun kuuntelee täällä lukuisia lisäehdotuksia joista osin numerotkin puuttuvat nousee mieleen se karu tosiasia että tämä kaikki täytyy maksaa joskus takaisin on arvioitu että valtion nettolainanoton tarve on noin kolmetoista euroa tänä vuonna ja tämä herättää meitä pohtimaan kuinka paljon pystymme ja voimme kasvattaa nettolainanottoa kestävän talouden ja tulevien sukupolvien kantokyvyn näkökulmasta vastuullinen taloudenhoito pitää muistaa myös näinä vaikeina aikoina jotta siirtyminen koronan jälkeiseen elämään olisi taloudellisesti mahdollisimman jouhevaa ja

me ratkomme yhtä aikaa terveydellistä taloudellista sosiaalista ja yhteiskunnallista kriisiä ja eilen kultaranta keskusteluissa arkkiatri risto pelkonen sanoikin että kun maailma pysähtyy siitä alkaa uusi alku tässä valossa näen tärkeänä sen että koronavirusrokotteen kehittämiseen suomen akatemian kautta suunnataan kymmenen miljoonaa euroa koen jo pelkästään kansalaisten terveyden ja lääkehuoltovarmuuden näkökulmasta tämän ehdottoman tärkeäksi lääkekehityksen lisäksi meidän tulee pystyä saamaan myös lääketuotantoa tänne koto suomeen me me emme voi olla sen osalta muiden maiden varassa ja toivoa olevamme toimituslistojen kärjessä kansallinen etu turvallisuus ja lääkehuoltovarmuus saavutetaan parhaiten omalla lääketuotannolla lääkekehitykseen ja sen valmistukseen tulisikin panostaa entistä enemmän toinen hyvä asia on tämä jäljityssovelluksen kehittäminen koko ajan tiedämme epidemiasta enemmän ja kun epidemia saattaa pitkittyä se on haastavaa erityisesti riskiryhmien näkökulmasta on päästävä tehokkaaseen testaamiseen jotta testausta pystytään kohdentamaan ja siten tekemään oikea aikaisia eristys ja hoitotoimenpiteitä meidän tulee pystyä jäljittämään potentiaaliset taudinkantajat ja sairastajat jotta isossa kuvassa viruksen leviäminen saadaan hallintaan toivottavasti jäljityssovellus saadaan mahdollisimman mahdollisimman pian käyttöön arvoisa herra puhemies toimiva lentoliikenne on meille erittäin täällä on oltu liikuttavan yksimielisiä maakuntien puolesta ja toki keinot ovat olleet erilaisia mutta kaikki ovat olleet maakuntakenttien kannalla siksi onkin hieman vaikeaa äänestää ja äänestämällä osoittaa kuka täällä on maakuntien puolella yhdyn valtiovarainvaliokunnan toteamukseen että alueellisen saavutettavuuden elinkeinoelämän ja matkailun turvaaminen kattavia kotimaan ja ulkomaanlentoyhteyksiä pidän tärkeänä epidemian vuoksi väliaikaisesti lakkautettujen lentoyhteyksien palauttamista ja sen eteen varmasti me kaikki haluamme tehdä työtä maakunnissa toimii monenkokoisia yrityksiä joilla on kansainvälisiä yhteyksiä edustaja sankelo nostikin esille kokkolan kentän joka on myöskin itseäni lähinnä oleva maakuntakenttä toivon että tämä maakuntien arvon näkeminen jatkuu myös muussa päätöksenteossa tämänkin jälkeen luotan siihen että finnair yhteiskuntavastuuta kantaen ja pääomistajan tahtotilaa kuunnellen pystyy tämän asian hoitamaan arvoisa puhemies sivistys jatkuva oppiminen ja osaaminen nostavat meidät koronasta tarvitsemme aloituspaikkoja tarvitsemme lasten ja nuorten tukipaketin toivon että siinä myös perheet huomioidaan tarvitsemme tutkimusta kehittämistä ja innovaatioita tämä kaikki auttaa meitä eteenpäin

hieman siitä lähtökohdasta olen neljä vuotta toiminut liikenneministerinä ja nähnyt miten vaikeaa on ostopalveluita järjestää ja lisäksi tarkastelen tätä tilannetta tietysti pohjoiskarjalaisena ja joensuulaisena kansanedustajana minusta on aivan selvä asia että kaikista tärkeintä on että finnair pystyy mahdollisimman pikaisesti palauttamaan nämä lennot näille viidelle kentälle sen pitää olla meidän yhteinen tavoitteemme että ne mahdollisimman nopeasti palautetaan joensuun yhteydestä totean sen että kaksituhattayhdeksäntoista siellä oli satakaksikymmentäseitsemäntuhatta matkustajaa ja niistä puolet oli liikematkustajia eli ei todellakaan tänne pääkaupunkiseudulle tulijoita vaan nimenomaan tulijoita jotka menivät maailmalle hyvien joustavien yhteyksien myötä sellaisia yrityksiä kuin abloy deere mantsinen group ja näinpäin pois ja heille nämä yhteydet ovat älyttömän tärkeät totean tähän kokoomuksen aloitteeseen liittyen että minulle soitti tänä aamuna kauppakamarin edustaja omalta alueeltani ja hän oli valtavan huolestunut ja sanoi että älkää missään tapauksessa menkö siihen kokoomuksen ehdotukseen mukaan älkää menkö siihen mukaan ja miksi hän sanoi niin hän sanoi niin sen takia että totta kai ensisijaista on juuri se että meillä on

että muutoksia voidaan tehdä ja se on ollut minusta älyttömän tärkeä arvo no mitä ne ostopalvelut ovat siitä kyllä herätän erityisesti kokoomusta että älkää nähkö ruususenunta siitä että ne ovat nopeasti sormia napsauttamalla järjestettävissä minun ostopalveluista on että siinä helpolla menee vuosikin kun tehdään ensinnäkin julkisen palvelun velvoite jokaiselle reitille erikseen sitten tehdään täällä eun alueella yhteinen kilpailutus ja sitten jännitetään tuleeko yhtään operaattoria ja sen totean että finnair ei ole koskaan osallistunut näihin suomalaisiin kilpailutuksiin joita on tehty ja sen takia pidän tätä kyllä erityisesti silmänkääntötemppuna tässä keskustelussa kun täällä useampikin kokoomuslainen sanoi että heillä on varma tieto siitä että näin voidaan tehdä ja välittömästi voidaan tämä toteuttaa niin haluan kysyä teiltä esimerkiksi edustaja eestilä siinä voi kertoa mikä ja kuka eusta on se lähde joka teille on kertonut paremmat tiedot kuin vaikka minulla tai liikenne ja viestintäministeriöllä on kyllä erityisen mielenkiintoista tietää mihinkä te perustatte sen että ne voidaan joustavasti yhtäkkisesti toteuttaa eikä tarvitse ottaa näitä eu säädöksiä huomioon

arvoisa puhemies kun varasin puheenvuoroni niin en silloin tiennyt että edustaja zyskowicz käyttää täällä puheenvuoron josta puolet hän omisti minun yhdeksästoista viidettä käyttämälleni puheenvuorolle en ollut salissa mutta kuuntelin sen ja täytyy sanoa että kiitän edustaja

puheenvuoroa joista eräs edustaja käytti kuusi peräkkäin ja se oli pelkkää kritiikkiä ja täytyy sanoa että annoin tietysti aika voimakkaasti vastakritiikkiä mutta hyvä kun tuli selville tämä ja mielelläni lainaan täällä myöhemmin tänään edustaja ben zyskowiczin käyttämää erittäin hyvää ja ja myönteistä puheenvuoroa pyysin puheenvuoroni ehkä yllätys yllätys tähän finnair keskusteluun sen takia että

lääkintähelikopteriyhtiö finnhems oyn hallituksessa ja sehän on kilpailuttanut meillä on kuusi tukikohtaa joista pohjoiset kolme rovaniemi oulu kuopio ovat oma kokonaisuutensa ja eteläiset kolme eli helsinki turku tampere ovat oma kokonaisuutensa

joissa nyt sitten ainakin tämän keskustelun valossa lentoyhteydet olisivat uhattuina minun mielestäni siinä on periaatteessa kaksi tapaa tietysti finnair on pörssiyhtiö mutta ei ole missään määritelty niin ettei suuri pörssiyhtiö voi jossain toimintayksikössään toimia vähemmällä katteella tai jopa yksikkökohtaisesti tappiolla kunhan se kokonaisliiketulos on voitollinen tämä on tietysti hankalaa tilanteessa jossa kilpailu on kovaa ja hintakilpailu erityisesti toinen tapa on sitten tämä ostopalvelumenettely siinä täytyy sitten miettiä onko se ostaja valtio vai onko se maakunta vai onko se keskuskaupunki niin kuin tällä hetkellä satakunnassa porin kaupunki ostaa kolme päivittäistä edestakaista pori helsinki väliä väliä jotta porilaisilla olisi lentoyhteys tänne kyllä pelkään sitä että tämä keskustelu on meillä syksyllä edessä mutta niin kuin totesin siinä on parikin eri tapaa hoitaa se tähän finnairin pääomittamiseen sen asian äänestäminen ei nyt kuulu

tuo kokoomuksen esitys saattaa kuulijan korvassa todella hyvältä mutta meidän täytyy perehtyä siihen asiaan paremmin täällä että me pystymme tekemään päätöksiä oikeudenmukaisesti ja ja sillä sitten kumminkin toteuttavat tätä finnairin finnairin toimintaa sen verran totean lyhyesti tästä valiokunnan mietinnöstä mietinnöstä että tässä todetaan nyt tämä että palautetaan koronan hellitettyä

näihin viiteen maakuntaan jotenkin tulee semmoinen tunne että finnairilla on paremmat asiantuntijat tähän koronatautiin kuin meillä nämä muut asiantuntijat koska he ennustavat että vielä vuoden päästä voi olla tilanne jossa ei lennetä jollakin tavalla tuntuu että tässä on tässä on toisenlaiset ajatukset sitten takana elikkä tuo lausuma on on siinä mielessä tyydyttävä jos toteutetaan näin

kun omaa maakuntaani kainuuta katson niin niin meillä on yritystoiminta kehittynyt ihan merkittävästi työpaikkalisäys on ollut ihan merkittävää työttömyys on pyörinyt siellä seitsemän viiva kahdeksan prosentin luokassa ehkä vähän päälle nyt nyt jos tämä lentoliikennekin sinne lakkaa niin tämä on katastrofi niille yrityksille ja ennen kaikkea matkailulle kun matkailukin on kasvanut merkittävästi nyt ihan viime vuosien vuosien alla liittyen osittain kansallispuistoihin ja ja luontomatkailuun jollakin tavalla tulee sitten myös miettineeksi sitä alihankintasopimusta mikä finnairilla on elikkä elikkä aasian maista on henkilöstöä palkattu siten kotimaista työntekijäporukkaa ei kunnioiteta jollakin tavalla omistajaohjauksen olisi nyt tärkeää tähän puuttua että että ainakin niitä työehtosopimuksia mitkä on hyväksytty yhteisesti noudatetaan ja pidetään myös suomalaiset työn syrjässä sitten vielä yksi merkittävä asia on tämä että on luvattu esimerkiksi suurempia koneita lentämään tänä aamuna tulin oulusta ihan täysi kone ja ja siinä voi vain koko ajan pelätä että että jos jollakin sattuu olemaan virus eikä hän sitä itse tiedä niin silloin siinä sitten vaaramomentissa elikkä jos suuremmilla koneilla lennettäisiin niin etäisyydet voisivat olla olla suuremmat ja sillä tavalla olisi turvattua tosin nyt kaikilla kyllä oli sitten suojaimet päällä niin että se oli se oli varmistettu sillä tavalla ja sitten vielä finnairin osalta on tämäkin miten miten he arvioivat sitä mitenkä on tarvetta lentää esimerkiksi kajaanista siellä ei ole syksyllekään syyskuullekaan avattu vielä varausjärjestelmää eli jotenkin tuntuu sille että se on vähän sitä mututuntumaa että sillä tavalla lennettäisiin kun ennen koronaa oli neljä lentovuoroa kajaaniin niin niin olisi voitu vaikka

arvoisa herra puhemies suomi on saari euroopassa suomi on myös maantieteellisesti kaukana monista vientimarkkinoistamme ja suurista maailmanmarkkinoista siksi tarvitsemme hyviä yhteyksiä kolmas lisätalousarvio käsittää seitsemänsataa miljoonaa euroa jotta valtio voisi osallistua muun muassa lentoyhtiö finnairin osakkeiden uusmerkintään finnair on erittäin tärkeä suomelle ilman yhtiötä suomella ei olisi yhtä paljon suoria reittejä maailmalle tämä nähdään kun katsotaan esimerkiksi tukholmaa sasin keskipisteenä pitkillä lennoilla on perinteisesti ollut kööpenhamina mikä on vaikuttanut siihen että tukholmasta lähtee verrattain harvoja mannertenvälisiä lentoja huolimatta tukholman taloudellisesta merkityksestä pohjolassa

arvoisa herra puhemies koronasta selviytyminen on täysin riippuvaista siitä miten hyvin koko suomi pääsee osallistumaan talkoisiin mukaan itäsuomalaisena edustajana olen huolestuneena seurannut kuinka koronaa ennen tässä maassa oli vahva keskittämisen tendenssi jossa elämää imettiin kultaiseen kolmioon ja varsinkin pääkaupunkiseudulle muualta maasta koronan myötä me olemme saaneet kantapään kautta oppia kuinka kestämätöntä on keskittää elämää tiiviisti yhteen ja yhdelle alueelle tämä on jo huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta tarkasteltuna täysin kestämätöntä niiden viiden lentokentän osalta jotka ovat nyt kiinni on sanottu että tilannetta tarkastellaan elokuussa joensuun osalta tiedetään jo nyt että tilannetta tarkastellaan siellä vasta marraskuussa täysin sietämätön tilanne yliopistokaupungille jossa on lukuisia kansainvälisten yritysten ja tuotantopisteitä muun muassa ministeri skinnari on hyvin ansiokkaasti nostanut esiin kuinka tärkeää on kotiuttaa takaisin suomeen tuotannon keskeisiä arvoketjuja tämä on erinomaisen tärkeä seikka jo pelkästään huoltovarmuuden ja omavaraisuuden kannalta mutta samalla se on hyvin merkittävä työllistävä ja taloutta parantava seikka miten ihmeessä mitään tuotantoa tänne kotiutetaan jos toimintaedellytyksiä tällä tavalla viedään

on aika mielenkiintoista seurata keskustelua tästä aiheesta tänään tässä salissa jopa keskustan suunnalta on avoimesti naureskeltu tälle asialle vaikka kyseessä on hyvin vakava maakuntien asia keskustasta on myös annettu ymmärtää että ei näille reiteille ole muutenkaan käyttöä kyllä niille on kyllä tässä on tullut puheenvuoroja joissa selkeästi tämmöinen käsitys viime vuonna lentomatkustajia joensuun kentällä oli miltei satakolmekymmentätuhatta ja matkustajamäärissä on siellä on ollut selvää kasvua vihreiden osalta on kommentoitu että ei ole mitään järkeä lennättää tyhjiä koneita ilma pilaantuu ostopalvelua on kutsuttu järjettömäksi ja typeräksi ajatukseksi ostopalvelumenettelyn käynnistäminen eu kilpailuttamisineen on sen verran työläs ja aikaa vievä prosessi että on täysin oletettavaa että menettely olisi käytössä aikaisintaan vasta elokuussa kenties vähän myöhemmin

todellakaan tyhjinä lentele mutta jos tyhjinä lentelevät se tarkoittaa sitä että tilanne on entistä vakavampi ja huolestuttavampi jos ei jopa katastrofaalinen kyllä meidän on uskottava parempaan tilanteeseen arvoisa puhemies kuten kirjailijakollegani jari tervo on todennut elämä on jossain muualla mutta onneksi sinne pääse taksilla kun näitä hallituksen liikennelinjauksia on seurannut hyvin pian tilanne on se että itä suomeen ei pääse enää edes taksilla saati sitten jollain muulla kiitos
kiitos arvoisa puhemies kun edustaja kilven puheenvuoroa kuuntelee niin tulee ihan keskustalainen tupailta mieleen erittäin paljon lämmittää se että kokoomuksesta kantautuu huoli maakunnista ja maakuntien yhteyksistä toivoisin tietysti että se huoli kantautuisi myös muulloin kuin tällaisena aikana jolloin opposition on tarkoitus vain tehdä esityksiä ikään kuin hallitusta vastaan se mitä hallitus on kirjannut tuohon mietintöönsä on hyvin painavaa ja sen mukaan myöskin edetään joten on ehkä turhaa lähteä tekemään tällaista esitystä sanoisinko vasemmistopopulismin hengessä kuten eräs perussuomalainen tuolla sosiaalisessa mediassa kuvaili tilannetta jossa kokoomus erityisesti ostaisi lentoja avoimilla valtakirjoilla ilman että esittää yhtään euroa näiden lentojen hankkimiseksi

kun olemme tätä ministeriöstä kysyneet on sanottu niin että että erityisesti komissio on katsonut että hätätilanteessa esimerkiksi lääkehuollon turvaamiseksi tai yhteyksien rakentamiseksi sellaisiin paikkoihin kuten saariin tai muihin jonne ei pystytä joukkoliikennettä tai julkista liikennettä nopeasti hoitamaan pystytään poikkeamaan näistä säännöistä muutenhan se että meillä olisi julkisen palvelun liikenne ja ostopalvelusopimus olisi ennen kaikkea markkinaehtoista toimintaa ja siinä arvioitaisiin sitten onko joukkoliikennettä muuten saatavissa siellä lähellä eli olisin toivonut että kokoomus olisi myös perehtynyt tähän oikeasti koska jos

kokoomuksen mallin mukaan mentäisiin niin meillä ei silti olisi lentoja tänä kesänä näillä näkymin eräs kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu myöskin kirjoitti twitterissä että mistä lähtien kokoomuslaisuuteen on on kuulunut markkinaehtoisuuden vastustaminen maakuntien tekohengitys ja turhan lentämisen kannattaminen minä en ota kantaa tämän kaupunginvaltuutetun ajatteluun mutta lähinnä otan kantaa siihen että kokoomuksen kannattaisi sisällään selvittää nyt mitä mieltä he ovat tästä asiasta ja mikä malli on paras malli nähdäkseni se malli mitä me valiokunnan mietinnössä olemme esittäneet on paras malli takaamaan sen että lentoyhtiöt säilyvät ja niihin

kun täällä tänään väitettiin että hallitus pimittää tietoa euromaiden velanoton määrästä ja takausvastuusta haluan huomioida että valtiovarainvaliokunta on toimittanut lisätietopyynnön lisätietopyynnön suurelle valiokunnalle ja olemme myös saaneet eu ministerivaliokunnasta selvitykset taloudellisista vastuista eu tason koronatoimissa
arvoisa herra puhemies on tämänkin keskustelun perusteella selvää että toimivat lentoliikenneyhteydet maakuntiin ja toimivat liikenneyhteydet ylipäätään ovat meille kaikille tärkeitä niin elinkeinoelämän ja työllisyyden kuin saavutettavuuden ja huoltovarmuudenkin näkökulmasta arvoisa puhemies vuoden kolmannessa lisätalousarviossa on nyt varattu sataseitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa ravintoloiden tukemiseksi ja työntekijöiden uudelleentyöllistämiseksi tuen avulla ravintoloiden toiminta saadaan palautettua nopeasti ennalleen ja alan työllisyys nostettua kriisistä tämä on tosiaan tärkeää sillä varaa toistaa yhdeksänkymmentä luvun laman virheitä silloin elinkelpoisetkin yritykset menivät nurin samalla kun hyvinvointipalveluista leikattiin tästä johtuvan syrjäytymisen kuluja maksetaan vielä tänäkin päivänä sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta olen ollut iloinen siitä että tämä hallitus on tämän kriisin aikana keskittynyt ihmisten terveyden hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamiseen tässä lisätalousarviossa panostetaan sekä koronaviruksen vastaisen rokotetutkimuksen että jäljityssovelluksen kehittämiseen ja tämä varmasti sopii myös oppositiolle arvoisa puhemies pelastakaa lapset ryn tänään julkaiseman kyselyn tulokset ovat kuitenkin huolestuttavaa luettavaa kyselyyn vastasi yli kolmetuhatta lasta ja useampi kuin joka neljäs koki henkisen hyvinvointinsa poikkeustilanteen vuoksi erittäin huonoksi tai melko huonoksi vähävaraisten perheiden lapsista näin koki peräti neljäkymmentäkolme prosenttia tämä on viesti johon meidän on suhtauduttava erittäin vakavasti hallitus on kertonut valmistelevansa seuraavaan lisätalousarvioon lasten ja nuorten omaa tukipakettia tämä on erittäin tärkeä aloite ja nyt olisikin varmistettava yhdessä että paketista saadaan mahdollisimman laaja ja hyvin kohdennettu suomalaiset opettajat ansaitsevat ison kiitoksen tekemästään valtavasta työstä tänä keväänä silti on huomioitava että pelastakaa lapset ryn kyselyn mukaan etäopetus ja lisääntynyt kotona oleilu vaikuttivat suurimpaan osaan lapsista ja erityisesti vähävaraisten perheiden lapsiin prosenttia kaikista vastaajista koki että opinnoissa pärjääminen oli vaikeutunut tai heikentynyt etäopiskelun vuoksi meidän on nyt kohdennettava lisäresursseja lasten ja perheiden kanssa työtä tekeville viranomaisille jotta voimme hillitä niitä negatiivisia vaikutuksia joita tämä poikkeuksellinen kevät lasten ja nuorten elämissä on aiheuttanut esimerkiksi neuvolat päiväkodit koulut ja nuorisotyöntekijät ovat kaikki tärkeitä tukipilareita yhteiskunnassamme ja niiden työtä on nyt vahvistettava myös kunnille luvattu tukipaketti tulee olemaan hyvinvointipalveluiden turvaamisen kannalta äärimmäisen tärkeä

arvoisa puhemies koronaepidemian takia hallitus on antanut kolmannen lisätalousarvion joka keskittyy yritysten ja varsinkin ravintoloiden ja finnairin toiminnan tukemiseen mutta ennen kaikkea tässä tilanteessa tärkeisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin epidemiaa on suomessa hoidettu esimerkillisen hyvin mutta rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet suurta suurta taloudellista huolta ja vaikeuttaneet yritysten toimintaa monella tavalla meillä ei ole varaa toiseen aaltoon siksi on todella hienoa ja välttämätöntä että panostamme tällä esityksellä rokote ja lääkekehitystutkimukseen ja korotamme suomen akatemian myöntövaltuutta kymmenellä miljoonalla eurolla rokotteella on keskeinen merkitys epidemian pysäyttämisessä mutta on tärkeää että käyttöön tuleva rokote on sekä turvallinen että tehokas siihen voi vielä mennä aikaa ja työtä myös rokotteen saatavuuden varmistaminen maailmanlaajuisesti ja oikeudenmukaisesti on suomelle oltava itsestäänselvää suomen jäsenyys kansainvälisessä rokoteinstituutissa tukee toivottavasti näitä tavoitteita lisätalousarviossa on myös esitetty kuusi miljoonaa euroa covid yhdeksäntoista tartuntojen jäljityssovelluksen valmisteluun hankintaan ja ylläpitoon tämä sovellus on osa hallituksen strategiaa testaa jäljitä eristä ja hoida ja antaa mahdollisuuden parempaan ja tehokkaampaan tartuntatapausten jäljittämiseen mutta sen toimivuus perustuu tietenkin laajaan käyttöön jotta siitä olisi hyötyä siksi on tässäkin asiassa varmistuttava siitä että sovelluksen käyttö on sen käyttäjälle tietoteknisesti turvallista

arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat aloittaneet puheenjohtajansa halla ahon johdolla voimakkaan kritiikin näitä yhteisiä eurooppalaisia toimia kohtaan tässä koronakriisin yhteydessä edustaja halla aho ei ole täällä paikalla mutta edustaja junnila on ja hänkin tuossa debatin yhteydessä käytti vastaavan puheenvuoron tämä minunkin puheenvuoroni on enemmän debatin oloinen koska en saanut siinä debattipuheenvuorokierroksella puheenvuoroa edustaja halla aho totesi että eun ohjauksessa tapahtuva toiminta on luomassa luonnottoman kohtalonyhteyden hän käytti termiä

eikö tilanne ole arvoisa puhemies täsmälleen melkein päinvastoin juuri tämä koronakriisi korostaa sitä luonnollista kohtalonyhteyttä joka euroopan mailla on euroopan unioni on saanut suvereenia päätäntävaltaa suomi on luopunut osasta suvereniteetistaan tässä jaetun suvereniteetin tyyppisessä järjestelmässä jossa unionin tasolla tehdään lainsäädäntöä joka koskee meitä mutta emme me ole luopuneet suvereniteetista sen vuoksi että on halukkuutta itsemääräämisoikeuttamme rajoittaa vaan me olemme luovuttaneet suvereenista päätäntävaltaamme unionin tasolle sen vuoksi että on olemassa ongelmia joita me yksinkertaisesti emme voi täällä eduskunnassa arkadianmäellä ratkaista miksi siksi että ne ongelmat eivät kunnioita suomen kansallisia rajoja siinä suhteessa tulee vastaan tämä luonnollinen kohtalonyhteys silloin kun me puhumme koronasta koronan kaltaisesta pandemiasta me näemme että koko maailma on itse asiassa tämän kriisin keskellä ja joutuu sen kohtaamaan yhdessä jolloin nämä eurooppalaiset toimenpiteet mukaan lukien nämä takuujärjestelyt joita tässä ollaan nyt tekemässä sekä tämän työllisyysrahaston osalta euroopan investointipankkiin tulevan tulevan

oman rahaston puitteissa joka menee pk yrityksille että myöskin euroopan vakausmekanismin kautta tapahtuvat muunnellut järjestelyt ovat kaikki sitä yhteistä eurooppalaista vastuunkantoa jonka vuoksi me aidosti olemme tuossa unionissa mukana suuri valiokuntahan käsitteli näitä asioita nyt tätä päätöksenteossa olevaa asiaa ja otti selkeän kannan että tässä tätä yhteisvastuullista velkaa ei lisätä tässä on myöskin että budjettisuvereniteettiin ei kosketa suomen päässä ja hyvin olennaista että kukin maa vastaa omasta talouspolitiikastaan ne ovat tässä taustalla olemassa eli siinä suhteessa meidän on on helppo asettua tukemaan näitä järjestelyjä se on sitä yhteistä eurooppalaista vastuunkantoa yhteisestä kriisistä joka koskettaa meitä kaikkia kriisistä joka ei kunnioita kansallisia rajoja me olemme luonnollisessa kohtalonyhteydessä euroopassa arvoisa puhemies

historiallisesti poikkeuksellisessa kriisissä ehkä historiansa suurimmassa kriisissä nämä poikkeukselliset ajat vaativat tietysti myöskin hyvää valmistelua ja tässä suhteessa meidän täytyy luottaa liikenne ja viestintäministeriöön ja samoin valtioneuvoston kansliaan näissä valmisteluasioissa ja sitä luottamusta me tänään osoitamme eduskunnassa

arvoisa puhemies maakuntakentät ovat todella tärkeitä suomen elinvoimalle suuri osa maakuntakenttien matkustajista suuntaa helsinki vantaalta maailmalle viennin arvo näistä maakunnista on miljardeja mielestäni valtiovarainvaliokunta antaa tässä hyvän mietinnön ja se pitää tärkeänä että että nämä väliaikaisesti lakkautetut lentoyhteydet palautetaan lentomatkustamisen alkaessa elpyä tätä pitää todella tarkasti seurata ja olen varma että hallitus sitä myös tekee haluan myös muistuttaa että hallitusohjelmassa lukee seuraavaa finavia huolehtii kenttäinfran osalta kolmen tunnin saavutettavuustavoitteen toteutumisesta niillä alueilla joilla raideliikenne ei turvaa tavoitetta monet lentokentät joista nyt puhutaan ovat juuri tämän kolmen tunnin

puhemies lennot tosiaan ovat olleet suomessa ja maailmalla hyvin vähissä koska matkustajamäärät ovat luonnollisesti korona aikana aikana vähentyneet ihan huomattavasti on nähdäkseni ihan normaalia myös finnairin toiminnan näkökulmasta vähentää lentoja siellä missä liikennettä ei juuri ole on kai ihan rehellistä rehellistä todeta että että suomen sisällä matkustaminen voidaan korvata junalla bussilla autolla tai toiselta lentokentältä lentämällä näin poikkeusaikana kun liikenteen tarve on hyvin vähäinen tässä valiokunnan lausunnossa korostetaan sitä että kun liikennemäärät lähtevät kasvamaan niin täytyy täytyy katsoa nämä yhteydet kuntoon silloin tämä on hyvä linja kokoomuksen esitys siitä että julkisilla varoilla lennätettäisiin näitä harvoja matkustajia hankittaisiin uusia yhteyksiä lennätettäisiin lähes tyhjiä koneita on mielestäni huonoa julkisten varojen käyttöä normaaliaikana johon toivottavasti pian taas pääsemme toivon kyllä myös ettei alueidemme elinvoima olisi kiinni pelkästään lentoyhteyksistä vaikka varmasti niitäkin monissa paikoissa jatkossakin tarvitaan etenkin pidempien matkojen päässä mutta emme kai halua olla täysin riippuvaisia fossiilisesta liikenteestä jos voimme kehittää myös muita houkuttelevia ja hyviä vaihtoehtoja raideyhteyksien parantaminen lisäisikin pitkällä pitkällä tähtäimellä tulevaisuudessa tulevaisuudessa saavutettavuutta niihin panostaminen kulkee käsi kädessä ilmastonsuojelun kanssa ja ne ovat elinvoiman kannalta todella tärkeitä hankkeita on kuitenkin selvää että suomi harvaan asuttuna maana ja syrjäisenä maana on riippuvainen lentoyhteyksistä kun liikkuminen maailmalla elpyy silti ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä meidän on pakko kehittää myös muita vaihtoehtoisia tapoja kulkea suomi ei ole saari toisin kuin moni tässä salissa tuntuu sanovan täältä pääsee eurooppaan ja itään ja moneen suuntaan myös myös maata pitkin ja ja raideyhteyksiä eurooppaan tuleekin kehittää tähän mielenkiintoiseen aluepoliittiseen keskusteluun haluan sanoa myös että että jatkossa toivon että että panostamme yhdessä suuresti koulutukseen ja osaamiseen sillä se on nähdäkseni parasta aluepolitiikkaa kun lisäämme osaamistasoa maakunnissa alueilla kaupungeissa ja maaseudulla me tuemme paikallisia yrityksiä tuottamaan palveluita ja tuotteita maailman ja suomen meidän ihmisten tarpeisiin myös tulevaisuudessa kestävällä tavalla sitä kestävää kasvua me todellakin suomessa tarvitsemme myös

puhemies valtiovarainvaliokunnalle ensimmäiseksi kiitokset hyvästä työstä tässä on paljon käsitelty nyt tätä kokoomuksen esitystä finnairin ostopalvelusopimukseksi nostan siihen liittyen muutaman näkökulman entisessä elämässäni toimin enontekiön kunnan kunnanjohtajana ja olin tuolloin järjestelemässä tällaista ostopalvelusopimuksella toteutettavaa julkisen palvelun velvoitteeseen perustuvaa liikennettä enontekiön kuntaan

eihän kukaan palauta liikennettä markkinaehtoisesti jos tietää että valtio on valmiina investoimaan ostopalvelusopimuksella näihin yhteyksiin on kuitenkin hyvä että salissa käsittääkseni vaikka keinoista on epäselvyyksiä meillä on yhteinen tahtotila siitä että kaikki lentoyhteydet ovat tärkeitä ja liikennöinti tuonne maakuntakentille tulee turvata edustaja pitkolle totean että käsittääkseni yhteisessä tahtotilassa jota myös hallitusohjelmaksi kutsutaan meillä ei ole tarkoitus supistaa lentoliikennettä totta kai siihen voidaan mahdollisesti mennä jossakin vaiheessa kun meillä aidosti on hyvät korvaavat yhteydet mutta tällä hetkellä esimerkiksi tuota rataa jäämerelle ei lappiin kulje ja lappi on täysin riippuvainen hyvistä lentoliikenneyhteyksistä lentoliikenneyhteyksistä itse kyllä katsoisin että niin järkyttävä kuin tämä kokoomuksen ehdotus on niin mikäli kokoomus on vastuullinen se vetää tämän ehdotuksen pois koska teille on useissa puheenvuoroissa osoitettu että se on kerta kaikkiaan kelvoton ehdotus monille kansalaisille tämä saattaa läpi mennä mutta se on hyvä että meillä asiantuntijuutta muualla löytyy että tällaiseen hullutukseen ei ei kyllä olla hallituksesta hyppäämässä matkaan

on myös syytetty siitä että olemme jarruttamassa tätä pienpanimoiden tukemista keskusta pitää tärkeänä että hallitus päättää toimista pienpanimoiden tukemiseksi tällä viikolla ja olen täysin vakuuttunut että niin hallitus myös tulee tekemään sieltä toivon mukaan tulee sitten hyviä uutisia

arvoisa puhemies tässä edellä on ollut hyvin ristiriitaisia puheenvuoroja siitä mikä hallituksen linja on halutaanko palauttaa kilpailukykyä varmistamalla riittävän nopeat kulkuyhteydet joka puolelle suomea vai eikö haluta mutta tässä edellä edustaja kärnän puheenvuorossa oli paljon myös rakentavaa osiota ja arvostin myös sitä osiota jossa hieman tarkensit hallituksen linjaa että se nyt ei ole aivan täysin vihreitten vietävissä vaikka sellaistakin on ehkä voinut jostain aiemmin päätellä mutta tämä että edustaja kärnällä on tosiaan aivan hyvää osaamista tästä kilpailutustyökalusta pitäisi hallituksen valjastaa kyllä tehokkaammin käyttöön edustaja vehviläinen aiemmin puheenvuorossaan esitti tämän ikään kuin aivan mahdottomana asiana toteuttaa mutta eihän siitä ole kysymys arvoisa puhemies haluan myös sitä tähdentää tässä että eihän kokoomuskaan esitä kuin ikään kuin tarvittaessa työkalupakkiin tätä ostopalvelukeinoa on selvää että tarvitaan se vahva yhteinen tahtotila parhaitenhan se toteutuisi sillä tavalla että eduskunta yhtyy tähän kokoomuksen kantaan sen jälkeen sitten finnairkin halutessaan pystyy vähän tarkemmin tarkastelemaan niitä omia

lähdetään kansallisen lentoyhtiön toimesta meidän vientiteollisuutemme kaikkein keskeisimpien seutukuntien yhteyksiä karsimaan että eivätkö he löydä sitä kannattavuutta näille yhteyksille varsinkin kun katsovat asiaa hieman pidemmällä aikavälillä koko verkostonsa kannalta joka teki niistä lennoista aivan tärkeitä osia tähän kokonaisuuteen vielä kolme kuukautta sitten on selvää että jos suomi haluaa nousta tästä laman suosta johon maailmantalous on tämän pandemiatilanteen vuoksi ajautunut niin me tarvitsemme koko suomen tähän mukaan ja henkisen kriisinkestävyyden kannalta sen uudelleenrakennusinnon kannalta jota nyt tarvitaan joka puolella suomea on aivan välttämätöntä että nämä yhteydet saadaan turvattua siksi edelleen kokoomuksen esittämä lausuma on konkreettisin ja paras työkalu tähän keskusteluun ja siksi edelleen sitä kannatan vaikka arvostan toki edustaja kärnän sinänsä rakentavaa puheenvuoroa tässä edellä

herra puhemies juuri näihin kahteen edelliseen puheenvuoroon on pakko yhtyä siinä mielessä että edustaja kärnä oman kokemuksensa perusteella toi sen tosiasian esille mitä tämä tarkoittaa voin satakuntalaisena sanoa että ostopalvelusopimuksen myötä olemme erityisessä liemessä ja siellä maakunta maksaa kymmeniä miljoonia euroja tähän riskipeliin en kyllä suosittele kenenkään lähtevän se on maakunnille tuleva iso piikki ja siellä esimerkiksi porin kaupunki maksaa valtaosan siitä mahdollisuudesta että suomen viidenneksi suurin vientiteollisuuden maakunta joutuu itse maksamaan sen että meillä ei finnair ottanut sitä hoitaakseen voitte olla varmoja että me edustaja koskelan kanssa siinä vaiheessa kun näitä lentoja palautetaan näille muille maakuntakentille olemme äänessä täällä jotta suomea todellakin tasavertaisesti kohdellaan näitä näitä ratkaisuja tehtäessä me tarvitsemme maakuntiin vireää lentotoimintaa koska se on juuri ulkomaankaupan suhteen erityisen en luettelekaan kuinka paljon enemmän meillä on vientiteollisuusyrityksiä kuin täällä nyt on jo tuotu esille se olisi vähän kornia ja tuntuisi niin kuin olisi oma kehu pelissä noin satakuntalaisena mutta eräs asia minua on tässä keskustelussa jäänyt hieman harmittamaan kun puhutaan tästä lisätalousarviosta ja se on se kokoomuksen tapa tehdä silkkaa politiikkaa olen jotenkin surullinen siitä että tähän on liitetty myös pienpanimoiden etämyyntioikeus kun satakymmentä kansanedustajaa tässä salissa yhteisesti sen lainsäädännön eteenpäinviemisestä niin yksi näistä puolueista jotka olivat aktiivisia kirjoittamaan siihen nimensä repii sitä yhteistä näkemystä siitä kuinka meidän tulisi tätä asiaa edistää ja tekee sillä puhtaasti omaa politiikkaa mielestäni se ei ollut tahdikasta ja siitä tulee vähän paha mieli mutta kuten edustaja saramo täällä toi hyvin esille niin oikea tapa tässä finnairin pääomittamisessa on juuri se että valtio ottaa osansa siitä kun rahaa annetaan ei lahjaksi vaan pääomitetaan se on oikea tapa ja sen pitäisi olla kaiken isomman yritystoiminnan lähtökohtana että emme vain jaa rahaa helikopterista

arvoisa herra puhemies tässä on nyt helppo yhtyä kaiman edustaja myllykosken sanoihin satakunnasta ja siihen liittyvistä ongelmista pieniä tarkennuksia vielä hänen puheenvuoroonsa porihan laittaa nyt kolme pilkku neljä miljoonaa omasta pussistansa tähän lentoyhteyteen ja ja siinä käytetään ulkolaista yritystä unkarilaista yritystä on mielestäni aivan väärin olemmeko me sitten viidenneksi vai neljänneksi suurin vientimaakunta mutta olemme kuitenkin merkittävä tekijä tässä suomen kartalla ja juuri siitäkin syystä allekirjoitan sen että toivon että tämä asia saadaan kuntoon niin että maakunta ei joudu maksamaan ja porin kaupunki ei joudu maksamaan yksin näistä lennoista ja pidetään tämä yhteys kunnossa jatkossakin mutta sitten palaan tähän lisätalousarvioasiaan tämä määrätty tuki ravitsemusyrityksille on vielä talousvaliokunnan korjauksien jälkeenkin aivan liian liian pieni se ei tule riittämään yrittäjät tarvitsevat hyvityksen lisäksi tukea myös toiminnan ylösajamiseen me tiedämme sen että siellä on nyt kaksi kuukautta ollut hiljaista ja ja asiakkaita ei ole ja nyt pikkuhiljaa sitten kesäkuun alussa saamme nähdä kuinka kansa palaa ravitsemusliikkeisiin ja sitten kun on nämä säädökset vielä mitkä on asetettu tämä prosenttia rajattu asiakasmäärä niin sehän ei tietenkään myöskään tuo yrittäjille tuloja joilla kulut katetaan rajoitusten purkaminen ei tuo todellakaan riittävästi asiakkaita kiinteitä juoksevia kuluja tuskin pystytään kattamaan ja vie aikansa ennen kuin kuluttajien luottamus palautuu huomioitavaa on myöskin se että ravitsemusyrittäjien työtehtävät vain lisääntyvät ravintoloiden jälleen auetessa kun pitää varmistaa asiakasmäärän pysyminen rajoitusten vaatimalla tasolla ja varmistaa myös hygienia ja ja turvallisuus onko sitten niin että pitää myöskin palkata lisää henkilökuntaa ovelle portsari joka sitten laskee määrät ja huolehtii siitä ravintolahenkilökunta tuskin ehtii siinä työn lomassa valvomaan kaikkea tätä mitä tarvitsee mitä sitten tulee näihin tukiasioihin niin eurostatin mukaan suomen julkisen talouden takaukset suhteessa kokonaistuotantoon vuonna kaksituhattakahdeksantoista olivat eu maiden korkeimmat ja arvoisa herra puhemies tässä tuleekin väistämättä se kysymys pitääkö meidän olla mukana näissä yhteiseurooppalaisissa tukimekanismeissa ja pahaa pelkään että nyt vielä keskiviikkona tai viimeistään torstaina on tulossa varsin pitkä pitkä paperi joka saattaa olla vielä yhteisvastuullinen olemme nyt jo vastuiden kanssa sellaisessa tilanteessa että mikään ei enää riitä juuri äsken kuuntelin tuossa uutisia ja kuulin kuinka presidenttimmekin meitä yksiselitteisesti varoitti näistä vaaroista ja tietysti jos hallituksen jäseniä olisi paikalla kysyisin tämäkö on se meidän tavoitteemme ja tätäkö me haluamme

kunnioitettu herra puhemies tästä finnair asiasta vielä se että kyllä tässä kokoomuksen lausuman arvostelemisessa ja tekosyiden antamisessa sille että hallitusrintama aikoo sen täällä kaataa on esitetty kaikki mahdolliset ja myös mahdottomat argumentit sitä pontta vastaan totean vain lyhyesti sen että jos tässä ongelma on nämä ostopalvelusopimukset niin siinä ponnessa jossa edellytetään että hallitus huolehtii näiden kenttien lentojen jatkumisesta lausutaan että tarvittaessa ostopalvelusopimuksella jos teillä on parempia keinoja tai hallituksella on parempia keinoja niin käytetään sitten niitä kun keskusta somessa tälläkin hetkellä ja etukäteen vahvasti puolusti tätä lentoliikenteen jatkamista maakuntiin vihjasi jopa kovista ehdoista tämän lisäbudjetin käsittelyn yhteyteen mutta täällä sitten saman asian osalta lammastelevat niin ehkä hyvä slogan keskustalle seuraaviin eduskuntavaaleihin olisi sellainen että keskusta kova somessa sitten muihin asioihin aikaisemmin puheenvuorossani kiitin hallitusta siitä että tämä itse epidemia on mielestäni onnistuttu hoitamaan erittäin hyvin siitä todistavat objektiiviset luvut esimerkiksi tehohoidossa olevien määrästä sairaalahoidossa olevien määrästä ja myös kuolemien määrästä samalla olisi voinut kiittää tietysti oppositiota koska yhdessä nämä asetettiin ja ennen kaikkea kiittää suomen kansaa joka on näissä oloissa käyttäytynyt hyvin vastuullisesti ja järkevästi yksityiskohdista toki voidaan olla eri mieltä niinkään tämän epidemian torjumiseen vaan enemmän näihin yksityiskohtiin kun yhteiskuntaa avataan tavoite on yhteinen eli se että mahdollisimman lähelle nollaa mennään tartunnoissa kuitenkin samalla huomioiden tarve yhteiskunnan avaamiselle mutta se mistä hallitusta moitin on muun muassa se että näissä ravintolarajoituksissa ei olla lähdössä alueelliseen arviointiin en olisi avaamassa yökerhoja ympäri maan mutta kyllä voi hyvin perustein kysyä miksi kaikkialla maassa pitää kahvilat ja lounaspaikat pitää kiinni samojen sääntöjen mukaan tai asiakaspaikkojen määräytyä samojen sääntöjen mukaan kuin täällä uudellamaalla missä epidemia on selvästi vielä voimissaan odotan hallitukselta myös vielä vahvempaa testaa ja jäljitä toimintaa lopuksi on pakko todeta että en ymmärrä mistä hallitukseen on tullut tämä salailukulttuuri joka viime päivinä on tullut vahvasti esiin
arvoisa herra puhemies olen erittäin ilahtunut siitä että tämän päivän keskustelussa laajasti myös hallituspuolueissa on nostettu esille se tarve että korkeakoulujen aloituspaikkoja tulee lisätä sehän lukee hallitusohjelmassa mutta siihen ei ole julkisen talouden suunnitelmassa varattu rahoja todella monet tahot ovat nostaneet tämän korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistarpeen esille yliopistot ammattikorkeakoulut opetus ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö temin kansliapäällikkö vihriälän raportissa se nostettiin esille mutta yksi yksi vain puuttuu puuttuu hallituksen kanta kun nyt hallituspuolueet ovat esittäneet ja nostaneet esille että tämä on hyvä että ehkä harkitsette kokoomuksen lausuman kannattamista me olemme esittäneet että hallitus varaisi korkeakouluille erillisen määrärahan ja toisi esityksen eduskunnan käsiteltäväksi niin että niitä aloituspaikkoja voitaisiin lisätä jo ensi syksynä ensi syksynä ainakin toivon että tämä viesti menee seuraavaan lisätalousarvioon joka on määrä tuoda eduskuntaan kesäkuussa tämä olisi perusteltua myös sen takia että tämä koronakevät on ollut erittäin rankka nuorille kun ylioppilaskirjoituksia piti piti siirtää ja ja myöskin kun

hakijoiden oikeusturvaa rikottiin ja valintamenettelyä muutettiin kesken kesken yhteishaun nythän apulaisoikeusasiamies tätä tutkii lisäpaikat eivät tätä korvaa mutta olisi olisi kohtuullista nuorille että myös niitä lisäpaikkoja tulisi enemmän mutta sitten tästä salailun kulttuurista vaikka ministerit eivät ole paikalla totean sen että johtajien tärkein tehtävä on luoda organisaatiokulttuuria ja avoimuus ei ole ollut pääministeri marinin johtamisessa vahvuutena perustuslakivaliokunta on huomauttanut että tietoa on saatu liian vähän oikeuskansleri tutkii tutkii asiaa ja juuri mainitsin tämän hakuasian

ehkä hallituspuolueen jäsenet sen tietävät mistä esimerkiksi johtui se että koko tätä koronakriisiä johtanut koordinaatioryhmä on salannut asiakirjat miksi miksi ne julkaistiin vasta sitten kun julkisuuden paine oli todella suuri ja ja onko nyt niin että näitä suojavarustetietoja edelleen piilotellaan miksi hallituksen uskottavuudelle olisi välttämätöntä että tiedettäisiin mitä ja milloin on hallituksen piirissä tiedetty jotta voidaan verrata mitä eduskunnalle ja suomen kansalle on on sanottu puhemies sanon tämän siksi ettemme tekisi rokotteiden hankinnassa samaa virhettä mitä on tehty suojavarusteiden osalta ja siksi on tärkeää että tähän asiaan saadaan selvyys ehkä mahdollisesti kyselytunnilla sitten ministerit ovat paikalla
arvoisa herra puhemies eu on kaavaillut työttömyysriskien hallintaan sadan miljardin euron sure nimistä rahastoa hallitus antaa tässä lisäbudjetissa siihen neljäsataakolmekymmentäkaksi miljoonaa erillistakauksena näin meille ainakin kerrotaan totuus on hieman toisenlainen nimittäin suomen osuus tästä takausvastuusta on yksi pilkku seitsemän miljardia euroa sillä kolme neljäsosaa kiepautetaan eu budjetin kautta ja tästä olisi kyllä hyvä keskustella julkisesti siksi perussuomalaiset ovat tehneet muutosehdotuksia joita kannatan lämpimästi viittaan lausumaehdotuksiin kaksi kolme ja kymmenennen pidän myös kdn ehdotuksesta suomelle rahastosta ei ole mitään hyötyä sillä saamme markkinoilta halvempaa luottoa kuin etelän kriisimaat eikä sovi unohtaa covid yhdeksäntoista rahastoon uppoavaa kolmeasataaseitsemääkymmentä miljoonaa euroa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja koskinen ennusti täällä istunnossa että suomen osallistuminen järjestelyyn on promilleluokan riski pidän lausuntoa aika vastuuttomana sillä siihen sisältyy oletus että jäsenvaltio maksaa lainan sovitusti takaisin eikä tappiota voi myöskään kattaa sijoitetusta pääomasta jos yli kaksituhatta miljardia velkaa oleva italia kuitenkin jättää maksamatta joutuu suomi pääomittamaan lisää euroopan vakausmekanismiin ei tämä riski ole mitään promilleluokkaa jos olisi saisi italia markkinoilta yhtä edullisesti lainaa kuin suomi vielä saa ja koska luodaan tällainen järjestelmä jossa velasta tuleekin yhteistä suomi siis maksaa muiden maiden velkoja tässäkin on riskinsä jäsenmaiden valtiovarainministerit muodostavat evmään hallintoneuvoston se voi ilman eduskuntaa ilman hallitusta ja ilman suomalaista veronmaksajaa päättää lisäpääomituksesta tämän lisäksi suomi on jo sijoittanut yksi pilkku neljäkymmentäneljä miljardia ja lisäksi sitoutunut vakausmekanismiin yhdentoista pilkku neljäntoista miljardin euron edestä investointipankissa suomen vastuu on kolmesataaseitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa ja tämän lisäksi suomen pankilla on merkittävä määrä joukkolainoja arvioiden mukaan jopa kymmenen miljardia euroa sitten täällä puuhataan elvytysrahastoa jossa suomen osuus on vähintään kahdeksan pilkku viisi miljardia euroa mahdollisesti vielä tätäkin enemmän ei ei tämä riski ole mikään promilleluonteinen se konkreettinen kuten nämä luvut tässä edustaja kiljunen sanoi että jäsenmaat ovat edelleen taloudestaan vastuussa miten tämä vastuu käytännössä toteutuu kun riskejä ja vastuita siirretään jatkuvasti muiden maiden kuten pienen suomen vastuulle miten voi samaan aikaan puhua jäsenmaiden omasta vastuusta kun veloista kuitenkin tehdään yhteisiä arvoisa puhemies pitääkö olla huolissaan kyllä pitää ja mitä tulee tähän maakuntien tilanteeseen niin kohta nähdään miten keskusta äänestää veikkaan että samalla tavalla kuin vihreät eli kyliä kotiseutuja ja maaseudun elinvoimaisuutta vastaan
arvoisa herra puhemies

tässä lisätalousarviossa on reagoitu niihin todellisiin uhkatilanteisiin mitä tämä koronavirus on suomelle ja suomalaisille tuonut eteen kuuntelin näitä puheenvuoroja omassa työhuoneessani ja kun edustaja heinonen käytti puheenvuoron niin se oli kyllä niin maaseutuystävällinen että piti ihan silmänurkkaa kuivata kun edustaja heinonen oli kerrankin tullut maaseudun puolelle siitä kiitän siitä kiitän edustaja heinosta lämpimästi arvoisa puhemies ihmettelen vain sitä kun kokoomuksella välillä tuntuu sitä rahaa olevan sinne sun tänne kylvämiseen asti ja seuraavana päivänä esitetään että nyt on leikattava ja rajusti ja sitten varoitetaan vielä että ollaan konkurssia kohti menossa koettakaa nyt jonain päivänä löytää tuosta puheesta joku linja mitä te oikeasti haluatte toinen juttu kun edustaja kurvinen käytti puheenvuoron tuossa tämän keskustelun alkuvaiheessa näistä euroopan unionin rahankäytön rajoituksista jotka liittyvät vapaan kilpailun sääntöihin niin nämähän oli edustaja heinosen puheessa ja monessa muussa kokoomuspuheenvuorossa unohdettu ihmettelen suuresti markkinatalouden suurin kannattaja tässä maassa ihan aina olleet vaatimalla vaatineet vaatimalla vaatineet että kilpailun tulee toimia arvoisa puhemies tämä meteli osoittaa että viestini on oikea se koira älähtää johon kalikka kalahtaa näinhän on tapahtunut tässä asiassa toivon että toivon että kokoomus tässä asiassa vihdoin ottaisi järjen käteen rahan kylväminen ja sääntöjen rikkominen kuten edustaja myllykoski omassa puheenvuorossaan hyvin totesi mitä on tapahtunut porissa kun tätä rahaa on sinne annettu lentoliikenteen tukemiseen ja mikä on lopputulema ollut edustaja myllykosken puheenvuoro kuvasi sen tilanteen erinomaisesti niin tätäkö kokoomus haluaa suuresti kyllä ihmettelen mutta

tänne tulevat sitten ne rajoitukset miten niitä hoidetaan keskustan kantahan näissä asioissa on ollut aina kirkas kuin keväinen päivä alueelliset erot on aina huomioitava kaikissa asioissa ei voida soveltaa helsingin sääntöjä jonnekin utsjoelle tai päinvastoin suomi on iso maa ja se pitää ehdottomasti huomioida eikä niin että mennään laput silmillä ja katsotaan miten kävi joka tapauksessa viruksentorjuntakeinot suomessa ovat onnistuneet ja olemme hyvässä tilanteessa jos joku ei puhettani usko niin kannattaa tutustua vaikka vaikka ruotsin tapahtumiin mitä siellä on tapahtunut ja lopuksi arvoisa puhemies vielä tästä rahoituksesta sen verran että nyt kun euroopan tulee lähiaikoina semmoinen tsunami erilaisia rahoitusesityksiä takausesityksiä sun muita esityksiä jotka nimenomaan tulevina viikkoina ja tulevina kuukausina koskevat suomen budjettisuvereniteettia meidän unionin kanssa tekemäämme perussopimusta joka on sovellettavaa oikeutta sellaisenaan niin jos joku kuvittelee että tässä maassa mennään sellaiseen menettelyyn että me avaamme kukkaromme eurooppalaisille pelastetaan tuo pankki ja tuo pankki niin ei käy suomen pitää noudattaa perussopimusta ja omaa budjettisuvereniteettiaan kuten perustuslaki edellyttää kaikki muu puhe on turhaa markkinapuhetta ja toivon että vastuuta kannetaan eduskunnassa ihan oikeasti

arvoisa puhemies väkeviä sanoja kollega hoskoselta itse olen täällä maakuntien edustajana kaikki tulemme jostain maakunnasta ja täytyy sanoa että kyllä nämä finnairin päätökset tulivat totaalisena sokkina ainakin tuonne meille pohjois karjalaan ja muillekin viidelle alueelle mihin nämä lakkautukset vaikuttaisivat se oli sokki sitä varten että vaikka kansanedustajana olen vasta ensimmäistä kautta niin kahdeksan vuotta olen ollut maakuntaliiton puolesta tekemässä edunvalvontaa ja tämä tuli täysin puun takaa täysin yllätyksenä siellä edunvalvonnassa on koko ajan ollut semmoisena kultaisena kärkenä se että me menemme markkinaehtoisesti lennämme sinisillä siivillä sinivalkoisin siivin finnairin siivillä ja olemme pyrkineet karttamaankin sanaa ostopalvelu koska tiedostamme kaikki ne asiat mitä täällä salissa on puhuttu ostopalvelun haasteista

kyllä kuulemassa sen itsekin että täällä edustaja vehviläinen ei sanonut että se ostopalvelu on mahdoton vaan hän totesi edustaja kärnän

on toteuttaa ja miten hidas se on toteuttaa itse asiassa samaa viestiä olen saanut nytten kuin moni muukin edustaja sieltä maakunnista että älkää nyt vain pitkällä tikullakaan menkö siihen ostopalveluun koska se olisi sen jälkeen varma niitti että kaupalliset lennot eivät tule enää takaisin maakuntiin ja se on aito pelkotila siellä alueilla ja itse näen kyllä aika huonona neuvottelukonstina sen että tämä sali lähettäisi finnairille viestin että okei jos ette halua toteuttaa niitä markkinaehtoisia lentoja niin me sitten kyllä tullaan ja ostetaan

valitettavasti se tilapäinen asia niin se jää monesti pysyväksi ja tässä tapauksessa se tulisi jäämään pysyvästi vaikeaksi ja pysyvästi epävarmaksi minun mielestäni ainoa tapa on nytten vaikuttaa sen omistajaohjauksen kautta ja nämä lennot on pystyttävä säilyttämään ja palauttamaan samaan tilanteeseen mikä oli ennen koronaa tästä meidän tulee pitää kiinni ja kyllä täytyy valitettavasti todeta on tullut takaisin tänne saliin

arvoisa herra puhemies arkkiatri risto pelkonen totesi viisaasti eilen kultaranta keskusteluissa että jokainen pysähdys muuttaa maailmaa antaa mahdollisuuden etsiä uusia ja unohtuneita uria on hienoa että täällä eduskunnassa on alettu laajasti puhua aluepolitiikkaa haluamme lentää maakuntiin sinivalkoisin siivin edustaja zyskowicz nimitti meitä keskustalaisia lammastelijoiksi keskustalaisia lammastelijoiksi vanhana lampaankasvattajana totean että lammas on hieno yhteisöllinen eläin se on utelias ja aktiivinen se on valpas ja se seuraa koko ajan ympäristöään se seisoo seisoo suorin jaloin ja selkä suorana niin me nyt teemme seisomme selkä suorana meidän tulee panostaa koko suomen elinvoimaan ja kukoistamiseen unohtamatta ihmistä pelastakaa lapset järjestön lapsen ääni raportin mukaan useampi kuin joka neljäs lapsi kokee henkisen hyvinvointinsa erittäin huonoksi tai melko huonoksi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi myös edustaja hänninen viittasi ansiokkaasti tähän raporttiin erityisen haastavaan asemaan ovat joutuneet vähävaraisten perheiden lapset heistä suuri osa on muun muassa huolissaan perheensä toimeentulosta ja tuen tarpeesta vähävaraisten perheiden lapset kertovat muita useammin myös haasteista koulunkäynnissä sekä perheen tuen tarpeen lisääntymisestä lapsia huolestuttaa muun muassa epidemian aiheuttamat talousvaikeudet joka viides lapsi koki perheensä toimeentulon heikentyneen poikkeusolojen vuoksi kaksikymmentäkaksi prosenttia oli huolissaan toimeentulosta se ei ole lasten tehtävä vähävaraisten perheiden lapsista perheen toimeentulosta oli huolissaan yli puolet peräti viisikymmentäseitsemän prosenttia se ei ole lasten tehtävä kiitos hallitukselle että on lähdetty monin tavoin ratkomaan samalla kertaa tätä terveydellistä taloudellista sosiaalista ja yhteiskunnallista kriisiä moni lisätalousarvion ratkaisu helpottaa yritysten ja työllisyyden tukemisen kautta epäsuorasti myös perheiden hyvinvointia kun katsomme tästä kolmannesta lisätalousarviosta seuraavaan toivon että tähän vastaa osaltaan valmisteilla oleva lasten ja nuorten tukipaketti otetaan siinä vähävaraiset ja köyhät perheet huomioon sivistysvaltio huolehtii myös kaikkein heikoimmista jäsenistään arkkiatri pelkonen sanoi eilen vielä tulevaisuus on avoin kun yksi ovi sulkeutuu tuhat muuta avautuu nyt meidän tulee vastuullisesti avata oikeita ovia
arvoisa puhemies tämä lisätalousarvio mahdollistaa monia yhteiskuntamme ja eun kantokyvyn kannalta välttämättömiä tukia koronakriisistä selviämiseksi näiden tukien tehtävänä on pelastaa työpaikkoja ja turvata ihmisten toimeentuloa on tärkeää että ravintoloiden tukipaketti vihdoin saatiin aikaan ja että tukea osoitetaan nyt ravintoloille ja ravintola alalle niin kiinteisiin kuluihin kuin ihmisten uudelleentyöllistämiseen arvoisa puhemies koronaepidemia ei ole ohi vaikka tilanne on nyt saatu suomessa onneksi hyvin hallintaan on tärkeää että tämän lisätalousarvion myötä tuemme rokote ja lääkekehitystutkimusta sekä jäljityssovelluksen hankintaa käyttöönottoa ja ylläpitoa rokote ja tämä tehokas tartuntojen jäljitys ovat edellytys sille että saamme koronaepidemian tukahdutettua edelleen purkamaan rajoituksia hallitusti arvoisa puhemies kuntien talouteen tämä lisätalousarvio ei vielä tuo helpotusta kesäkuussa annettava neljäs lisätalousarvio tulee todella tarpeeseen tämänhetkisten arvioiden mukaan koronakriisi heikentää kuntataloutta jopa kahdella miljardilla eurolla tänä vuonna täällä on paljon puhuttu maakunnista nostan esiin uudenmaan maakunnan jonka kunnille koronasta aiheutuneiden negatiivisten talousvaikutusten arvioidaan olevan liki yhdeksänsataa miljoonaa euroa valtiovarainvaliokunta painotti mietinnössään toisesta lisätalousarviosta että kuntia on tuettava tavalla joka kohdistuu nimenomaan koronasta aiheutuviin kustannuksiin sekä verotulojen menetyksiin näin on todella toimittava arvoisa puhemies tämä lisätalousarvio on tärkeä koronasta elpymisen polulla mutta seuraavaksi on keskityttävä suomen talouden kestävään elvyttämiseen kuten monet asiantuntijatkin ovat hallituksen ohella todenneet toimet on nyt valittava siten että ne vauhdittavat suomen siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja ehkäisevät luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä myös johtavat taloustieteilijät vahvistavat että kestävä elvytys on talouden kannalta tehokkain tie toipumiseen näiden elvytyspakettien rakentamiseen on otettava myös kunnat mukaan haluan tässä nostaa esiin valtion ja suurten kaupunkien välisen väliset mal sopimukset joilla voidaan vauhdittaa kohtuuhintaista asuntorakentamista sekä kaupunkien kestävän liikkumisen hankkeita kuten raiteita ja pyöräteitä nämä ovat elvytyspaketin keskeisiä rakennuspalikoita jotka vahvistavat osaltaan kaupunkien elinvoimaa juuri niiden kaupunkien joiden taloutta palvelutyöpaikkojen ahdinko nyt erityisesti kurittaa arvoisa puhemies on tärkeää että elvytystoimet toteutetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla niin että kaikki pysyvät mukana koulutukseen panostamisella on tässä suuri merkitys tämäkin asia osin ratkottavaksi seuraavaan lisätalousarvioon kiitän tässä edustaja kinnusta erittäin hyvästä puheenvuorosta koskien lasten hyvinvointia juuri julkaistua raporttia tähän asiaan meidän on todella kiinnitettävä huomiota

on varmasti totta että tässä kriisissä on jouduttu antamaan valtavasti velkarahaa eri puolilla maapalloa ja markkinatalous ei ole pystynyt kohtaamaan tätä kriisiä ilman tukea ja apua jos tätä joku ei ole tässä salissa ymmärtänyt niin kannattaa avata silmät ja ja todeta ja myöntää se rehellisesti että ei markkinatalous ole pystynyt reagoimaan tämäntyyppiseen tilanteeseen ei suomessa ei euroopassa missään maassa ei amerikassa ei missään vaan tämä on tarvinnut valtavasti apua ja niin tarvitaan tälläkin hetkellä ei ole kyllä koskaan ollut näin onneton maakuntien puolustamisessa edustaja kinnunen te seisotte selkä suorana vasemmistohallituksen tukena mutta samaan aikaan maakuntakenttiä vastaan perusteluissa te kyllä yhdessä lauseessa tuotte esille huolen näistä kentistä onko se sitten tömäkkää lähinnä sivulauseessa todeta että toivottavasti nämä lentovuorot joskus palaavat ja

lausuman siitä että näin pitää toimia mutta tämä oli sitä keskustalaista tömäkkyyttä että pidetään tärkeänä että toivottavasti ne joskus sitten palaavat keskisuomalaisessa

honkonen luottaa siihen että lennot voidaan turvata jatkossakin niin sanotulla hiljaisella sopimuksella

keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja kurvinen te olette koulutukseltanne juristi ja kysyisin mitä tarkoittaa tämä sanna marinin hallituksen hiljainen sopimus

keskustan varapuheenjohtaja honkonen viittaa onko osakeyhtiölain mukaista tehdä tällaisia hiljaisia sopimuksia ja kerrotaanko muille osakkeenomistajille että olette tehneet tällaisia hiljaisia sopimuksia joistain vuoroista ja olisi varmasti avoimuuden nimissä hyvä tietää mitkä ovat niitä hiljaisella sopimuksella

sanonut luotettavuuden avoimuuden selkeyden vuorovaikutteisuuden ja rohkeuden mihin pörssiyhtiö finnairin hiljainen sopimus näistä edustaja kurvinen teidän mielestänne sopii ennen muuta se on tyhmänrohkeutta jos te oikeasti tämäntyyppisiä olette tehneet arvoisa puhemies kokoomuksen ponnessa todetaan että tarvittaessa ostopalveluna hallitus voi käyttää muutakin keinoa ja me tuemme sitäkin että nämä maakuntavuorot tulevat arvoisa puhemies aivan loppuun totean niin että olen käytännössä varma että te keskusta tulette vielä tässä salissa tukemaan ja kannattamaan lentovuorojen ostopalveluita

myös kielikuvia tuolta lentoliikenteestä aina ennen lennon lähtöä luetaan turvallisuusohjeet joissa muistutetaan siitä että mikäli ilmanpaine lennolla yllättäen laskee ilmestyvät happinaamarit automaattisesti sieltä yläpaneelista jokaisen matkustajan eteen ja on erittäin tärkeää että happinaamari asetetaan ensin omille kasvoille ennen kuin autetaan muita matkustajia ja tämä kyllä nyt pätee myös tähän eun selän taakse menoon siinä että nyt ei sitten voitaisi käyttää koko sitä työkalupakkia joka olisi hyvä ottaa käyttöön että nämä suomen kilpailukyvylle ja maakuntien elinvoimalle aivan välttämättömät yhteydet saadaan käyttöön eu nimenomaan kannustaa jäsenmaita selviytymään tästä tilanteesta jonka tämä globaali

arvoisa puheenjohtaja sitä haluan vielä korostaa että myös tämä ostoliikenne on siis tarvittaessa yhtenä työkaluna siellä käytettävissä arvoisa puhemies tässä keskustelun kuluessa on tietysti käytetty monia puheenvuoroja mutta kyllä kieltämättä kaikkein rujointa kieltä on saanut kuulla punavihreän

minusta kyllä todella ikävä viesti vaikkapa sinne kemi tornioon jos nyt ajatellaan että sinne on tulossa esimerkiksi metsä groupin miljardi investointi nimenomaan biojalostukseen ja kun saadaan näitä investointeja suomeen missä biojalostuksella suomalaisesta kestävästi tuotetusta raaka aineesta tehdään tuotteita maailmalle niin silloin tehdään niitä ekotekoja joilla oikeasti maailma pelastuu ei sillä että jätetään se kotimaanlento lentämättä tai on se esimerkiksi rujo viesti tornion terästehtaan työntekijöille joka sattuu työpaikkana olemaan itse asiassa maailman suurin raudankierrätyslaitos sinne tulee maailmalta romurautaa joka sitten torniossa jalostetaan maailman hienoimmaksi ruostumattomaksi teräkseksi se on maailman suurin kierrätyslaitos tämäkö on sitten suomen punavihreän hallituksen viesti sellaiselle työntekijälle joka tarvitsee sitä lentoyhteyttä oman työnsä hoitamiseen globaalissa konsernissa että joo on halvempaa ajaa teidät vantaalta taksilla sinne kuin toteuttaa tämä kokoomuksen esittämä ratkaisu eli kieltämättä on kyllä aika lailla kovat terveiset nyt hallituksen edustajalta maakuntien

arvoisa herra puhemies budjetissa varataan seitsemänsataa miljoonaa euroa finnairin pääomittamiseen samaan aikaan valtionyhtiö on kertonut uusista lisälomautuksista ja kaukoreittien avaamisesta mutta ulkomaalaisella työvoimalla tämä on erittäin huolestuttava signaali valtion tukea suomalaisen lentoyhtiön elinvoimaisuudelle finnair samanaikaisesti ulkoistaa työtä suomen ulkopuolelle nyt kun keskustelussa on väläytelty ostopalveluja kotimaan lentoliikenteen turvaamiseksi on ensisijaisen tärkeää että työ tehdään suomalaisella työvoimalla ja mieluiten suomalaisen yhtiön toimesta vastuullisesti toimiva kansallinen lentoyhtiö on suomen etu niin huoltovarmuuden liiketoiminnan kuin matkailun kannalta valtionyhtiöillä pitäisi olla korotettu yhteiskuntavastuu ja tämä korostuu entisestään tilanteessa jossa se saa erinäisiä tukia valtiolta selvitäkseen koronakriisistä matkustamohenkilökunnan lisäksi myös esimerkiksi finnairin tekniikka ulkoistettiin kustannussyistä suurilta osin miten tämä vaikuttaa huoltovarmuuteen kaikki koneiden raskashuollot tehdään ympäri maailmaa siellä mistä halvimmalla saadaan jos suomi kohtaa uudelleen koronan kaltaisen kriisin jossa meidän pitäisi pärjätä omillamme niin koneet jäisivät nopeasti maahan kun osaamista ei ole enää tarpeeksi raskaskonehuoltoihin vaikka pörssiyhtiönä finnair tekee itsenäisesti päätöksiä tulee valtion omistajana ilmaista tahtotilansa tahtotilansa ja vaatia tuensaannin ehtoina vastuullisempaa toimintaa

edustaja eestilä kaipaili tuossa omassa puheenvuorossaan lisäselvyyksiä ja minä selvennän nyt suomi ei voi tehdä ostopalvelusopimusta suoraan finnairin kanssa kuten kokoomus tässä ponnessaan esittää se ei vaan voi eu ei ole muuttanut valtiotukisäädöksiä tältä mikäli tällaista ostopalvelusopimusta alettaisiin tekemään alettaisiin asettamaan niitä julkisia palveluvelvoitteita eri reiteille niin se olisi silloin avoin kilpailutus tällöin tämä teidän sananne tarvittaessa itse asiassa avaa piikin myös monikansallisille halpalentoyhtiöille ja ihmettelen miksi olette sitten niitä valmiita tukemaan ettekä meidän sinivalkoisia siipiä edustaja zyskowicz otti omassa puheenvuorossaan esille ja esitti että keskusta voisi ottaa seuraavissa vaaleissa sloganiksi keskusta kova somessa kiitos tunnustuksesta niin me olemme kokoomus on jäämässä siellä aivan jalkoihin mutta tässä jos aletaan kavereille esittelemään sloganeita niin teillä voisi olla kokoomus kova spinnauksessa sillä sitä tämä teidän ostopalvelusopimuksenne nyt on ja jos te olette vastuullisia toistan tämän vetoomuksen niin

arvoisa herra puhemies kun edellisessä varsinaisessa puheenvuorossani otin kantaa vain tähän finnairin pääomittamiseen niin nyt sitten käsittelen hiukan tätä lisätalousarviota laajemminkin ensinnäkin tässähän isona asiana varmasti käytännössä suomalaisille isompana asiana kuin tämä sinänsä kiinnostava ja ja arvokas lentoliikennekeskustelu on se että tässä sitten sisällä tämä niin sanottu ravintolatuki ja ravintolayrittäjien tuki haluan kyllä kiittää talousvaliokuntaa ja valtiovarainvaliokuntaa erityisesti niiden maltillisia ja kokoavia hallituspuolueiden jäseniä mutta kyllä sitten myöskin oppositiota siellä mukana että siellä on on päätetty päätetty korottaa tätä ravintolatuen määrää niin että se on nyt nyt sataseitsemänkymmentäyksi miljoonaa kun esitys oli alun perin satakaksikymmentäkolme miljoonaa elikkä jonkin verran nostettiin tätä ravintolatuen määrää puhemies haluan nyt sanoa tästä eu politiikasta kun sitäkin on täällä sivuttu muutenkin kuin lentämisen osalta näitä koronatukimekanismeja

eun taloudellista tukea on sivuttu ja kun täällähän tulee nyt näitä mekanismeja on tämä sure tämä työttömyysriskimekanismi ja on evmn osalta ratkaisuja haluan nyt korostaa sitä että keskustan linja ja myös hallituksen linja on se että missään oloissa nämä tukimekanismit eivät saa olla sellaisia että ne muuttavat euroopan unionin joksikin tulonjakounioniksi on aivan välttämätöntä että jokainen jäsenvaltio oman parlamenttinsa ja hallituksensa kautta hoitaa talouttaan itse mitään velkaunionia yhteisiä bondeja ei voida hyväksyä ja kaikista tärkein asia tietysti puhemies on se että vaikka evmllä on neuvostoja ja mitä hiippakuntia siellä onkaan niin tämän eduskunnan istuntosalin täytyy aina olla se joka käyttää budjettivaltaa suomessa meidän valtiosääntömme mukaisesti mutta sitten puhemies kun tämä keskustelu maakuntakentistä pyörii nyt

täytyy nyt sanoa että minä toivon että kokoomus jonka kanssa olen paikallispolitiikassakin tehnyt yhteistyötä koko koko poliittisen urani lähtisi sellaisesta trumppilaisuudesta pois ja saisi vähän nyt sitä laukkaa ja vauhkoontumista pienemmäksi erityisesti edustajilla autto ja eestilä ja heinonen joita arvostan korkealle menevät nämä heidän omat puheensa kyllä aika överiksi mietityttää vain tuo eestilänkin puhe kun hän hän puhuu eun edessä pyörimisestä minusta tuntuu että kokoomus on aina sanonut että eu on joku arvovalinta teille ja se on itseisarvo että tehdään eusta vaikka minkälainen federalistinen valtio tahansa tuntuu siltä nyt että kokoomus on tällä hetkellä opposition populistisin puolue kiitos siitä muille oppositiopuolueille että ette ole näin populistisia kuin kokoomus

tämä teidän niin sanottu suora tukenne maksaa ja haluan tietää

mihinkä direktiiviin mihinkä asetukseen tämä perustuu minulle on kerrottu että jos saarella on porukkaa tai lääkkeitä kuljetetaan saa ostaa lentoja ei reittilentoja kertokaa mihin tämä perustuu eikä vain tämmöistä populistista jargonia

puhemies tuossa aiemmin puhuin näistä vakausmekanismeista ja muista ja pistinkin merkille edustajien hoskonen ja kurvinen pitämät puheet toivottavasti asioihin oikeasti suhtaudutaan tällä mentaliteetilla mutta se jää nähtäväksi kuitenkin kaikkein konkreettisimman puheen mielestäni piti edustaja kinnunen vanhana lampaanhoitajana hän kuvaili hyvin tarkasti asioita ja siitä pääsemmekin näihin maakuntien asioihin ehkä on puhuttava keskustan omalla kielellä ja kerrottava nyt miten tämä koko asia on mennyt miten minä näen että tämä lentoliikenneasia on mennyt kun karitsa syntyy niin on pari viikkoa sellainen ei märehtijävaihe ja karitsa silloin käyttää käytännössä maitoa ravinnokseen tämä on se hetki kun keskusta kertoi maakunnissa että he pelastavat lentoliikenteen ja maakuntien kentät ja niin edelleen tämä on se vaihe sitten kun karitsa kuitenkin kehittyy kolmesta viikosta eteenpäin tullaan välivaiheeseen ja pikkuhiljaa karitsa alkaa nauttia kiinteää ravintoa tämä on se vaihe kun vihreät ovat sitten kertoneet keskustalle että eihän tämä käy ette missään nimessä voi hallituksessa olla tuota mieltä ja kun tämä sitten on kehittynyt ollaan tultu siihen märehtimisvaiheeseen ja tässä vaiheessa sitten kurvinen tepastelee tänne polleana kertomaan että emme voi tehdä mitään koska eu eli kyllä tämä aika merkillinen tilanne on erityisesti lampaanhoito huomioiden fakta asiassa on kuitenkin se että pian päästään kerimisvaiheeseen ja kun nämä lampaat keritään niin silloin punnitaan millä puolella aitaa te seisotte ovatko keskustalaiset lampaita vai eivät tästä nimittäin äänestetään sekä perussuomalaisilla että kokoomuksella on oma lausumaehdotuksensa ja kdlläkin on kolmella puolueella täällä keskusta voi valita näistä itselleen parhaan ja äänestää sen mukaisesti haluavatko he pelastaa maakuntien lentoliikenteen vai eivät asia on aika yksinkertainen tästä vain valitsemaan

silti kertoo maakunnissa kuinka he sen pelastaisivat täällä me äänestämme asiasta

arvoisa puhemies kiitoksia kaikille täällä on erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja pidetty se mikä minua ilahduttaa näissä puheenvuoroissa on se että me kaikki käymme yhdessä kamppailua valtionyhtiötä vastaan siitä mitä se saa tehdä ja mitä ei näissä valtion ja kunnan yhtiöissä on yleensä semmoinen samanlainen toimintatapa kun niillä rupeaa menemään kohtuullisen hyvin ne rupeavat vetoamaan osakeyhtiölakiin että niiden pitää toimia osakeyhtiölain mukaisesti ja ne unohtavat sen isännän elikkä isännästä viis veisaten renki ottaa vallan ja tekee mitä huvittaa nyt tässä on käymässä sillä tavalla

tilannetta niin ihan tuli mieleen finnairin toimintatavasta tässä että sinivalkoisin siivin osakeyhtiölain taakse hiivin on sen slogan tässä tilanteessa mutta kun me olemme yksimielisiä ja tämä eduskunta on antanut selkeän viestin siitä että maakuntakenttien pitää pyöriä ja toimia viimeistään siinä vaiheessa kun tarvetta tulee kaupankäynnille ja avautuvat nämä lentoyhteydet ulkomaille niin pitää lähteä siihen se mikä minun mielestäni on parasta

selkeästi sanottu valtion tulee omistajan roolissa pitää huoli siitä että finnairin operatiivinen johto varmistaa riittävät lentoyhteydet koko maassa on ehdottoman tärkeää että tässä tilanteessa pidetään huolta maakuntien elinvoimasta se on samalla koko suomen nousun edellytys elikkä me otamme jo kantaa siihen että lentoyhtiön täytyy toimia renkinä eikä isäntänä tässä tilanteessa tämä on minun mielestäni selkeä viesti siitä että se tulee täältä koko eduskunnasta ja tämä on minun mielestäni hyvä asia

arvoisa herra puhemies samaan aikaan kun olemme onnistuneet hyvin koronan tartuntojen leviämisen ja hoidon osalta olemme valitettavasti joutuneet tilanteeseen jossa olemme keskellä vakavia talous ja työllisyysongelmia olemme nyt siirtyneet vaiheeseen jossa katseet ovat kuitenkin jo pidemmällä tämä sillä tartuntamäärät ovat vähentyneet ja terveydenhuollon kapasiteetti on hyvällä tasolla sairaanhoitopiireissä kiireettömiä hoitoja ja toimenpiteitä on lähdetty purkamaan ja näin helpotetaan kansalaisten ja potilaiden hoidontarvetta ja terveydentilaa sekä tulevia sosiaali ja terveyspalveluiden haasteita

yhteydessä kehitettyyn mobiilisovellukseen jonka tarkoituksena on parantaa koronaan liittyvää toimintaprosessia testaa jäljiltä eristä ja hoida mobiilisovelluksen avulla tavoitetaan nykyistä helpommin laajempi joukko altistuneita jotka ovat olleet tietämättään sairastuneen läheisyydessä mobiilin avulla heille annetaan toimintaohjeet kuinka heidän tulee toimia ja hakeutua mahdollisesti testeihin ja hoitoihin tätä tehdään ja kehitetään alustavasti jo vaasan ja etelä karjalan sairaanhoitopiireissä nämä ovat erittäin tärkeitä sillä kun onnistumme rokotteessa ja mobiilijärjestelmässä ne lisäävät kansalaisten turvallisuudentunnetta ja mahdollistavat entistä nopeammin yhteiskunnan ja maailman avautumisen jälleen arvoisa puhemies minunkin on varmaan sanottava muutama sana finnairista ja ja lentokoneista meillä etelä karjalassa ei ole finnairin omistamaan lentokenttää vaan se on kaupungin ja meidän alueemme omistama ja sitä kautta me katsomme

meidän elinvoimamme työllisyyden ja matkailun näkökulmasta tämä sama asia koskee myös muita lentokenttäyhteyksiä joita nyt finnair on lakkauttamassa sen takia minusta on äärettömän tärkeää se että meidän valiokunnan mietinnössä todetaan että se pitää tärkeänä että koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti lakkautetut lentoyhteydet palautetaan lentomatkustamisen alkaessa elpyä lentoyhteyksillä on erittäin tärkeä merkitys elinkeinoelämän matkailun ja työllisyyden kannalta ja tämä on varmasti meidän kaikkien yhteinen tahto arvoisa puhemies vielä haluan kiinnittää myös huomiota pelastakaa lapset ry järjestön tärkeään viestiin sekä myös siihen että toivon että jatkossa me tulemme lisäämään nuorten korkeakoulupaikkoja koska myös se tukee yhteiskunnassa meidän nuortemme tulevaisuuden selviytymistä

arvoisa puhemies edustaja kurvinen on aivan oikeassa että kyllähän meidän kuitenkin täytyy sillä tavalla esiintyä ja hoitaa myös oppositio ja hallituspuolueiden edustajien tilanne että me pystymme jatkossakin yhdessä ratkaisemaan hankalia kysymyksiä koska niitä tulee myös jatkossa talousvaliokunta antoi hyvän esimerkin siitä miten tämä perustuslakivaliokunnan edellyttämä ravintolatuki hoidetaan yhdessä hallituspuolueitten ja opposition kanssa kyllähän nämä jutut joskus voivat olla korkealentoisia ja täytyy sanoa että äsken noissa lammashommissa minäkin eläinlääkärinä putosin kyllä ihan tasan tarkkaan niistä eli en ymmärtänyt miten ne liittyvät näihin finnairin mahdollisiin ostopalvelusopimuksiin joita säätelee asetus lentoliikenteen harjoittamisesta ja yhteisistä säännöistä artiklat kuusitoista ja seitsemäntoista kyse on nimenomaan lyhytaikaisista tehtävistä ostoista jolloin sitä eu byrokratiaa mitä täällä nyt tuodaan esille ei tarvitse niin tiukasti noudattaa täytyy kyllä todeta kuten edustaja ryhmäpuheenjohtaja kurvinen että kyllä tätä eu nyt pikkuisen pitää ruveta tässä salissa jo karistamaan emme me voi joka asiassa ensin asennoitua niin että joo tämä on hirveän hyvä mutta kun eu kieltää ja niin poispäin muissa valtioissa kyllä voidaan tehdä jos minä otan esimerkin pohjois karjalasta edustaja vehviläisen kotimaakunnasta siellä valkoposkihanhet syövät satoja hehtaareja peltoa ja ne tuhoavat viljelijöitten omaisuutta miten ihmeessä te voitte mennä luonnonsuojelulain taakse

yli on ihmisten perusoikeus ja sitä ei mikään laki eikä asetus voi muuksi muuttaa eikö joku suomalainen poliitikko voisi tulkita jopa niin että kun satoja hehtaareja syödään ihmisten omaisuutta niin kysymys on omaisuudensuojasta sekin on perustuslain perusoikeus silloin jos tämä on perusoikeus niin eu direktiivi ja luonnonsuojelulaki häviävät kuusi viiva nolla ja silloin pitää ruveta mittaviin toimenpiteisiin jotta näiden ihmisten omaisuutta suojellaan tämä on käytännön esimerkki siitä miten meidän pitää ruveta oikeasti hoitamaan käytännön asioita ja ihmisten asioita eikä kikkailla byrokraattisesti että onko tämä sallittua vai ei näitä asioita pitää tehdä niin että ihmiset voittavat ei byrokratia ja mitä tulee tähän kokoomuksen ponteen niin jos me olemme väärässä niin kuin te olette nyt usealla suulla täällä todistaneet että nämä mitä minä kerroin eivät pidä paikkaansa tuo meidän ponsihan tarkoittaa sitä että eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimeen jolloin poikkeusaikana nämä maakunnan lennot turvataan niin keksikää parempi malli sitten tuotte sen tänne niin salissa keskustellaan miten te olette sopineet omistajaohjauksesta ja finnairista ja näin poispäin koska kyllähän tosiasia on että jos omistaja omistaa osakeyhtiöstä viisikymmentäviisi prosenttia niin kyllä sillä jonkunmoinen valta täytyy olla sitten jos ei ole valtaa täytyy esittää kysymys minkäs takia me pidämme finnairin strategista omistusta niin

arvoisa puhemies tosiaankin tämä on terveyspoliittinen talouspoliittinen ja sosiaalipoliittinen kysymys mutta myöskin eettinen kysymys kun puhutaan koronaepidemian hoidosta niin täytyy sanoa että se on mennyt erittäin hyvin koska ollaan saatu näitä tautitapauksia vähennettyä ja jopa tukahdutettua joillain alueilla

turvalliseen liikkumiseen turvalliseen toisten ihmisten tapaamiseen se on sitä oikeusvaltion toimintaa peräänkuulutan sitä räätälöintiä eli testaamista jäljittämistä mutta myöskin sitä räätälöintiä niin että laitetaan sitten välillä kiinni joitain alueita tai aloja alojen sisälläkin jos tarve vaatii on kuitenkin tunnistettava että kun on tauti niin silloin lääke ja lääkkeet saattavat olla vähän vaikeita vaikeita joskus haittavaikutuksien näkökulmasta ja kyllähän tällä koronalla tulee olemaan erittäin pitkä varjo talouspoliittisesti mutta myös myös esimerkiksi hoitovelan korvauksien kannalta elikkä nyt jää hoitamatta paljon paljon näitä kansanterveydellisesti kansanterveydellisesti hyvin tärkeitä asioita ja kansansairauksia mutta se mitä minä erityisesti pelkään on se että koronan varjolla ja varjossa tapahtuu jotain sellaista mitä me emme haluaisi tavallisesti ihan niin kuin normiaikana tehdä minä en missään nimessä haluaisi että tulee uusi normaali siitä

haistan tässä sellaisen että näitä alueellisia ja maakunnallisia lentoasemia ollaan alasajamassa ja tämä on se minkä tähden minä taistelen tästä asiasta se ei johdu siitä että olisi nyt justiin keksitty että pitää olla nämä maakunnalliset asemat vuonna kaksituhattaneljätoista kun olin liikenneministeri minulle tuotiin pöydälle sellainen paperi jossa oli laitettu rastit päälle muutamiin lentoasemiin ja kuinka ollakaan ne olivat hyvin pitkälle nämä samat silloin varapuhemies oli valtiovarainministerinä ja tästä keskusteltiin ja olin hyvin tyytyväinen että meille tuli yhteinen ymmärrys siitä että niitä rasteja ei laiteta päälle

arvoisa puhemies mitä valkoposkihanhiin tulee niin ne on saatava pois siitä olen täysin samaa mieltä edustaja eestilän kanssa valkoposkihanhet pois ja mahdollisimman nopeasti ne tuhoavat suomalaisen viljelijän leipää pohjois karjalassa mutta sitten kun tässä liikenneministerinä toiminut risikko sanoi että mistä on nyt tällä hetkellä kysymys niin minäkin sanon sen kun olen myös toiminut liikenneministerinä silloin taisteltiin siitä että meidän joka niitä ylläpitää voivat toimia verkostona mikä on äärimmäisen tärkeä arvo toin tänne eduskuntaan joulukuussa kaksituhattakymmenen esityksen ja se on meillä lailla niin kuin sidottu niin että eivät ne lentoasemat tuosta noin vain lähde ne ovat meillä olemassa ja koska tiedämme että helsinki vantaan lentoasema on ainoa joka kannattaa niin me voimme lentoasemaverkostoa pitää yllä sillä että helsinki vantaa kannattaa mutta mitä sitten tulee kotimaan liikenteeseen lentoliikenteeseen

liikenne toimii minä kysyin edellisessä edellisessä puheenvuorossani että kun teillä on nyt varma tieto tästä voitteko te kertoa sen lähteen koska mekin olemme jonkun verran selvitelleet tätä asiaa ja en ole saanut sitä ainakaan toistaiseksi liikenne ja viestintäministeriöstä jossa minun käsittääkseni pitäisi olla aika hyvät tiedot tällaisista asioista voitteko te kertoa sen lähteen joka oli eusta joku teistä sanoi että eusta on kerrottu ja sitten kun teillä on ilmeisesti kotimaistakin lähdettä niin olen kiinnostunut tietämään tämän asian kun teistä monella on tämä tieto niin olkaa hyvä ja kertokaa

arvoisa puhemies lentoliikenteestä on yhteinen asetus joka on jäsenvaltioita sinänsä sitova siellä on kuusitoista ja seitsemäntoista artikla katsokaa sieltä ja jos me olemme väärässä niin tehkää joku muu transaktio kunhan nämä lentokentät turvataan edustaja risikolla oli erinomainen rakentava puheenvuoro ei se ole itsetarkoitus että jos pitää mutteri saada auki niin eu antaa siihen luvan minkälaista työkalua saa me käytämme semmoista työkalua että se mutteri aukaistaan ja me pääsemme siihen päämäärään eli lennot maakunnassa ja koko tämä meidän lentoasemaverkostomme säilyy se on se kaikkein tärkein päämäärä itse asiassa minä sanoisin näin että suotta täällä kiistellään meidän pitää asettaa päämääriä on ihan yks ja hailee millä keinolla se päämäärä saavutetaan siinä pitää olla poliittinen tahto olen jokaisessa omassa puheenvuorossani todennut että ainakin itselläni on se tahto edustaja vehviläinen kiitos rakentavasta puheenvuorosta meillä on yksi yhteinen huoli ja päämäärä minä tiedän että pohjois karjalassa tai voin olla tässäkin tietenkin väärässä se lentokenttä tarvitsee investointeja ja parannuksia olenko oikeassa vai väärässä minun käsitykseni on että se tarvitsee jos tässä käy niin että ei investoidakaan siihen lentokenttään niin sehän tavallaan alasajon ensimmäinen askel nyt pitää pitää huolta myös siitä kuten edustaja risikko sanoi että turvataan nämä lentoasemien toimintaedellytykset ja vaaditaan ja valvotaan että ne tarvittavat investoinnit tehdään ettei käy niin että kuuden vuoden kuluttua sanotaan että kun tämä investointikin maksaa niin paljon niin on pakko lopettaa tämä lentokenttä

arvoisa puhemies en ole toiminut päivääkään liikenneministerinä mutta arvostan teidän tehtäväänne

mutta sen voin sanoa että varmaan kymmenen vuotta on taisteltu näitten maakuntalentojen puolesta ja sitten myös junavuorojen puolesta tässä nyt luen kumminkin tätä mitenkä täällä voitaisiin toimia jos eduskunta myöntäisi määrärahan niin traficom voisi pistää käyntiin silloin tämän kilpailutuksen mutta arvio on että menee puoli vuotta

puhemies vielä jatkan tuosta että nyt me täällä kiistelemme siitä mikä on se metodi kun meidän pitäisi nyt miettiä mikä on meidän tahtotilamme siinä mitä me tavoittelemme ja meidän tahtomme on se että ne säilyvät nimenomaan elinkeinoelämä tki toiminta matkailu ja nämä ja sitten se että me pystyisimme estämään sen että niitä maakuntakenttiä ei alasajeta lopullisesti koska me tarvitsemme niitä meillä on aivan kummallinen keskustelu täällä silloin kun kun tuli se business finland ja piti yrityksille saada tukia ja se meni vähän niin kuin keturallensa niin kuin muistatte niin täällä vastattiin että kun meillä ei ollut muita instrumentteja kun ei ollut muita instrumentteja niin annettiin yritystuet business finlandille kun ei ollut muita instrumentteja haloo siis poikkeusaikana tehdään instrumentteja eihän silimäkirurgikaan rupia moottorisahalla leikkaamaan silimää jos sillä sattuu se siellä liiteris olemahan vaan se hankkii toisen työkalun että se saa kunnon silimäleikkauksen tehtyä elikkä nyt kuulkaa pikkuisen sitä räätälöintiä myöskin noihin työkaluihin

arvoisa puhemies olen täysin samaa mieltä kuin edustaja risikko tässä näistä business finlandin avustuksista joita kokoomushan halusi paljon enemmän kuin silloin hallitus oli esittämässä eduskunta siinä sitten meni lankaan ja se meni pieleen mutta olen täysin samaa mieltä edustaja risikon kanssa myös siitä että että tämä keskustelu on todella kummallista koska kukaanhan ei ole tässä salissa ollut ajamassa näitä maakuntakenttiä tai niiden liikennettä alas kyse on nyt siitä että kokoomus haluaa että niitä verorahoilla lennetään tyhjänä sinä aikana ennen kuin niille on oikeasti kysyntää ja hallitus vastuullisesti on lähtenyt siitä ja valtiovarainvaliokunta vastuullisesti lähtenyt siitä että vasta sitten kun kun lentoliikenne alkaa elpyä valtio toimii ja palauttaa näitä tiukkaa pontta siellä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä kyllä todetaan koska pitää teidän tiukka ponsi ilman mitään rahoitusta on ehkä sellainen asia mihin ei tämän syvemmin kannata mennä tässä salissa on vitsailtu jo ihan riittävästi

arvoisa puhemies arvostan sitä hyvää työtä mitä valtiovarainvaliokunta lähtökohtaisesti tekee ja tosiaan ymmärsin näin tässä useammankin valiokunnan jäsenen puheesta että siellä on käyty tarkkaa punnintaa siitä termistä puhutaanko siitä että

melkeinpä luksustuote sanoisinko näin verrattuna näihin vaihtoehtoihin mitä täällä on tarjottu linja autoa ja junaa kun on tämmöinen nopea yhteys kun on hyvä nopea yhteys niin se tarjonta luo sitä kysyntää ja sen takia tämä kokoomuksen esitys siitä että nyt eduskunta osoittaa vahvan tahtotilan että lentoliikenteen halutaan käynnistyvän auttaa siihen että se käynnistyy ei jäädä odottamaan sitä kysyntää ei jäädä surkuttelemaan laman alle vaan oikeasti pannaan lamantappokintaat käteen ja ryhdytään edistämään suomen vientiä niin että me nousemme tästä suosta jonka koronapandemian tuoma globaali lama aiheuttaa

että nämä maakuntien lentoyhteydet ovat tärkeitä niin miksei tehdä nyt yhteistä pontta tästä asiasta ilmaistaan selvästi se tahtotila että halutaan että lennot lähtevät käyntiin ei odoteta sitä että tulee kysyntää vaan toimitaan viisaasti niin kuin valtiovarainvaliokuntakin on asiaa pohtinut että synnytetään se lentoliikenne laitetaan se käyntiin

arvoisa herra puhemies tuossa aiemmin yritin saada selvyyttä tästä keskustan edustaja honkosen esille nostamasta hiljaisesta sopimuksesta jolla näitä lentovuoroja on pääministeri sanna marinin hallituksen ja finnairin kesken ymmärtääkseni sovittu hän toteaa siis keskisuomalaisessa että lennot voidaan turvata jatkossakin hiljaisella sopimuksella yritin keskustan ryhmäpuheenjohtajalta edustaja kurviselta saada tähän vastausta hän ei halunnut tähän vastata niin kysyisin nyt vihreiltä vihreiden edustajalta edustaja harjanteelta kun te vihreät olette avoimuuden ja läpinäkyvyyden esitaistelijoita niin mitä tarkoittaa tämä hiljainen sopimus jolla näitä lentovuoroja on on sovittu ja jota keskusta nyt edelleen pitää pitää maakuntalentokenttien ratkaisuna ja edustaja saramolle ei tämä teidän valtiovarainvaliokunnan mietinnön teksti kovin tömäkkää ole itse olen saanut olla aika kauan täällä ja ja lukenut lukuisia esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöjä joissa käytetään sanaparia pitää tärkeänä ja sen jälkeen tehdään sitä ja tätä ei niillä kovin isoa merkitystä siellä ole ollut tässä olisi pitänyt tehdä ponsi edellyttävä tiukka ponsi tai käyttää jotain muuta sanaa edellyttää tai velvoittaa tällainen pitää tärkeänä on lähinnä sellainen että katsotaan mitä sitten aikanaan kokoomus tekee kun takaisin hallitukseen tulee arvoisa puhemies kokoomus on esittänyt että hallituksen pitää tämä ratkaista me olemme esittäneet meidän ponnessamme josta hetken kuluttua keskustalaisetkin pääsevät äänestämään kaikki he jotka saliin uskaltavat tulla että viime kädessä ostopalveluna tämä ratkaistaan eli viime kädessä jos keksitte muun keinon niin se meille sopii mutta me emme kannata tätä honkosen hiljaista sopimusta se ei ole julkisuuden ja ja osakeyhtiöiden näkökulmasta ja muiden pörssiyhtiön omistajien näkökulmasta reilua mutta jos keksitte jonkun laillisen ja läpinäkyvän ratkaisun niin kannatamme sitä tai jos ei kelpaa tämä ostopalvelu sana johon meinaan uskon että joudutte palaamaan ja tulette sitä edustaja kurvinen vielä aikanaan tässä salissa kannattamaan niin kannattakaa tänään edes kdn esitystä jossa omistajaohjausta yritetään patistaa tätä asiaa hoitamaan

arvoisa puhemies en ole ihan niin optimisti kuin edustaja heinonen että hetken kuluttua koska aina kun vilkaisen tuohon puheenvuorolistaan niin sinne ilmestyy viisi uutta puheenvuoroa joista yksi on tällä hetkellä juuri alkamassa tämä keskustelu on nyt tietysti vellonut moottorisahoissa ja silmäkirurgiassa ja mutta jos fokusoidaan nyt tähän lentämiseen niin minusta tämä on ollut tosi hyvä aiemmassa puheenvuorossani totesin että kun on tappiollisia linjoja lentovuoroja niin sen voi hoitaa kahdella tavalla sen voi hoitaa niin että se hoidetaan sen yhtiön kautta on sen nimi sitten hiljainen sopimus tai jotain muuta mutta se on kieltämättä vaikeaa silloin kun ollaan kilpailluilla markkinoilla ja ja kyse on pörssiyhtiöstä se on vaikeaa mutta ei mahdotonta että joku toimintayksikkö niin kuin meillä on on useita yksiköitä ja niistä joku voi tuottaa tappiota ja joku tuottaa voittoa mutta sitten se yritys on kokonaisuutena voitollinen ja ne keskenään kumoavat toisiansa mutta itse asiassa minun mielestäni parempi malli olisi tämmöisessä tilanteessa se mistä tässä nyt on puhuttu eli ostopalvelu niin kuin täällä sanoin aikaisemmin puheenvuorossani ei se ole uusi asia mutta se on vaikea asia finnhems joka on meidän lääkärihelikopteriyhtiö toimii ostopalvelulla sillä on kaksi operaattoria pohjoinen operaattori joka hoitaa ne kolme kenttää pohjoisessa ja eteläinen operaattori joka hoitaa kolme kenttää etelässä se kilpailutus kesti puolitoista vuotta se oli erittäin vaativa no siinä oli kysymys kymmenistä miljoonista itse asiassa yhdeksän vuoden kaudella kahdestasadasta miljoonasta eurosta porin kaupunki tällä hetkellä pyörittää ostopalveluna helsinki pori välistä lentoliikennettä nyt minun vihjeeni tähän asiaan olisi se että vaikka meillä on täällä yhteinen tahto minun mielestäni ihan selkeästi yhteinen tahto että me me pidämme nämä maakuntakentät ja niitten niitten lentoliikenteen kunnossa niin se ei ole nyt asia joka kannattaa sotkea tähän finnairin pääomitukseen vaan tämä asia ratkaistaan erikseen

se on yksi valtakunnallinen kilpailutus eikä niin että jokainen maakunta saatikka keskuskaupungit alkaa kilpailuttaa ja ostaa niitä erikseen

herra puhemies ajattelin etten enää tähän keskusteluun osallistu mutta kun täällä niin monta kertaa penättiin niin päätinpä sitten vastata kysymyksiin sanon kuitenkin nyt alkuun kun lentämisestä on ollut puhetta että kyllä me keskustassa olemme ihan yksimielisiä näistä valkoposkihanhista että siihen ongelmaan pitää puuttua kun ne hanhetkin täällä ovat lentäneet

tämä meidän yhteiskunta kuitenkin perustuu evankelis luterilaiseen kulttuuriin melkein siteerata isoa kirjaa että

minä veljeni vartija ja ja täällä tulkitsemassa keskustan varapuheenjohtajan honkosen puheita mutta uskaltaisin nyt arvella vaikka en olekaan veljeni vartija että hän ei tarkoittanut mitään sopimusoikeudellista velvoiteoikeudellista konkludenttista sopimusta vaan enemmänkin sitä että jos suomessa valtio enemmistöomistaa lentoyhtiön ja sinne laitetaan nyt seitsemänsataa miljoonaa veronmaksajien rahaa tukipakettina niin sillä on tietty yhteiskuntavastuu ja tietty moraalinen vastuu jos ei kerran finnairin lentoliikenteellä ja sillä mihin tämä yhtiö lentää olisi mitään merkitystä niin varmaan suomen valtio olisi jo myynyt sen itseltään kokonaan veikkaisin että edustaja honkonen keskustan ihan hyvä varapuheenjohtaja olisi näin tarkoittanut mutta en mene valalle valalle enkä edes edes vakuuteen siitä puhemies nyt lupaan että vaikka minkälaisia kysymyksiä minulle heitettäisiin heitettäisiin tuolta tuolta en käytä enää puheenvuoroa totean sen että arvostan sitä että kokoomus haluaa turvata koko maan lentoyhteydet esimerkiksi edustaja risikko entinen liikenneministeri on käyttänyt erinomaisia puheenvuoroja ja hänellä on minusta ihan perusteltuakin huolta tässä puheessaan mutta siinä missä tämä teidän lausumaehdotuksenne on kaunis se ei ole toteuttamiskelpoinen se on hidas se ei tule sormia napsauttamalla niin kuin täällä jotkut kokoomuslaiset väittävät siinä menee kuukausikaupalla vaatii eun myötävaikutusta se on mahdollisesti ja todennäköisesti eu oikeuden vastainen ja on mahdollista myöskin että se vaikuttaisi näihin maakuntakenttiin sillä tavalla että se olisi viimeinen kuolemansuudelma markkinaehtoiselle lentämiselle sinne eli tätä lausumaa ei valitettavasti voi kannattaa vaikka siellä kauniita ajatuksia näiden kiihkeitten puheitten takana varmaan kokoomuksessa onkin

puhemies minusta edustaja risikko nosti erittäin hyvin esille tämän tilanteen missä ollaan nyt kun välillä joudutaan pysäyttämään koska siitäkin on kokemusta kuinka se lakkautus tapahtuu mutta jos mennään ostopalvelusopimuksella hoitamaan lentoliikennettä kuten tuolla porin seudulla tehdään tällä hetkellä niin se on kunnille kallista ja maakunnille kallista ja meillä on semmoinen kokemus ihan tästä tukipäätöksestä varkauden lentokentän osalta että niin kauan kuin varkaus ja valtio tukivat yhdessä sitä homma pelasi mutta se kaupungin maksama tuki kasvoi vuosi vuodelta koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi ja se oli tavallaan niin kuin hintalappu sille kun tiedetään että tukia löytyy niin hinnat nousivat koko ajan se tuli entistä kalliimmaksi kunnes varkaudenkaan selkäranka ei kestänyt sitä ja kun kaupungin tuki loppui niin myös valtion tuki lähti pois ja kenttä ajettiin alas lennot loppuivat ja kentän varusteetkin on nyt jo myyty poikkeen

semmoisena tilanteena että meidän on nyt huolehdittava näistä maakuntakentistä eduskunnan yhteisellä päätöksellä niin että ne säilyvät mutta meidän on hyväksyttävä myös se että jos siellä ei ole ketään matkustajia niin ne voivat sen aikaa vielä vähän aikaa olla pysähdyksissä mutta heti kun lentoliikenne lähtee elpymään ja meidän teollisuus ja vienti tarvitsevat näitä matkailuhommia ja lentoyhteyksiä tuonne helsinki vantaan lentokentälle silloin sen homman pitää lähteä pyörimään ja eduskunnan pitää lähteä hoitamaan sitä asiaa yhdessä niin että se varmasti toimii me tarvitsemme näitä meidän elinkeinoelämä maakunnissa tarvitsee ja ne pitää hoitaa kuntoon

edustaja heinonen tässä ansiokkaasti totesi vihreän puolueen aseman tällaisena avoimuuden esitaistelijana se on se on hienoa ja aina on hienoa jos joku

tukee itsekään en en ymmärrä edustaja honkosen jossakin haastattelussa antamaa kommenttia suoraan sanottuna minulla ei ole sitä hiljaista tietoa eikä äänekästäkään tietoa siitä mitä hän on sillä tarkoittanut mutta edustaja kurvinen mielestäni tässä hyvin spekuloi asialla niin että en koe tarvetta

ja varmasti hän myös tuntee asian saattaa tietää paremmin mutta ei spekuloida sillä sen enempää yleisesti tästä lentokeskustelusta jos lukee tosiaan valtion omistajaohjauksen periaatepäätöstä niin strateginen intressi kotimaan lentoyhteyksien takaamisesta liittyy finaviaan ei finnairiin ja se on hyvä pitää mielessä kun täällä heitellään näitä ja minun käsitykseni mukaan ilmeisesti ihan sama lause on ollut viime hallituksenkin aikana olleissa periaatepäätöksissä kun tässä

läpinäkyvää kuka niistä hyötyy ja tavallaan mitä toimintaa milläkin tasolla tuetaan mutta sitä keskustelua on täällä käyty enemmän ja minä en ihan koko ajan edes jaksanut sitä kuunnella niin että en siihen nyt

arvoisa puhemies käsittääkseni ostopalveluprosessi menee jotenkin niin että traficom on tässä toimivaltainen viranomainen eli hoitaa käytännön toteutuksen jos vain lvm päättää asiasta ja eduskunta antaa siihen rahat sanokaa ihmeessä jos meni väärin tämä prosessi mutta traficomin asiantuntijan mukaan laissa siihen kuuluu poikkeus jonka mukaan jos hankinnan kesto on enintään seitsemän kuukautta jäsenvaltio voi toimia suoraviivaisemmin ja nopeammin tässä tilanteessa tämä tieto on siis toimivaltaiselta viranomaiselta ja tämä tieto sinne edustaja vehviläiselle kun sitä olitte vailla ja sama tieto oikeastaan koko keskustalle ja hallitukselle kiitos

arvoisa herra puhemies tämä vaikuttaa nyt siltä kun täällä on tosiaan kolme erisisältöistä ehdotusta jotka kaikki liittyvät tähän lentoliikenteeseen

nyt tähän ostopalvelu sanaan ja tavallaan tätä nyt nostavat esiin jatkuvasti tällaisena hiljaisena tietona kuitenkin muistuttaisin että täällä on lausumaehdotus kaksitoista jossa ei mainita ostopalvelua miksei keskusta voi tätä lähteä tukemaan kun tässä sanotaan että eduskunta edellyttää että hallitus huolehtii kotimaan maakuntien elinvoiman vahvistamisesta muun muassa palauttamalla matkustajaliikenne helsinki vantaan lentoasemalta kaikille niille lentoasemille joilla lentoja oli ennen koronakriisin alkamista ja tällainen vähän vastaava löytyy myös kristillisdemokraateilta tässä ei mainita millään tavalla ostopalvelua tai mitään muutakaan tällaista mistä nyt vasemmisto jatkuvasti puhuvat että ei voi toteuttaa koska ostopalvelu teillä on mahdollisuus täällä on kolme erisisältöistä asiaa millä voidaan lentoliikenne pelastaa maakunnissa teistähän tämä on kiinni täällä on mainittu nyt jo lampaat ja valkoposkihanhet mutta jotenkin tuntuu että vielä lehmätkin lentävät ennen kuin tätä tukea näissä äänestyksissä kuitenkaan näille maakuntakentille

kiitos herra puhemies ajattelin kun aloitin keskustelun niin saataisiin loppumaan pyytämällä puheenvuoron jos tiivistää niin tässähän on vaadittu että finnairin koneet pitää saada lentoon ja hanhet taas pudotettua lennosta

finnairin lentoliikenteen kotimaan lentojen osaltahan se vaatii hyvin monentasoisia toimia tässä on viitattu nyt viimeksi esimerkiksi finavian rooliin

se on suoremmassa omistajaohjauksessa valtion omistamana laitoksena jossa pitääkin tehdä tätä tasausta että seutulan tuotoilla pystytään pitämään yllä

lentoliikenteen palauttamisesta on sitten paremmassa jamassa mutta tarvitaan tosiaan monenlaista työtä perusratkaisujahan viitoitetaan tuolla valtakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä mitkä kentät noin pysyvämmin jos siis katsotaan kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden tähtäimellä elinkelpoisia ja minkälaisia muita liikennejärjestelyjä pitää tehdä jotta saadaan tämä syöttöliike toimimaan mahdollisimman hyvin ja saadaan myös finnairin ja muiden yhtiöiden ulkomaiset lennot kytkettyä kotimaan liikennetarpeisiin tässä työtä riittää mutta tämä tavoite on yhteinen mikä on valtiovarainvaliokunnan mietintöön kirjattu ja ja se on nähdäkseni hyvinkin vahva ilmaus koko eduskunnan tahdosta eikä pidä takertua siihen sanamuotoon mikä siinä on esitetty valtiovarainvaliokunta kuuli hyvin tarkasti myös finnairin toimivaa ja omistajaohjausyksikköä valtiovallan puolelta ja kyllä tämä yhteinen tahtotila myös sinne on on jo välitetty tuntuu myös heidän suunnitelmissaan olevan suuri intressi että saadaan nämä kotimaan reitit palautettua kunhan lentomatkustaminen yleensä elpyy elpyy näistä koronan syövereistä sitten edustaja junnilan aikaisemman puheenvuoron oikaisuksi hän mainitsi näistä takuista ja takauksista sanon että se todennäköisyys on prosentti ja promilleluokkaa en puhunut että promilleluokkaa sehän vaihtelee vaihtelee näissä eri instrumenteissa näistähän se kyseenalaisin on tämä euroopan investointipankin yhteydessä oleva covid yhdeksäntoista takuurahasto kun kun sinne määrittelyjen mukaisesti tulisi tällaista riskialttiimpaa yritysrahoitusta ympäri euroopan siinä pitää luottaa siihen kun se kuitenkin on investointipankin pyörittämää toimintaa että heidän oman maineensakin suojelemiseksi katsotaan tarkasti ne hankkeet tässähän myös valiokuntien mietinnöissä on on annettu evästystä siihen että oleellista riskien minimoimisessa on se kuinka huolellista työtä näissä rahoituspäätöksissä tehdään tai sinne esimerkiksi pankeilta yrityslainakantaa tästä ei varmaan isompia ongelmia koidu ja ja nyt nähdään sitten lopullisista äänestyksistä kuinka laajasti eduskunta on yksimielinen näissä perustavoitteissa

arvoisa herra puhemies tässä näyttää olevan varsin laaja yhteinen tahtotila löytää ratkaisu maakuntien lentovuorojen varmistamiseksi me kokoomuksessa emme ole politiikassa etsiäksemme ongelmia vaan etsiäksemme ongelmiin ratkaisuja ja arvoisa puhemies esittäisin harkittavaksi sellaista eduskunnan työjärjestys sen suinkin sallii ja jos oikein olen ymmärtänyt niin poikkeustilanteissa tällainen voisi tulla harkittavaksi laajan yhteisymmärryksen ilmapiirissä että esimerkiksi valiokunnan puheenjohtaja edustaja koskinen ja

vuorot myös koronakriisin aikaan olen ymmärtänyt että tähän on vahva yhteinen tahtotila me vetoamme kokoomuksesta siihen että turhan vastakkainasettelun sijaan löydettäisiin yhteisymmärrys siitä että lentovuorot voitaisiin varmistaa maakuntalentokentille myös tämän vakavan koronakriisin aikana esitän harkittavaksi että eduskunta voisi pitää pienen tauon tässä täysistunnossa ja etsiä tällaisen yhteisen hallitusta

puhemies ihan vain lyhyesti edustaja koskiselle totean sen että silloin aikoinansa näitä mietittiin juuri tästä syystä että finavia koki että se on ainoastaan helsinki joka pystyy tulemaan toimeen ja muissa sitten menee miinuksille silloin tehtiin se päätös se tehtiin poliittisella tasolla että tällainen tällainen tapahtuu mutta totta kai alettiin miettiä sitten kokonaisuuksia mitä tarkoittaa esimerkiksi junaliikenne mitä tarkoittaa esimerkiksi että jo taksissa buukata matkatavarasi sisään ja se menee sujuvasti ja katsotaan sitä kokonaisuutta näistä on ihan valmiit suunnitelmat siellä no sitten vielä toinen huomio minkä haluan tähän nostaa

tässä keskustelussa on nyt ollut se hyvä puoli että on nostettu näiden maakunnallisten lentoasemien merkitys ja minun mielestäni se on jo yksi syy miksi tämä keskustelu kannatti käydä ja olen olen itse maakunnan edustajana tosi tyytyväinen siitä meillähän seinäjoki jouduttiin lopettamaan näistä syistä meillä oli hyvä lentokenttä no meillä on se hyvä puoli että meillä on niitä nopeimpia junia nyt tällä hetkellä niin että meillä ei sitten enää kannattanut se mutta esimerkiksi kokkola ja pietarsaari ovat niin paljon kaukana että se ei vain kerta kaikkiaan junilla onnistu ja siellä on paljon sitä yrityselämää

on vaarana että koronan varjolla tapahtuu jotain sellaista että menee lapsi pesuveden mukana ja tässä se voi mennä